ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksi asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla jossa

on nopeatahtinen osuus jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi myönnän harkitsemassani järjestyksessä yksi tai kahden minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja

valiokunnan puheenjohtaja koskinen esittelypuheenvuoro olkaa hyvä

arvoisa puhemies hallituksen lisätalousarvioesityksessä korotetaan varsinaisten tulojen arviota nettomääräisesti noin kaksisataayhdeksänkymmentäkahdeksan miljoonaa euroa ja määrärahoja lisätään noin sadallakuudellakymmenelläkahdella miljoonalla eurolla eli nettolainanotto vähenee siis sadallakolmellakymmenelläkuudella miljoonalla eurolla ja se on merkittävä saavutus kun kuitenkin pystytään niin useita hankkeita liikkeelle laittamaan tuloarvion taustalla on ansio ja pääomatuloveron tuottoarvion korotus ja arvonlisäverotuoton lisäys yhteensä

miljoonaa euroa ennakoitua myönteisemmän kehityksen perusteella lisäksi suomen pankin tuloutusta korotetaan pankkivaltuuston päätöksen mukaisesti toiseen suuntaan sitten vievät eli aiempaa tuloarviota puolestaan alentavat autoveron valtion saamien sakkotulojen ja korkotulojen lähdeveron vähenemiset suurimmat määrärahalisäykset esitetään liikenne ja viestintäministeriön pääluokkaan perusväylänpitoon ja väyläverkon kehittämiseen ja ne ovat todella olleet odotettuja hallitusohjelman mukaisesti ammatillisen koulutuksen rahoitusta lisätään kahdellakymmenellä eurolla opettajien ja ohjaajien palkkaamiseksi lisäksi muun muassa sosiaali ja terveysministeriön pääluokassa kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakuluihin esitetään korotusta viisitoista miljoonaa euroa pienemmistä lisäyksistä valiokunta nostaa esiin avustuksen paimion parantolan hallinnointiin ja pitää hyvänä että arvokkaan kiinteistön ja irtaimiston kunnossapidosta voidaan huolehtia säätiöpohjaisella mallilla valiokunta on erityisen tyytyväinen että hallitus on on antanut ripeästi näin merkittävän lisätalousarvioesityksen valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen että etenkin väylähankkeiden ja ammatillisen koulutuksen rahoituksen lisäyksillä on selviä työllisyysvaikutuksia ja ne edesauttavat osaltaan hallituksen asettaman seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysastetavoitteen toteutumista

valiokunta on tyytyväinen hallituksen esitykseen jossa osoitetaan merkittäviä lisäresursseja sekä liikenneverkon korjausvelan vähentämiseen että sen kehittämiseen esitetyt peruskorjaus ja kehittämishankkeet ajoittuvat vuosille kaksituhattayhdeksäntoista ja niiden kokonaiskustannukset ovat yhteensä yli kuusisataa miljoonaa euroa perusväylänpidon määrärahan neljänkymmenen miljoonan euron korotus osoitetaan muun muassa rautateiden turvalaitteiden uusimiseen radan päällysrakenteiden kunnostamiseen sekä raakapuuterminaalin rakentamiseen koko rakennusajan yhteiskustannukset ovat noin miljoonaa euroa

nämä perusväylänpidon lisäpanostukset hillitsevät osaltaan väyläverkon korjausvelan kasvua minkä lisäksi hallitusohjelma lähtee siitä että vuodesta kaksituhattakaksikymmentä lukien perusväylänpitoon tehdään parlamentaarisen työryhmän esityksen mukaan kolmensadan miljoonan euron vuosittainen tasokorotus näin momentin vuotuinen määräraha on ensi vuodesta lukien noin yksi pilkku kolme miljardia euroa ja tätä pitkään todettua korjausvelkaa päästään määrätietoisesti lyhentämään hallitus esittää viiden uuden kehittämishankkeen käynnistämistä joilla parannetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä edistetään vientiä ja parannetaan raide ja tieliikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta hankkeiden suunnitteluvalmius on valtiovarainvaliokunnan saaman selvityksen mukaan hyvä ja ne ovat siten nopeasti käynnistettävissä uusia ratahankkeita on kolme joiden lisäksi käynnistetään kaksi tiehanketta vt kolmen hämeenkyrön ohitustie ja vt kahdeksan turku pori ohituskaistojen täydentäminen lisäksi oulun meriväylän rakentamisvaltuutta korotetaan ja helsinki tampere pääradan kehittämisen suunnitteluun pitkään odotettua määrärahaa osoitetaan yksitoista miljoonaa euroa näiden kehittämishankkeiden kokonaiskustannusten arvioidaan olevan kolmesataaneljäkymmentäyhdeksän miljoonaa euroa joista kuluvan vuoden määrärahatarpeeseen osoitetaan miljoonaa euroa valtiovarainvaliokunta pitää nyt käynnistettävien hankkeiden rinnalla merkittävinä myös hallituksen esityksen pöytäkirjamerkintöihin sisältyviä rataverkon kehittämistä koskevia kirjauksia niiden mukaan rataverkon suurten kehittämishankkeiden ja hankeyhtiöiden valmistelua jatketaan hallitusohjelmassa linjatulla tavalla tämän lisäksi hanko hyvinkää rataosan sähköistys etenee siten että ratasuunnittelun arvioidaan valmistuvan vuodenvaihteessa ja hanke on on tarkoitus käynnistää ensi vuonna ensimmäisen kaksitoista vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu on käynnistymässä valiokunta painottaa suunnitelman huolellista valmistelua jossa tulee tarkastella laaja alaisesti ja tiiviissä eri toimijoiden välisessä yhteistyössä muun muassa liikennejärjestelmän nykytilaa ja toimintaympäristöä kehittämistarpeita sekä kustannusvaikutuksia valiokunta pitää tärkeänä että hyöty kustannus analyysin rinnalla kiinnitetään huomiota myös toimenpiteiden laajempiin yhteiskuntataloudellisiin vaikutuksiin

valiokunta esittää kahta täsmennystä jotka käyvät tarkemmin ilmi mietinnöstä

ja terveysministeriön hallinnonalalla valiokunta pitää perusteltuna esitystä jolla kelan toimintamäärärahoja lisätään jotta se pystyy suoriutumaan asianmukaisesti lakisääteisistä tehtävistään säädettyjen määräaikojen puitteissa hallitus esittää momentille myös pilkku viiden miljoonan euron määrärahaa pienten eläkkeiden ja muiden etuuksien korotusten toimeenpanon valmisteluun valiokunta puoltaa esitystä myös tältä osin ja toteaa että toimeenpanon valmisteluun esitetty määräraha on tarkoitus kohdistaa muun muassa tietojärjestelmien suunnitteluun toteutukseen ja testaukseen hallituksen esitykseen liittyvän pöytäkirjamerkinnän mukaan mainitut korotukset tulevat voimaan vuoden kaksituhattakaksikymmentä alussa kaikkiaan ehdotettujen muutosten jälkeen olisivat kuluvan vuoden budjetoidut tuloarviot ja määrärahat varsinainen talousarvio ja ensimmäinen ja toinen lisätalousarvio huomioon ottaen yhteensä

euroa siis aika tarkkaan kymmenentuhatta euroa per maassa asuva kulkee valtion budjettitalouden kautta valtiovarainvaliokunnan päätösehdotuksena on että eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen viisi sisältyvän ehdotuksen vuoden kaksituhattayhdeksäntoista toiseksi lisätalousarvioksi edellä todetuin muutoksin ja että eduskunta hylkää lisätalousarvioaloitteet yksi viiva yhdeksän ja että eduskunta päättää että vuoden kaksituhattayhdeksäntoista toista lisätalousarviota sovelletaan kahdeksas heinäkuuta kaksituhattayhdeksäntoista alkaen mietintöön liittyy kaksi vastalausetta perussuomalaisten ja kokoomuksen edustajilta ja he varmaan kertovat niistä tarkemmin valiokunnan keskusteluissa todettiin että tämä lisätalousarvioehdotus on myös alueellisesti tasapainoinen ja vastaa niihin odotuksiin joita on ympäri maata ollut että erityisesti näitä tärkeitä liikenne ja väylähankkeita saadaan liikkeelle näihin odotuksiin on nyt positiivisesti vastattu kiitoksia

tästä nähtävästi halutaan käydä debattia käydään debattikierros tähän alkuun lyhyesti ja sitten voivat ministerit vastata pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää puheenvuoron nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta

kuten tuolla valiokunnan puheenjohtaja äsken esitteli niin meillä on erittäin tasapainoinen ja hyvä lisäbudjettiehdotus se korostaa sitä että hallitus on ryhtynyt heti töihin tekemään ratkaisuja joilla saadaan parannettua elinkeinoelämän kilpailukykyä saadaan parannettua pienituloisempien eläkeläisten asemaa ja saadaan parannettua ammattikoulutuksen resursseja elikkä aivan loistava alku täällä lähetekeskustelussa että hihat on kääritty ja toistan sen edelleenkin että ei jääty odottelemaan syksyä että mitähän täällä tulee vaan lähdettiin heti toimiin ja tehtiin tasapainoinen paketti nämä liikenneinfrahankkeethan ovat erittäin tärkeitä ne luovat niitä edellytyksiä talouselämän kehitykselle koko maassa pitkään suunniteltuja hankkeita ja nyt tämä hallitus siis ei vain puhu vaan tekee tässä mielessä pitää pitää antaa

todellakin hyvä mietintö sisältää kaksi vastalausetta ihan lyhyesti me lisäisimme väylähankkeisiin niitä miljoonia joita puolestaan leikkaisimme tehottomasta kehitysavusta poistaisimme näillä miljoonilla liikenteen pullonkauloja ja elinkeinotoiminnan kannalta keskeisiä väylähankkeita edistäisimme toteamme myöskin sen että hallituksella kuuluisi olla oma työllisyysohjelma jos kolmikanta epäonnistuu sitten myöskin hallituksella tulisi olla oma vakautta ja kasvua edistävä ohjelma jos siis maailmantaloudessa syntyy semmoinen pitempi matalan talouskasvun jakso tässä ohjelmassa täytyisi olla hintakilpailukykyä ja tuottavuutta nopeasti nostavia toimenpiteitä ja lopuksi nostaisin esille sen että hallituksen hankkeet biokaasulaitosten edistämiseksi saattavat sisältää isoja valtiontukioikeudellisia ongelmia joten näitä täytyisi lähteä heti hallituskauden alussa edistämään jotta nämä maaseudun kannalta hyvin olennaiset hankkeet saadaan hallituskauden aikana vietyä

puhemies kun keskustan rantakangasta kuunteli niin tuli lähes tunne että hän kielsi kolme kertaa edes tuntevansa edellisen hallituksen pääministeriä keskustan juha sipilää mutta kiitosta pitää antaa silloin kun on kiitoksen aika haluan liikenneministeri marinia kiittää lukuisista hyvistä liikennehankkeista

näköjään muuttumassa keskikesän kympiksi valtiovarainvaliokunnassa asiantuntijat ovat valtiovarainministeri rinne jos kuuntelette anteeksi pääministeri rinne lukuisat kerrat tuoneet esille nyt sen että tämä teidän varaamanne satakahdeksankymmentäkolme miljoonaa ei tule riittämään edes siihen teidän puhumaanne viidenkymmenen euron korotukseen kaikille alle tuhat euroa eläkettä saaville eli nyt tilanne on se että he ovat saamassa ehkä kaksi kymppiä tai vähän yli ja

olette unohtamassa kokonaan eli ne neljäsataatuhatta eläkeläistä eivät ole saamassa teiltä

ripeys on hyvä mutta pitäisi antaa hieman käsittelyaikaa tämä lisätalousarvioesitys annettiin juhannuksen aikana ja tämän käsittely tähänkin tilaisuuteen ja kokoukseen on ollut kyllä puutteellista eikä siihen ole pystynyt riittävästi paneutumaan kiitos näistä väylähankkeiden rahoista jotka vauhdittavat erityisesti suunnittelua jäämme odottamaan nyt sitten sitä toimeenpanoaikataulua erityisesti kannan huolta espoon kaupunkiradasta ja sen suunnittelusta koska se suunnittelu on lähes kokonaan tehty se olisi voitu käynnistää nyt saman tien mutta mutta näin ei tapahtunut kiitos kelan lisämäärärahoista kelan valtuuskunnan selvityksessä kävi ilmi että kelaan oli tullut neljä miljoonaa soittoa joista kahteen miljoonaan oli vastattu eli oli aikakin lisätä sinne vähän henkilöstöä lisää

puhemies me olemme jo nyt siinä tilanteessa pääministeri rinne että teidän antamanne hövelit vaalilupaukset ovat jopa vaarantamassa suomalaisen työeläkejärjestelmän ei riitä se että tuo vappusatanen on on kuihtumassa keskikesän kympiksi vai onkohan se pian jo elokuun euro koska meillä ei ole tällä hetkellä eduskunnassa eikä valtiovarainvaliokunnassa mitään tietoa siitä minkälaisella mallilla te aiotte toteuttaa tuon lupauksen kun kelan päämatemaatikko on todennut että laskelmat eivät eivät pidä paikkaansa tämän lisäksi te hallitusohjelmassa aiotte asettaa työryhmän kaavailemaan voisiko työeläkejärjestelmän sisällä saavien henkilöiden eläkkeitä käytännössä tämä tarkoittaa sitä että leikkaisitte ahkerien sairaanhoitajien ja insinöörien eläkkeitä jotta voisitte täyttää tuon vaalilupauksenne ja ja nostaa pienimpiä eläkkeitä kannamme huolta pienistä eläkkeistä ja eläkeläisten toimeentulosta mutta yhtä lailla kannan huolta siitä miten käy suomalaisen työeläkejärjestelmän olen todella huolissani toivon että vastaatte miten te aiotte edetä aiotteko te leikata työeläkkeitä sairaanhoitajilta ja

tämä on kyllä todella todella hämmästyttävää että kokoomus edelleen tuntuu olevan noin kiukkuinen siitä että hallitus haluaa nyt parantaa pientä työeläkettä saavien pienten eläkeläisten toimeentuloa teidän hallituksenne leikkausten jäljiltä olen tyytyväinen puhemies siihen että tämä hallitus on kirjannut sen että tässä käydään nyt ensimmäinen askel viisikymppiä pienituloisimmille ja selvitetään seuraavat askeleet mutta mitä tekee kokoomus tämä teidän kokoomuksen kanta tänäänkin on se että te vastustatte sitä kelan määrärahaa millä valmistaudutaan nostamaan näitä eläkkeitä ei niin pientä asiaa ettei kokoomus keksisi vastustaa jotta voisi estää eläkkeensaajien eläkkeiden korotukset kyllä tämä siltä kuulostaa jos ei ole näin kertokaa mikä on teidän mallinne teidän vaihtoehtonne kannatatteko näitä eläkeläisten ansaitsemia korotuksia vai vastustatteko tässä on nyt todella hämmentävää tämä kyllä minä mielelläni katsoisin että kokoomuskin välillä haluaisi eläkkeensaajien etua ajatella

rouva puhemies mitä ensinnäkin tulee kelan lisämäärärahaan niin samaan aikaan kun valtionhallinnossa yleisesti on käytännössä vmn johdolla jouduttu tekemään merkittäviä säästöjä hallintokuluihin kela on käytännössä näiltä säästynyt se että nyt kelalta vaaditaan tehokkuutta ja tuottavuuden nousua eikä jokaiseen risahdukseen anneta erikseen lisää määrärahoja on täysin järkevä kanta mitä sitten tulee tähän vappusataseen no ensinnäkin voi kysyä kyllä en anna siihen nyt vastausta onko tarkoituksenmukaista käyttää satakahdeksankymmentä miljoonaa eläkeläisten hyväksi vai olisiko tarkoituksenmukaisempaa käyttää esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen lastensuojeluun ja niin edelleen se on hyvä kysymys mutta mitä tulee tähän summaan niin kelan asiantuntijat ovat kertoneet että se satakahdeksankymmentä miljoonaa jonka te olette tähän varannut ei tule riittämään siihen viiteenkymppiin minkä te olette luvannut ehkä puoleen siitä voitteko pääministeri rinne selventää asiaa

ja sitten taas muut kokoomuslaiset ovat viitanneet lehdistössä olleisiin juttuihin ainakaan valiokunnassa tällaista ei kerrottu että

tätä viidenkymmenen euron korotusta ei pystyttäisi toteuttamaan vaan kysymys oli siitä että jos halutaan toteuttaa se helpoimmalla tavalla että lisätään takuueläkettä ja kansaneläkettä nykyisin nykyisin niitä saaville niin silloin se joukko lavenee hallitusohjelman tarkoittamasta ja silloin se satakahdeksankymmentäkolme miljoonaa ei riitä mutta tälle tarkoitetulle kohderyhmälle alle tuhannen euron eläkkeisiin se riittää ja siihen tarvitaan vain vähän monimutkaisempi järjestelmä jolla se toteutetaan tällaista väitettä jonka edustaja heinonen kertoi että kansaneläkelaitos pitäisi tätä mahdottomana ei ole valiokunnalle esitetty

arvoisa puhemies me tulemme nyt siihen minkälaista tietoa eduskunta saa vappuna kerrotaan satasista hallitusohjelmassa viidestäkympistä päämatemaatikko toteaa että muutama kymppi me olemme ehkä myöntämässä rahaa

tietämättä sitä minkälainen se on teemme päätöksen pussi päässä me kyseenalaistimme valiokunnassa sen että haluaisimme tietää minkälaiseen järjestelmään kelalle raha annetaan onko se järkevä tarkoituksenmukainen malli varsinkin kun julkisuudessa päämatemaatikko on varoittanut että rahat eivät tähän riitä voisitteko te pääministeri nyt kertoa minkälainen se malli on kun olemme käsittelemässä lisätalousarviota ja toivon että vastaatte aiotteko te selvittää sen selvityksen joka hallitusohjelmassa on joka romuttaisi työeläkejärjestelmän leikkaisitte ahkerilta sairaanhoitajilta ja opettajilta rahaa tyrmännyt sen sttk on tyrmännyt sen akava on tyrmännyt sen ek on tyrmännyt sen varmasti suomalaiset tyrmäävät sen että te romutatte työeläkejärjestelmää toivon

arvoisa puhemies minusta tämä pienten eläkkeitten nostojen arvostelu on kyllä nyt ennenaikaista minusta kannattaisi odottaa rauhassa sitä valmistelua jota nyt ollaan tekemässä ja sitten nähdään se tekninen ratkaisu millä se toteutetaan kyllä sittenkin varmasti oppositiolta löytyy arvosteltavaa mutta nyt kannattaisi odottaa tätä valmistelua koska ajatushan on on hyvä että pienimpiä eläkeläisiä pyritään tukemaan ja

arvoisa puhemies koska keskusta on koko suomen puolue olemme erittäin iloisia siitä että nytten täällä on eri puolille suomea näitä väylähankkeita ja ja täällä on näitä perusväylänpidon määrärahojen korotuksia ja väyläverkon kehittämistä mutta kun katsotaan suomen karttaa niin on selvä että on monia maakuntia joissa on erittäin suuria tarpeita ja niihin ei vielä toteudu tässä vaiheessa hankkeita totta kai me odotamme ja varmasti hallitus on tietoinen siitä että sitten varsinaista talousarviota laadittaessa nämäkin maakunnat ja hankkeet pitää huomioida haluan lopuksi sanoa että on erittäin hyvä että tällä lisätalousarviolla vähennetään nettolainanottoa tämä on kestävää valtiontalouden hoitoa

puhemies keskustan lohi totesi tuossa että keskusta on koko koko suomen puolue mutta jos katsotte perussuomalaisten vastalausetta niin me olemme tuoneet paljon tiehankkeita esille jos me me haluamme pitää koko suomen asuttuna ja me haluamme vastata työllisyyden ja työnantajien tarpeisiin niin ihmisten pitää päästä liikkumaan ja tänne olisi pitänyt laittaa lisää panostuksia puhuin eilisessä istunnossa esimerkiksi hanko hyvinkää mäntsälä tiestä se se on täysin tukossa sinne ei ole vuosikausiin laitettu rahaa siinä on yksi esimerkki tavaraliikenne henkilöliikenne junien ratahankkeisiin laitetaan suunnittelurahaa mutta esimerkiksi tampere helsinki välillä on todella tukkoista ja kehottaisin ihan vaikka istumaan välillä sinne junaan ja tutustumaan tämä olisi ollut työllistämisteko teiltä puuttuu niitä työllistämistekoja tämä on semmoinen asia joka vastaa kohtaanto kohtaanto ongelmaan ette te nyt ihan välttämättä ole koko suomen puolue vaikka te nyt itse haluatte näin mainostaa

arvoisa puhemies se on selvä että tämänkin lisäbudjetin jälkeen löytyy teitä jotka kaipaavat kunnostusta löytyy rataosuuksia jotka kaipaavat kohennusta eipä tällä yhdellä lisäbudjetilla näitä kaikkia ongelmia saada poistettua ja olemme iloisia jos te tuotte esille näitä hankkeita liikenneministeri varmaan ottaa ne kuuleviin korviinsa ja yritetään saada niihin kohennusta tulevaisuudessa edustaja heinonen peräänkuulutti kiitosta edelliselle hallitukselle ja ja toki se on niinkin että että ne selvitykset ne suunnitelmat jotka edellinen hallitus teki näiden rataosuuksien osalta voidaan nyt laittaa toteen nyt me voimme päästä eteenpäin niitten kanssa pääsemme toteutukseen asti sikäli tämä pitkä kaari kaari tässä jatkuu kiitos siitä edelliselle hallitukselle se mikä tässä on hyvää on se että tässä ei ei nyt keskitytä symbolihankkeisiin joilla saadaan ehkä isoja otsikoita vaan tässä tehdään hyvin tarkkaan valittuja pieniä toimenpiteitä joilla saadaan suurta vaikuttavuutta joka on esimerkiksi meidän vientiteollisuudellemme eduksi siitä kysyisin nytten energia asioista vastaavalta ministeriltä koska

edustaja leena meri tuki ensimmäisessä lisäbudjetissa ei ollut euroakaan yhteenkään liikennehankkeeseen ei yhtään liikennehanketta eikä ollut euroakaan tälle tielle tälle hanko hyvinkää mäntsälä tielle tämä tämä kritiikki tietysti kalpenee sen epäjohdonmukaisuuden rinnalla mitä kokoomus täällä harjoittaa edellinen ryhmänjohtaja jokinen arvovaltainen edellinen ryhmänjohtaja täällä totesi että tässä on liikaa rahaa raidehankkeisiin ja liian vähän tiehankkeisiin ja mitä täällä kokoomuksen vastalauseessa esitetään lisää rahaa raidehankkeisiin

arvoisa rouva puhemies edustaja lindtman tuossa viittasi puheenvuorooni jonka käytin täällä aiemmin aiemmin siinä puheenvuorossa toin esille sen epäsuhdan joka liikennerahoituksessa on eli tässä lisäbudjetissa osoitetaan raidehankkeisiin kahdeksankymmentä prosenttia rahoista ja kaksikymmentä prosenttia tiehankkeisiin suomalaiset veronmaksajat

tämä pidemmän päälle oikea suhde rahoituksen suhteen ja olen edelleen sitä mieltä että sitä pitää tarkastella raidehankkeet ovat erittäin tärkeitä niitä pitää edistää mutta suomalaiset kulkevat tietä pitkin yhdeksänkymmentä prosenttia henkilöistä tavaratonneista tavaratonneista ja kilometreistä menee tietä pitkin ei saa keskustakaan unohtaa niitä maaseudun teitä pitäkää huolta niistä kun olette vastuussa

arvoisa puheenjohtaja suomessa on autoilun määrää vähennettävä muuten ei päästä niihin ilmastotavoitteisiin joihin myös kokoomus on edellisellä kaudella sitoutunut sen tähden nyt panostetaan raiteisiin jotta entistä useampi pystyisi kulkemaan raiteilla syrjäseudulla saa edelleen autoilla sille ei ole mitään tapahtumassa mutta me tarjoamme tässä nyt lisää vaihtoehtoja useammalle suomalaiselle liikkua kestävämmin jotta me pysäytämme ilmastonmuutoksen ja kannamme sen vastuun mihin myös kokoomus edellisellä kaudella oli sitoutunut

teiden korjaamista varten näin esimerkkinä kyllä me edelleen pidämme teistä huolta mutta samalla tässä ollaan tekemässä isoa rakennemuutosta jotta ilmastonmuutos saadaan pysäytettyä nyt kysyn kokoomukselta tahdotteko te olla mukana edelleen pysäyttämässä ilmastonmuutosta oletteko te mukana niissä viime kauden sitoumuksissa vai

arvoisa puhemies totta kai olemme sitoutuneet niihin tässähän aivan eri eri asiaan kiinnitettiin huomiota ehkä se meni ohi haluan kuitenkin kysyä siitä kun tässä on ollut pitkään jo suunnitteilla ja valmisteilla tämä hankeyhtiömalli jota edellinen hallitus pitkälle edisti ja itse asiassa esimerkiksi suomi radan osalta

täytäntöönpanoa vaille valmiina olevissa hankkeissa tässähän on siis kyse vain suunnitelmatyön käynnistämisestä suomi radan osalta ei kuokan laittamisesta maahan kuten voitaisiin toimia jo nyt espoon kaupunkiradan osalta mitä valmisteltavaa vielä on valmistelun aloittamisessa

ollut todella epälooginen täällä edellinen ryhmäpuheenjohtaja koko ajan vaatii lisää rahaa teihin raiteiden sijaan ja samaan aikaan nykyinen ryhmäpuheenjohtaja on täällä puheissaan vaatinut lisää rahaa raiteisiin ja ja sitten vielä esityksissä vaaditaan lisää raiteisiin ja samaan aikaan lisää teihin mutta joissain asioissa kokoomus sentään on looginen viime kaudella kokoomus leikkasi kansaneläkkeistä sekä indeksijäädytyksillä että tasoleikkauksilla ja nyt loogisesti edelleen vastustaa sitä että kansaneläkeläisten asemaa parannettaisiin arvoisa rouva puhemies sen sijaan olin hämmästynyt edustaja zyskowiczin puheenvuorosta jossa hän moitti kelan byrokratiaa siitä että siihen laitetaan lisää rahaa sieltä valitettavasti tulee paljon virheellisiä päätöksiä etuuskäsittelijät ruuhkautuvat päätöksiä tähän asti edustaja zyskowicz on tunnettu oikeusvaltion puolustajana eikö ole oikein että tulee hyvin valmisteltuja oikeellisia päätöksiä nyt te asetitte köyhät eläkeläiset

hallitus ja sdp tämän vappusatasen ja se on kuihtumassa todellakin sain viestin pohjois karjalasta entiseltä lähihoitajalta joka totesi näin selvitään jotenkin hautaan asti mehän emme ahnehdi millä tavalla tuette sitä että eläkeläiset pienituloiset ikäihmiset pärjäävät tulevaisuudessa eläkeläiset köyhtyvät he sinnittelevät siellä ostavatko ruuan vai sen lääkkeen kyllä tämä toteamus nyt sydäntä kylmää että selvitään hautaan asti jotenkin unohdammeko me oman kansan miten te hallitus vastaatte tähän hätähuutoon mikä tulee siis pohjois karjalasta lähihoitajalta ja kyllä kukkaro on edelleen auki ja odottaa sitä sairaanhoitajien viidensadan euron palkankorotusta jonka te lupasitte olin myös itse keskustelussa jossa siitä puhuttiin
vastauspuheenvuoro pääministeri rinne kolme minuuttia
arvoisa puhemies ensinnä edustaja juvoselle eläkeläisten asioista

edustaja juvonen vastaisin nyt muutaman sanan teidän äskeiseen kysymykseenne tämä hallitus tulee palauttamaan pienemmälle tasolle omavastuuosuuksia mitä edellinen hallitus nosti nyt tullaan siis helpottamaan eläkeläisten asemaa myös indeksikorotukset tullaan toteuttamaan täysmääräisinä ja ensimmäinen osio eläkeläisten satasesta tulee toteutumaan joka tapauksessa kaksituhattakaksikymmentä alussa siis ensimmäinen osio tästä satasesta tulee toteutumaan vuoden kaksituhattakaksikymmentä alussa minä luulen että ministeri pekonen vastaa valmistelusta tähän liittyen vastaa vähän tarkemmin miten tämä tullaan toteuttamaan lähtökohta on se että sinne tuhanteen euroon asti viisikymmentä euroa ja sen jälkeen vielä useita kymmeniä euroja sinne tuhanteenneljäänsataan euroon asti kuukaudessa lisää eläkettä tämä tämä tullaan toteuttamaan tavalla tai toisella eläkejärjestelmään liittyen edustajat haluan sanoa sen että nyt ei kannata sotkea kahta asiaa on tämä kansaneläkkeen takuueläkkeen korotuksen kautta toteutuva eläkkeitten tasokorotus joka johtuu siitä että isoja aukkoja erityisesti naisten näkökulmasta perhevapaajärjestelmän kautta ei ole kertynyt ennen vuotta kaksituhattaviisi laisinkaan eläkkeitä vuodesta kaksituhattaviisi lähtien muutama satanen kuukaudessa perhevapaajärjestelmän puitteissa liian pienet palkat ja eläkejärjestelmän puutteet ovat johtaneet siihen että satojatuhansia naisia on liian pienillä eläkkeillä ja sitä tässä hallitus haluaa korjata näillä omilla päätöksillään sitä tullaan viemään eteenpäin tulevien vuosien aikana niin pitkälle että se nettosatanen sieltä jollakin tavalla näille ihmisille tullaan saamaan esille tällä ei tavoitella mitään muutosta työeläkejärjestelmään hallitusohjelmassa on kirjaus siitä että työeläkejärjestelmän osapuolten kanssa neuvotellaan kolmikantaisesti löytyykö eläkejärjestelmästä mahdollisuuksia rahoittaa näitä eläkejärjestelmän puutteita jotka liittyvät naisten eläkkeisiin tulevaisuudessa

tämän uudistuksen toimeenpanoaikataulu on erittäin tiukka sen toteutuksen on jo tässä kuluvana vuonna aloitettu ja sen takia tähän on nyt myös varattu euroja me haluamme että tämä uudistus voi tulla voimaan heti vuoden kaksituhattakaksikymmentä alusta te kaikki hyvin tiedätte että kaikki uudistukset maksavat ja tässä myös tämä aikataulu joka on kireä myönnän asettaa omat haasteensa minun mielestäni hallitus on tehnyt tässä erittäin tärkeän arvovalinnan me haluamme tehdä tämän valmistelun huolellisesti jotta nämä pienimmät eläkkeet saadaan korotettua heti vuoden kaksituhattakaksikymmentä alusta ja sen takia me satsaamme myös myös rahaa tähän valmisteluun

arvoisa puhemies tässä pääministeri jo vastasi tuohon työllisyystilanteeseen eli työllisyyttä seurataan koko ajan ja totta kai hallitus ryhtyy toimiin siinä tilanteessa jos nähdään että ei olla sillä kasvun linjalla jota meidän meidän ohjelmamme edellyttää mutta sitten edustaja vähämäki kysyi poikkeuksellisista taantumatilanteista meillä on ohjelmassa olemassa poikkeuksellisen taantuman puskuri joka poikkeuksellisissa tilanteissa otetaan käyttöön talouspoliittisen ministerityöryhmän päätöksellä sen jälkeen kun valtiovarainministeriö suomen pankki taloustutkimuslaitokset ovat kertoneet oman kantansa se ei ole suhdannepuskuri vaan poikkeuksellisesta ulkopuolelta tulevasta taantumasta johtuva

arvoisa puhemies edustaja laukkanen totesi että lisätalousarvion aikataulu niin hallituksen kuin eduskunnan osalta on ollut erittäin nopea se on aivan totta me olemme tehneet päätöksiä nopeasti ja nyt täällä keskustelemme jo ennen eduskunnan kesätaukoa sitten edustaja laukkanen kuten myös edustaja multala kysyivät liittyen tähän espoon kaupunkirataan ja ja toisaalta hankeyhtiöihin kuten olen aikaisemmin tässä salissa todennut tätä espoon kaupunkiratakysymystä tarkastellaan osana länteen suuntautuvaa hankeyhtiötä

onko hankeyhtiöt mahdollista heti laittaa liikkeelle mitä selvityksiä vielä tarvitaan voin sanoa kun olen tähän asiaan nyt erittäin syvällisesti perehtynyt että tässä on edelleen vielä selvitettävää näiden hankeyhtiöidenhän pitää olla elinkelpoisia niiden pitää olla sellaisia että ne kykenevät näitä hankkeita niin suunnittelun kuin toteutuksen osalta sitten aikanaan viemään eteenpäin ja tässä on vielä selvitettävää haluan tämän perusteellisesti käydä läpi ennen kuin hankeyhtiöitä varsinaisesti perustetaan

arvoisa puhemies antti rinne pääministerimme te vastaatte tietysti täällä omista puheistanne ja siltä osin on mielestäni aika kohtuutonta siirtää vastuuta esimerkiksi näistä eläkekysymyksistä vastuuministerille tai työmarkkinaosapuolille te lupasitte ennen vaaleja pienituloisille eläkeläisille satasen korotuksen ja nyt näyttää siltä että se on puolittunut viisikymppiseksi ja nyt on käymässä erittäin epäselväksi se onko sekään toteutumassa lisäksi eduskunnalla on oikeus saada tietää millaista mallia kela on määrätty valmistelemaan mikäli eduskunnalta edellytetään että kelan hallinnollista rahoitusta merkittävästi korotetaan eli mitä mallia kela on määrätty valmistelemaan mihin tätä rahaa tarvitaan siinä eläkejärjestelmän kehittämisessä toivoisin että vielä saataisiin tässä salikeskustelussa selkeä vastaus siihen millaisella mallilla lähdetään edistämään pienituloisten eläkeläisten

arvoisa rouva puhemies vaalien jälkeen menolupaukset muuttuvat usein saataviksi kuten on on käynyt tässä eläkeläisten vappusatasen tarinassa totuus on kuitenkin se se että vaalien aikana se satanen vielä oli sosiaalidemokraattien vaalikoppien kahvipöydällä mutta nyt se on muuttumassa kouralliseksi kolikoita se miksi se on muuttumassa johtuu siitä että sosiaalietuudet kuitenkin katsotaan yleensä myös ensin päältä pois jos esimerkiksi on tullut asumistukea tai muuta sosiaalista etuutta niin tavallaan sieltä päästähän on poissa ellette tee jotain erityislainsäädäntöä tai säädöstä sille että ne ne rahat saadaan pitää näitten päälle todellisuudessa ostovoima on heikentynyt hyvin monelta suomalaiselta ja erityisesti eläkeläiseltä koska vuosien saatossa esimerkiksi ruuan hinta on nousemassa asumisen hinta nousee polttoainevero nousee ja sen lisäksi muistetaan että kaikkein suurin ongelma eläkeläisten kurjuudessa on lipposen hallituksen aikainen taitetun indeksin alullepano joten kyllä teillä hallituksella vielä paljon töitä on että nämä asiat saadaan korjattua toivon että onnistutte

ensinnäkin minä totean sen että on hyvä alku tältä hallitukselta että lähdetään kunnon lisätalousarviolla liikkeelle erityisesti tämän liikennepuolen osalta niin kuin me kaikki tiedämme meillä on ympäri suomea miljardien ja miljardien eurojen edestä hankkeita ja nyt tällä lisätalousarviolla aletaan purkaa tätä sumaa eli se on erittäin erittäin hyvä asia mitä tulee sitten siihen onko raidehankkeita liikaa niin me tiedämme sen että meillä on sekä raide että tiehankkeita erityisen paljon ja raidehankkeet eivät ole koskaan kovin pieniä muutamien miljoonien eurojen hankkeita mutta aivan välttämättömiä sekä henkilöliikenteen että myös tavara ja raaka ainekuljetusten kannalta mutta sitten haluan todeta tästä vähän vastakkainasettelusta että en pidä järkevänä raide ja tiehankkeiden vastakkainasettelua ei siinä ole mitään järkeä molemmilla on tarpeita ja samalla tavalla myös tästä pienten eläkkeitten kysymyksestä ajattelen kyllä niin ettei ole kyllä fiksua että me täällä asetamme vastakkain lapsiperheitä ja

arvoisa puhemies haluaisin vähän kysellä onko syntymässä uusi politiikkalohko maahanmuuttopolitiikan saralle nimittäin tämmöinen kuin uudelleen kotouttaminen tämä termi ilmeni tuosta eilen käsitellystä eu pj kauden ohjelmasta jossa tosiaan rinteen hallitus haluaa että panostetaan tällaiseen uudelleen kotouttamiseen se on minusta jo terminä aika vaikeasti käsitettävä koska suomihan jo panostaa veronmaksajan rahoja täällä laittomasti maassa oleviin ja sitten kun laittomasti maassa olevat on palautettu kotimaahan niin sitten heihin halutaan panostaa lisää siellä irakissa uudelleen kotouttaminen mitä se merkitsee pitää kotoutua jonnekin missä on elänyt koko elämänsä en näe siinä mitään järkeä tässä perustetaan nyt kuitenkin uusi virkamies uusi suomalainen virkamies siis lähetetään irakiin toimimaan paluuasiantuntijana ja hänen tehtäviinsä kuuluu ymmärtääkseni muun muassa työllistämisen avustaminen on käsittämätöntä että suomalainen virkamies lähetetään irakiin toimimaan niin kuin irakilaisena työvoimavirkamiehenä lähetetään antamaan apua sinne kysyisin sisäministeri ohisalolta tähän selvennyksen mitä tämä virkamies tekee ja mihin hallitus tällä pyrkii

kiitos edustaja taviolle kysymyksestä ajatus siitä että irakin päässä uudessa suurlähetystössä olisi tällainen virkahenkilö selvittämässä näitä palautuksiin liittyviä kysymyksiä liittyy siihen että suomi on eurooppalaisittain sitoutunut palautuspolitiikkaan osana turvapaikkapolitiikkaa me saamme nämä prosessit toimiviksi kaikkinensa olen aiemmin täällä painottanut sitä että turvapaikkaprosessin täytyy jo lähtökohtaisesti toimia niin hyvin että siellä on jokaiselle hakijalle tarpeeksi tietoa saatavilla siellä on tarpeeksi avustusta ja tarpeellisen pitkät ajat jolloin tätä tietoa myös tuodaan pöydälle sen lisäksi että turvapaikkaprosessi laitetaan kuntoon hallitusohjelma viittaa monessa kohdassa siihen että ihmisoikeudet toteutuvat ja perusoikeudet tämä määräraha koskee nimenomaan sitä että irakin päässä sitten käydään niitä neuvotteluja siitä kuinka palautuksia myös jatkossa pystytään paremmin toteuttamaan eli tällä hetkellä on maita joilla on sopimuksia irakin kanssa ja maita joilla ei ole se sopimus itsessään ei ei välttämättä aina tarkoita sitä että palautukset palautukset onnistuisivat kovin hyvin eli siellä on valtavaa vaihtelua myös jäsenvaltioiden välillä ja totta kai tässä käydään myös kansainvälisiä keskusteluja muiden jäsenvaltioiden kanssa

rouva puhemies tässä on käyty paljon keskustelua eläkkeistä ja uskon kyllä että salissa vallitsee yksimielisyys siitä että kyllä me haluamme nostaa

ja aivan niin kuin pääministeri totesi pitää pitää puhua kahdesta kahdesta eri asiasta takuueläke on yksi asia ja sitten työeläkkeet ja kansaneläkkeet ovat oma asiansa edustaja lohi puhui teknisistä ratkaisuista jäämme mielenkiinnolla odottamaan mitä se tekninen ratkaisu sitten tarkoittaa siis kysehän on rahoituksesta niin kuin me kaikki tiedämme raha ei tule seinästä vaan se pitää ottaa jostain haluaisin kysyä pääministeriltä mikä on teidän arvionne johtaako tämä nyt siihen että työeläkemaksut nousevat vai johtaako se se siihen että eläkeikää joudutaan myöhentämään että tämä saadaan rahoitettua

arvoisa puhemies kiitos edustaja östman kysymyksestä tämä oli tärkeä kysymys tämä selventää nyt tämän koko asian hallitus on varannut satakahdeksankymmentäkolme miljoonaa euroa tähän pienten eläkkeitten tason korottamisen ensimmäiseen erään ensimmäiseen erään siitä kokonaisuudesta miljoonaa euroa se on tarkoitus toteuttaa yksi tekninen vaihtoehto on toteuttaa se sillä tavalla että kansaneläkkeen suojaosaa korotetaan x kymmentä euroa jotta tämä korotus toteutuu siis kansaneläkkeen suojaosaa se ei puutu laisinkaan eläkejärjestelmään ei työeläkejärjestelmään laisinkaan mutta johtaa siihen että pienimpien työeläkkeittenkin taso tulee korottumaan tämän kansaneläkkeen suojaosan korotuksen kautta takuueläkkeitä tullaan korottamaan viidelläkympillä sillä sillä saadaan suoraan se nettovaikutus joku kysyi äsken täällä sitä miten nämä sosiaalietuudet tulevat käyttäytymään lainsäädännöllä tullaan huolehtimaan siitä että esimerkiksi asumistuki ei tule muuttamaan tämän rahan suuruutta elikkä asumistuki ei tule vähentymään eikä vaikuttamaan tämän korotuksen suuruuteen

arvoisa puhemies tässä on esitetty perusteltuja epäilyjä riittääkö miljoonaa euroa edes siihen viiteenkymppiin vai mennäänkö kesäkymppiin pääministeri aiemmin sanoi että tavalla tai toisella riittää minusta edustaja lohi piti aiemmin hyvä puheenvuoron kun sanoi että nämä asiat pitää perusteellisesti valmistella ja järkevästi edetä tämän eläkeasiankin kanssa siihen nähden on erikoista että jo nyt tässä vaiheessa halutaan varata tietojärjestelmien rakentamiseen ja testaukseen eläkkeiden korotuksen osalta viisi pilkku viisi miljoonaa euroa kun ei vielä tiedetä tehdäänkö tavalla tai toisella vai harkitusti vai ei harkitusti asia niin että se on kestävä ja niin että se on oikeudenmukainen myös muita eläkkeensaajia kohtaan sen takia kokoomuksen aloitteessa lähdetään siitä että koska kiireellisiäkin hankkeita on niin niihin pitäisi lisäbudjetissa ensisijaisesti satsata sen takia yhteisessä aloitteessa me lähdemme siitä että kuokka maahan espoon kaupunkiradan osalta nyt ja tämä on meidän yhteinen linjamme se on kiireellisin hanke infrassa eteenpäin kysyisin tässä myös valtiovarainministeri lintilältä ehkä pitkän ajan kannalta vielä tärkeämpää asiaa missä

kansaneläkelaitokselle on tarkoitettu jo esityksen mukaisesti kattamaan kaikkia hallitusohjelmaan sisältyviä kelan toimeenpantavaksi tarkoitettuja uudistuksia se on siirtomääräraha käytettävissä kolme vuotta ei niin kuin edustaja mykkänen väitti että tämä viisi pilkku viisi miljoonaa käytettäisiin nyt pelkästään tähän tähän viidenkympin tekniseen toteutusmalliin pitää huolella ministeriössä valmistella esitykset ja kansaneläkelaitos on toteuttava organisaatio tässä on hyvä että siellä on jo nyt ennalta tiedossa että on varauduttu sille tuleviin lisätehtäviin mutta eiväthän he lähde sieltä hypoteettisesti rakentamaan jotain omaa malliaan josta edustaja sarkomaa on vaatinut vaatinut esityksiä kyllähän se kuuluu hallitukselle ja ministeriölle joka valmistelee ja vertailee erilaisia vaihtoehtoja ja sitten hallitus tuo esityksen ja sitten kela valmistautuu sen mallin toteuttamiseen samoin näiden puolen tusinan muun

jotka joudutaan tämän hallitusohjelmakauden aikana panemaan toimeen

arvoisa rouva puhemies kyllä minulle on nyt ainakin jäänyt täysin epäselväksi se kannattaako kokoomus ylipäätänsä pienituloisten eläkeläisten aseman parantamista paljon keskustellaan tästä rahan riittävyydestä hyvä niin mutta kyllä suomalaisilla eläkkeensaajilla on oikeus tietää kannattaako kokoomus heidän asemansa parantamista viime vaalikeväänä ei varmasti kenellekään meistä jäänyt epäselväksi se että tälle parannukselle on todella aito tarve sille on todella kova tarve pienituloisten eläkkeensaajien keskuudessa ja mitä tulee tähän kelan kelan toimintamenojen nostoon ja sen määrärahan lisäykseen mihinkä unohtui se minkälaisiin ongelmiin kela joutui sinänsä tarpeellisen toimeentulotuen perusosan siirron myötä kun se siirrettiin kelaan prosessit ja henkilöstö joutuivat erittäin koville uskon siihen ja olen aivan varma siitä että nämä kelan toimintamäärärahojen korotukset tulevat todella aitoon tarpeeseen jotta nämä kansalaisille tärkeät päätökset saadaan hoidettua lain mukaisesti

arvoisa puhemies myös perussuomalaiset kantavat suurta huolta pienituloisten eläkeläisten toimeentulosta ja me olemme kyllä tyytyväisiä siihen että hallituksella on ainakin lupaustensa mukaan tarkoitus korottaa kaikkein pienimpiä eläkkeitä valitettavasti tässä lisätalousarvioesityksessä ei ole kuitenkaan vielä ainakaan tässä vaiheessa otettu mitään kantaa eläkekorotukseen vaan ainoastaan tähän tietojärjestelmien kehittämiseen toivottavasti viimeistään sitten kun syksyllä ensi vuoden varsinainen talousarvio tulee eduskunnan käsittelyyn on jo selkeät määrärahat tähän eläkekorotukseen pääministeri tässä edellä sanoi että vaadittava summa edes tähän osittaiseen viidenkympin korotukseen olisi satakahdeksankymmentäkolme miljoonaa euroa vertailun vuoksi nyt todettakoon että esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen valmisteluun on käytetty jo monena vuonna vähintään sataviisikymmentä miljoonaa euroa mutta valmista ei ole tullut ei ole vieläkään näköpiirissä kyllä me perussuomalaiset katsomme että näitäkin uudistuksen valmisteluun käytettäviä määrärahoja tulisi käyttää erittäin harkitusti ja käyttää rahat sitten tarpeellisempiin kohteisiin

rouva puhemies kyllä ihan ensimmäiseksi on pakko todeta että minua suuresti ihmetyttää ylipäätään tämä kokoomuksen halveeraava puhetapa kun me keskustelemme yleensäkin täällä pienimpien eläkkeiden korottamisesta tässä keskustelussa on nyt jo moneen otteeseen todettu paitsi valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan toimesta myös muiden toimesta että tällainen pelottelu että nyt tämä pienimpien eläkkeiden korottaminen olisi romuttamassa meidän nykyisen eläkejärjestelmän ei pidä paikkaansa sekä heinonen että edustaja sarkomaa olivat pari päivää sitten itse kokouksessa jossa kelan kelan asiantuntija nimenomaan totesi että tämä pienimpien eläkkeiden korotus toteutetaan tasokorotuksena ja se vaatii toki sen oman valmistelunsa koska siihen liittyy myös muita etuisuuksia kuten rintamalisä tai asumistuki mutta hallituksen tahtotila on nimenomaan se että pienimpien eläkkeiden korottaminen ei syö näitä muita etuisuuksia ja tähän ollaan myös sitouduttu mutta tämä keskustelu ei kulje kaikilta osin ihan asianmukaisella tasolla

tuntuu että demarit eivät oikein halua puhua näistä eläkelupauksista mutta me haluamme puhua nyt nimenomaan siitä mitä te pääministeri rinne olette luvannut te lupasitte kaikille alle tuhatneljäsataa euroa eläkettä saaville sata euroa puhtaana käteen sitten se puolitettiin loppu sysättiin muiden vastuulle ja nyt näyttää että puoletkin vielä tulee puolittumaan on kysytty miten tämä toteutuu niin kelan päämatemaatikko tapio isolankila toteaa että yhtälö ei toimi ja kun te äsken sanoitte että rahaa on vielä paljon kaikkeen muuhunkin tästä sadastakahdeksastakymmenestäkolmesta miljoonasta menossa niin kysyn nyt vielä valtiovarainministeri lintilältä tuleeko ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentä kaikille alle tuhat euroa eläkettä saaville viisikymmentä euroa nettona lisää minkä rinne on luvannut minkä hallitus on luvannut vai onko se se mitä kelan asiantuntijat toteavat että se supistuukin muutamaan kesäkymppiin

puhemies luin jostain lehdestä että kokoomus on siirtymässä takaisin oikealle poliittiseen oikeistoon ja nyt kun teitä kuuntelen niin tiedän että joukossa on kokoomuslaisia edustajia joiden omaatuntoa kolkuttaa minä haluan uskoa että monet kokoomuslaisista äänestäjistä ymmärtävät kuinka oikeassa hallitus on pyrkiessään nostamaan pieniä kansaneläkkeitä ja työeläkkeitä se ei ole nyt maailman tärkein kysymys maksaako se satakahdeksankymmentä miljoonaa vai kaksisataa miljoonaa ei todellakaan ole näin kysymys on siitä että meillä on kymmeniätuhansia eläkeläisiä jotka mennessään apteekkiin keskustelevat muitten riittävätkö rahat ruokaan vai ostanko nämä lääkkeet ja me haluamme korjata tämän yhteiskunnallisen epäkohdan joka on melkein numero yksi meillä meillä on liikaa pienituloisia köyhiä eläkeläisiä ja tämä hallitus tulee korjaamaan tämän epäkohdan vaikka kokoomus sitä vastustaa

arvoisa rouva puhemies erittäin mielenkiintoista kuunnella keskusteluhan on äitynyt jopa vilkkaaksi voisin kuitenkin sanoa että ensinnäkin kiitän ministeriä kaikista tiehankkeista kiitän hallitusta siitä että eläkeläisille pyritään edustaja gustafssonin mukaan pyritään saamaan helpotuksia nyt ihmettelen kun täällä puhutaan on tullut hienoja hienoja kevennyksiä tästä vappusatasesta ainoastaan riksaropo on nyt vielä käyttämättä että jos me todellakin haluamme tässä salissa sen vappusatasen toteuttaa niin meillä on siihen rahaa se löytyy näin ja tuolla kameran takana sadattuhannet miljoonat ihmiset tietävät mistä se löytyy tässä salissa puhutaan sadankahdeksankymmenen miljoonan sijoituksesta eläkeläisille kun samaan aikaan afrikkaan ollaan valmiita lyömään seitsemänsataa miljoonaa kiitos

ärade talman arvoisa rouva puhemies espoon kaupunkirata on on mainittu tässä useassa opposition puheenvuorossa ja itsekin pidän hanketta tärkeänä mutta muistutan että nyt käsittelemme lisätalousarviota tässä moni tie väylä ja ja ratahanke odottaa rahaa mutta tämä hallitus ehtii kyllä

kansanedustajana olen hyvin iloinen siitä että toteutuu tämä keskustan pitkään ajama linja siitä että

joilla todella on se pieni eläke saavat nyt edelleen lisää sitä eläkettä takuueläkettä korotettiin vajaalla viidelläkympillä sipilän hallituksen aikana erinomainen avaus ja nyt tulee lisää en jaksa ymmärtää sitä jos joku näkee jotakin mörköä tässä asiassa tärkeintä on on että pienille eläkeläisille tulee rahaa lisää se on suurimmaksi osaksi käteenjäävää rahaa iloitkaamme siitä toinen asia ratainvestoinnit katsokaapa vaikka luonnonvarakeskuksen luken selvityksiä siitä kuinka paljon jokainen metsästä tuleva motti tuo lisäarvoa suomalaiseen kansantalouteen lähes satakaksikymmentä euroa per motti tulee kansantalouteen lisäarvoa siitä että harvennetaan ja uudistetaan metsiä ja ne kun tulevat suomalaiseen kansantalouteen lisänä niin se pienentää maanteiden rasitusta mikä on taas sitten maantieliikenteen kannalta teiden kestävyyden kannalta hyvä asia kannattaa nähdä asioiden yli

pääministeri täällä viittasi perhevapaauudistukseen ja siihen siihen että se toteutuessaan aikanaan parantaisi myös naisten eläkkeitä työuran aikana kertyviä eläkkeitä jotta näin voisi tapahtua perhevapaauudistuksen täytyy parantaa naisten asemaa työelämässä kysyn arvoisa pääministeri millä tavalla hallituksen suunnittelema perhevapaauudistus parantaa naisten asemaa työelämässä en näe siinä tällaisia elementtejä toiseksi siitä puuttuvat myös perheiden kipeästi kaipaamat joustot ja joustavuus arkeen kokoomus haluaa toteuttaa perhevapaauudistuksen kokoomus on valmis panostamaan perheisiin perhevapaat on uudistettava kokonaisuutena ja siten että perheiden arjen joustavuus lisääntyy ja naisten asema työelämässä todella paranee

rouva puhemies kiitos hallitukselle hyvästä lisätalousarviosta ja valtiovarainvaliokunnalle hyvästä mietinnöstä tässä on näistä väylähankkeista paljon keskusteltu ja on hieno asia että tässä lisätalousarviossa lähdetään niitä hankkeita viemään mitkä ovat odottaneet pitkään ja mitkä on hyvin suunniteltu pullonkauloja monessa maakunnassa kuten pirkanmaallakin kolmostie on ollut ollut tukkona muitten hankkeitten edistämiselle toki siellä on ysitien parantamista ja muitakin on erinomainen asia että me saamme kolmosraiteen

yksitoista miljoonaa mutta hyvä sali siinä menee kuitenkin kaksi plus kaksi vuotta ennen kuin tämä hanke on niin valmis että kuokka menee maahan toivon että tässä salissa jo ehkä uudet edustajatkin sitten hyväksyvät sen rahoituksen ja sen miten lähdetään sitä viemään eteenpäin eli se ottaa oman aikansa

arvoisa rouva puhemies kyllä tässä on ennen kaikkea kyse nyt siitä voivatko kansalaiset luottaa hallitukseen voiko pääministerin lupaukseen luottaa miljoonaa joka on nyt osoitettu tähän eläkelupauksen pitämiseen ei siis tule riittämään meillä ei ole myöskään tietoa siitä minkälaista mallia kela valmistelee

siitä sadasta eurosta tullaan rahoittamaan kysymys on luottamuksesta siitä että te olette tämän luvanneet se oli merkittävä osa teidän vaalikampanjaanne ja silloin kyse on siitä voiko hallitukseen luottaa mutta mitä sitten tulee hyvinvointiyhteiskunnan kestävyyteen pienituloisten aseman varmistamiseen tasa arvoisen suomen rakentamiseen ja säilyttämiseen ratkea millään muulla kuin korkealla työllisyysasteella kaikki tämä puhe on turhaa jos meillä eivät ole työikäiset työkykyiset töissä ja se mikä puuttuu on työllisyystoimet ja kun puuttuu työllisyystoimet puuttuu kaikki minä peräänkuulutan edelleenkin sitä ja toivon että työministeri harakkakin kertoo sen missä ne työllisyystoimet ovat

arvoisa puhemies eläkeläiset ovat todella pettyneitä koska vaalikentillä luvattiin aivan jotain muuta toivon että hallitus ottaa varsinkin pieneläkeläiset huomioon toimissaan suomessa ei synny riittävästi lapsia kehitysmaissa ongelma on päinvastainen kehitysavun tarkoituksena ei voi olla passiivinen rahanjako vaan sen tärkein tehtävä on pyrkiä vaikuttamaan konfliktien ehkäisyyn ja ratkaisemiseen auttaa kohdemaita tulemaan toimeen omillaan naisten ja tyttöjen aseman parantaminen on tärkeä yksittäinen teko ongelmien ratkaisemiseksi ratkaisemiseksi kehitysavun tarjoamisen ehdoksi pitäisi asettaa väestönkasvun hallinta sekä miesten ja naisten välisen tasa arvon parantaminen ja tätä perussuomalaiset esittävät vastalauseessaan kysynkin hallitukselta mitä mieltä olette tästä tämä hyvä ehdotus ja debatin päätteeksi valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja koskinen

arvoisa puhemies keskustelu on ollut vilkasta mutta

valtiovarainvaliokunta oli yksimielinen eli pidettiin suuruusluokka oikeana ja että satsataan tärkeisiin asioihin jotka edistävät työllisyyttä ehkä hiukan outo on nyt tämä kokoomuksen linja että työllisyystoimiksi hyväksytään vain työ ja elinkeinoministeriön pääluokalla olevat nimenomaiset työllistämistoimet aikaisemmin on yleisesti hyväksytty se ajatus että investoinnit varsinkin tällaiset talouskasvua hyödyttävät infrainvestoinnit ovat työllisyysperusteisia määrärahakohdentamisia ja ja tässä juuri tehdään niin perinteisen talousopin mukaisesti että satsataan yhteiskunnan varoja sellaisiin investointeihin jotka edesauttavat työllistymistä ja talouskasvua hyvin pitkällä tähtäimellä ja perusasia ei saa unohtua että tässä vauhditetaan tärkeitä investointeja koko yhteiskunnalle
sitten ministereille vastauspuheenvuorot pääministeri rinne riittääkö kaksi minuuttia

arvoisa puhemies edustaja niikko haluan teille nyt todeta sen että tämä satasen nettokorotus pienille eläkkeille on tulossa useammassa erässä useamman vuoden aikana ja julkisen talouden tasapaino huomioon ottaen nämä kaikki asiat sisältyvät tähän lupaukseen jonka olen antanut ja jota tämä hallitus on nyt viemässä eteenpäin useamman vuoden aikana useammassa erässä huomioon ottaen julkisen talouden tämä tullaan toteuttamaan ja nyt ensimmäinen korotus on tulossa kaksituhattakaksikymmentä lähtökohtaisesti niin että alle tuhannen euron eläkkeisiin viisikymmentä euroa ja siitä eteenkinpäin jotakin on tulossa tämä on siis se mitä hallitus nyt on valmistelemassa meillä ei ole tällä hetkellä esitystä olemassa vaan se esitys on valmisteilla me emme tuo tänne hötkäisemällä esityksiä niin kuin jotkut hallitukset ovat tehneet me haluamme myöskin perhevapaauudistuksen josta en ole puhunut täällä pätkääkään en en sanaakaan tähän asti nyt puhun

joka mahdollistaa perheitten paremman yhteensovittamisen työelämän kanssa joka vastaa nuorten naisten työelämätarpeisiin nykyistä paremmin niin että työurat ja palkkakehitys voivat olla samanlaisia kuin nuorilla miehillä me haluamme korjata sen palkkaerotilanteen joka tällä hetkellä syntyy erityisesti perhevapaitten käyttämisestä sen takia että miehet käyttävät niin vähän muuttaa nämä tilanteet mutta tämäkin halutaan tehdä kolmikantaisessa valmistelussa niin että työmarkkinaosapuolet osallistuvat tähän keskusteluun vievät asiaa eteenpäin sen takia meillä ei nyt ole esittää täällä valmista mallia koska tämä on valmistelussa arvoisa puhemies haluan todeta sen että hallituksen tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen monilla monilla erilaisilla keinoilla täällä on käyty keskustelua nyt kahteen otteeseen siitä mitä nämä keinot tulevat olemaan ne tulevat olemaan nyt tässä lisäbudjetissa sen kaltaisia keinoja siis infrainvestointeja jotka synnyttävät työllisyyttä seitsemäntuhattakuusisataa henkilötyövuotta muistaakseni on nyt seitsemäntuhattaneljäsataa henkilötyövuotta tämän paketin kautta tulossa ja me tulemme tuomaan ensi elokuussa

budjettikeskustelujen yhteydessä uusia toimenpiteitä joita valmistellaan kesän aikana kolmikantaisesti niin kuin tehdään kevääseen kaksituhattakaksikymmentä asti mutta kolmikantainen valmistelu ei ole tämän homman ydin se on se että tämä hallitus vastaa siitä että syntyy vähintään kuusikymmentätuhatta uutta lisätyöpaikkaa siihen perusuraan jonka on vahvistanut tälle tulevalle kaudelle
valtiovarainministeri lintilä kaksi minuuttia
rouva puhemies ensinnäkin haluan kiittää valtiovarainvaliokuntaa nopeasta ja laadukkaasta työstä niin kuin valtiovarainvaliokunnassa on aina perinteisesti ollut tapana kiitoksia siitä valtiovarainvaliokunnalle sitten edustaja mykkäselle kysymykseen siitä missä ovat vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme syksyn kehysriihessä tietysti käydään läpi koko kauden rahat ihan normaalilla tavalla ilmeisesti viittasitte kertaluonteisiin rahoihin ja niiden suhteen on niin että valtiovarainministeri on pyytänyt ministeriöltä omat ehdotuksensa elokuun kahdenteenkymmenenteenkolmanteen päivään mennessä mutta lähtökohta on se että siellä taisi olla kaksisataakolmekymmentäviisi miljoonaa

tällä sektorilla no
niin tältä erää debatti on käyty mennään puhujalistaan me voimme käydä debattia vielä myöhemmin tänä päivänä kun istunto jatkuu vielä kahdessakin osassa

arvoisa puhemies tämä nopealla aikataululla tehty lisätalousarvioesitys on oikein kelpo esitys ja kiitän myös valtiovarainvaliokuntaa ripeästä käsittelystä tämän osalta tämä lisätalousarvio tukee monella tavalla hallitusohjelman tavoitteita ensinnäkin työllisyyden edistämiseksi ja parantamiseksi ja myös liikenteen pullonkaulojen ratkaisemiseksi ja ammatilliseen koulutukseen ovat erittäin tärkeitä ja merkittäviä asioita haluan sanoa vielä muutaman sanan näistä liikennehankkeista ajattelen todellakin niin että kun me tiedämme että on niin valtavan paljon isoja ja ja pienempiä hankkeita niin hallituksen pitää lähteä heti alusta lähtien liikkeelle purkamaan tätä sumaa me tiedämme myös että juuri tässä aivan viime viikolla taisi olla asetettiin kaksitoista vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen mikä on äärimmäisen tärkeää käsitykseni mukaan se tulee tänne eduskuntaan hallituksen käsittelyn ja parlamentaarisen työn jälkeen selonteon muodossa noin vuoden päästä se on tärkeää meille silloin hahmottuu hyvä kuva siitä mitä tässä tulevina vuosina eikä pelkästään tällä vaalikaudella tehdään tosiaankin tämän suman purkaminen on tärkeä asia itse katson että raideliikenteen painotuksella tässä kohtaa on kyllä perusteensa ensinnäkin henkilöliikenteen osalta me tiedämme että meillä kaikilla on poliittista halukkuutta nostaa henkilöliikenteen käyttömääriä raideliikenteessä meillä on pahoja pullonkauloja ja myös meidän asemanseudut ratapihat ovat aika huonossa kunnossa ja ne vaativat työstämistä ja totta kai tavaraliikenteen raaka ainekuljetusten kannalta raideliikenteeseen panostaminen on aivan

pitää katsoa riittävän kauas jotta me ymmärrämme minkälaisia verkostoja ja solmukohtia meillä kaiken kaikkiaan on pidän tietysti onnistuneena myös sitä että joensuun ratapiha on näissä ratapihahankkeissa tässä kohtaa mukana niistä haluan todeta yleisemmin sen että meillä on tässä maassa kymmenittäin asemanseutuja ratapihoja jotka tarvitsevat korjausta ja ne ovat väistämättä aika kalliita korjauksia yksi tulppa tässä on ollut että meillä maaomistusolosuhteet näillä ratapiha alueilla asemanseutujen kohdilla aika epävakaassa ja ei mitenkään investointeja vauhdittavassa vauhdittavassa kunnossa valtiollakin meillä on ollut kolme omistajaa osa on ollut vrn omistuksessa olevaa osa niistä on ollut liikenneviraston ja osa sitten vielä

sekä länteen itään että pohjoiseen menevien hankeyhtiöitten ja miljardi investointien osalta uskoisin että täällä eduskunnassa on odotusta hallitukselle että niissä pystyttäisiin tekemään linjauksia jo aika piakkoinkin aika piakkoinkin syksyllä sitten minä haluan todeta asian joka on aika sensitiivinen täälläkin keskustelussa on taidettu mainita päärata minä ymmärrän sen mikä merkitys helsinki hämeenlinna tampere seinäjoki oulu rataosuudella on mutta te te voitte ehkä kuvitella että minulle itäsuomalaisena sattuu vähän suuhun puhua pääradasta koska minulle ja monelle muulle edustajalle päärata siellä itä suomessa on karjalan rata ja kun katson vaikka edustaja eestilää päärata on teille savon

rata tai edustaja kanervalle se on rata täältä helsingistä turkuun tämän ymmärrän historiallisista syistä mutta tämä termi päärata ei perustu sinänsä mihinkään aikanaan ensimmäinen rata rakennettiin hämeenlinnaan helsingistä ja kai se sieltä sitten johtuu ja aivan lopuksi pidän erittäin tärkeänä että tässä lisätalousarviossa on varattu ja muutettu tämä sote uudistuksen rahoitus kaksisataayksitoista miljoonaa uusi momentin nimi se antaa mahdollisuuksia viedä tätä sote uudistusta nyt eteenpäin

arvoisa rouva puhemies

jotta hillopurkin olemattomuus avautuisi kannattaa muistella vähän mennyttä vuonna kahdeksantoista budjetoitiin lisätalousarvioineen hieman yli kolmen prosentin verotulojen nousu eli siis aikana jolloin talous kehittyi tosi positiivisesti budjetoituihin verotuloihin ei kuitenkaan lopulta päästy ja valtion vuoden kahdeksantoista tilinpäätöksessä verotulojen kasvu jäi alle sen kolmen prosentin no tämän vuoden budjettiin ladattiin selkeästi viime vuotta kovemmat odotukset ja jopa kolmen seitsemän prosentin verotulokasvu talouskasvu alkoi kuitenkin hidastua vuoden lopulla ja joulukuussa valtiovarainministeriön makroennusteen mukaan talouskasvu oli jäämässä aikaisempia arvioita hitaammaksi no sipilän hallitus reagoikin tähän ja korjasi verotuloarviota alaspäin lisätalousarviossa kaksituhattayhdeksäntoista se oli talousrealismia kiitos siitä viisas teko nyt sen ensimmäisen lisätalousarvion jälkeen kaikki ennustuslaitokset ovat kertoneet talouden kasvun hidastuvan selkeästi odotettua nopeammin siis kaikki arvoisa rouva puhemies meidän tulisi nyt kaikkien ymmärtää että kasvu on taittumassa tiedämme että verotulojen kasvu ei voi kiihtyä kun talouden kasvu hidastuu työllisyysasteeseen viitataan usein työllisyysasteen jatkuvan parantamisenkaan varaan ei voi laskea työllisyysastehan paranee itsekseen kun työikäisten määrä laskee ei se niitä veroja maksa vaan työlliset no hallitus esittää lukuisista talousratkaisuista piittaamatta että ansio ja pääomaverotulot kasvaisivat tämän lisätalousarvion kanssa kuusi pilkku viisi prosenttia verrattuna kahdeksaantoista tilinpäätökseen siis sellaiseen aikaan verrattuna jolloin meillä meni hyvin talous oli kiihdytyskaistalla luvataan lisää hilloa siis luvataan lisää hilloa jota ei ole eikä tule tämä ei ole talousrealismia vaikuttaa siis pahasti siltä että rinteen suuri hallitus suurine apujoukkoineen on vienyt ja virkamiehet ovat vikisseet arvoisa rouva puhemies hallitus yrittää epätoivoisesti luoda mielikuvaa siitä että talous on hanskassa tuuppaamalla lisätalousarvioon lisätuloja tilanteessa jossa niiden toteutuminen on enemmän kuin epävarmaa tällä olemattomalla hillolla rahoitetaan sitten hyvää jotta hallituskumppanit ja äänestäjät olisivat tyytyväisiä ja tietenkin yritetään jarruttaa heikkenevää kannatusta sehän on selvää pääministeri rinne lähti pelaamaan uhkapeliä hallitusohjelmansa kanssa ja se pamahtaa naamalle jo ennen kuin hallitus ehtii tekemään juuri mitään ehkäpä pääministeri on ostanut aikaa lupaamalla kaikille hilloa siinä toivossa että tässä kuitenkin kävisi hyvin että hallituksen kuherruskuukausien selvitysten ja suunnittelun aikana maamme talous nousisi kuten vielä viime kesään asti näytti voin kertoa pääministeri rinteelle ikävän totuuden ei se nouse

arvoisa puhemies

sen myötä jopa sadankolmenkymmenen euron kuukausittaisen lisämaksun sallimisessa työssä käyville kaupunkiseuduilla tämä tulee lisäämään eriarvoistumista tämä tulee vähentämään työnteon kannattavuutta suomalaiset tarvitsevat autoa jatkossakin kysyntää on jatkossakin koska valtaosa suomalaisista on riippuvaisia autosta kysyntä näkyy tällä hetkellä tuontiautojen määrän hurjana kasvuna viime vuonna tuotiin neljäkymmentäviisituhatta autoa tänä vuonna määrän arvioidaan nousevan jopa kuuteenkymmeneentuhanteen autoon eli kolmanneksella tämä trendi on jatkunut jo jonkin mitä tästä seuraa lisätalousarvion verotulopuolellahan on nyt kirjattu että autoveron tuottoarvio pienenee viidelläkymmenelläseitsemällä miljoonalla eurolla ottaen huomioon autoveron kokonaistuottoarvion noin yhdeksänsataaviisikymmentä miljoonaa euroa tämä on jälleen merkittävä alenema ja pääsyy tähänhän on siis tämä käytettyjen autojen tuonti tuontirallin johdosta siis verotuotot kutistuvat arvonlisät menevät ruotsiin suomen autokanta ei pääse uudistumaan päästöt pysyvät autoveron vuoksi me tuomme siis ruotsista päästöjä ja viemme maastamme veroeuroja ja autoalan työpaikkoja tämä on järjetöntä autovero estää sen että entistä useampi suomalainen pystyisi hankkimaan sen vähempipäästöisen auton se estää liikenteen päästöjen vähenemisen ja liikenneturvallisuuden parantumisen mitä hallitus aikoo tehdä jotta tämä tuontiralli saadaan käännettyä siten että päästöt vähenevät suomessa ja arvonlisät ja työpaikat jäävät suomeen poistakaa autovero se on järkeä

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikallaolijat

kasvuluvuista jo alaspäin ja tämä vaikeuttaa sekä rinteen hallituksen työllisyystavoitteen että julkisen talouden tasapainotavoitteen saavuttamista me olemme kokoomuksessa erittäin huolissamme siitä että tarvittavia työllisyystoimia ei tässä lisätalousarviossa tuotu vaikka pääministeri rinne niitä vielä hetki aiemmin lupasi rinteen hallitusohjelman mukaan hallitus tavoittelee julkisen talouden tasapainoa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme mutta valtiovarainministeriön arvio vuoden kaksikymmentäkolme ennakoidusta julkisen talouden alijäämästä on kasvanut nyt jo yhteen pilkku yhdeksään miljardiin kevään yhdestä pilkku kuudesta miljardista eli suunta on väärä valtio velkaantuu edelleen noususuhdanteesta huolimatta ja tässä lisätalousarviossa valtion nettolainanotoksi arvioidaan tänä vuonna yksi pilkku seitsemän miljardia tässä lisätalousarviossa kokoomukselta kiitosta saavat lukuisat liikennehankkeet lisätalousarvioesityksessä esitetyt liikennehankkeet ovat perusteltuja ja kannatettavia yhdessä pitkälle valmisteltuja hankkeita viedään nyt eteenpäin ja näillä hankkeilla parannetaan liikenneverkon toimivuutta turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä

tampereen välille esitetään yksitoista miljoonaa kiitos siitä mutta suunnitteluraha ei koske esimerkiksi lentorataa tai yhteyksien parantamista tampereelta pohjoiseen hallitus on ohjelmassaan esittänyt myyvänsä myös kolmella miljardilla valtion omaisuutta ja käyttävänsä myyntitulot omasta mielestään tulevaisuusinvestointeihin yli sadan investointikohteen joukkoon mahtuu kuitenkin vain yksi ratahanke hallituksen tulisi arvioida investointikohteita kokoomuksen mielestä uudestaan ja me katsomme että kaupunkien välisten nopeiden ratayhteyksien hankeyhtiöiden sekä korkeakoulujen pääomittaminen kokoomus esittää lisäksi omissa esityksissään lisätalousarvioaloitteessa kuuden pilkku viiden miljoonan euron määrärahaa espoon kaupunkiradan aloitukseen se olisi yksi osa näitä nopeita raideyhteyksiä me näemme myös että pääradan kehittäminen on keskeistä koko suomen kehityksen ja kasvun kannalta rataosuus on suomen eniten liikennöity pääradan kehittäminen mahdollistaa tulevaisuudessa nopeita junayhteyksiä

lausumaehdotusta joissa esitämme seuraavaa eduskunta edellyttää että hallitus sitoo pysyvien lisämenojen toteutuksen työllisyyden kasvuun ja työllisyystoimenpiteiden hyväksymiseen eduskunta edellyttää että hallitus tavoittelee määrätietoisesti julkisen talouden tasapainottamista sekä esittää eduskunnalle suunnitelman kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi kolmantena lausumaehdotuksena eduskunta edellyttää että hallitus viipymättä käynnistää yleissuunnitelman pääradan nopeasta helsinki riihimäki hämeenlinna tampere yhteysvälistä sisältäen lentoradan ja kaksi viimeistä lausumaehdotusta eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee valtion omaisuuden myynnillä rahoitettavat kertaluontoiset panostukset uudelleen jos valtion omaisuutta päätetään myydä tulee panostuskohteiden olla todellisia tulevaisuusinvestointeja kuten kaupunkien välisten nopeiden ratayhteyksien hankeyhtiöiden sekä korkeakoulujen pääomituksia eduskunta edellyttää että hallitus kohdistaa tulevissa talousarvioesityksissään hallitusohjelmassa esitetyt koulutuksen järjestämiseen tarkoitetut määrärahat kuten opettajien palkkaus rahoitettavaksi pysyvistä julkisen talouden menoista arvoisa puhemies näistä pääsemme huomenna äänestämään arvoisa

arvoisa puhemies

mutta se lääke että me poistaisimme autoveron ei kyllä siihen ongelmaan auta se on selvää että silloin ehkä uusien autojen kauppa voimistuisi ja sitä kautta päästöt ja kulutus pienenisivät näissä uusissa autoissa

maksetaan kun ne tuodaan autoveroa suomeen ja ja toinen asia mikä on hyvä huomioida tässä autoveron alennuksessa on että vaikka se sinänsä kuulostaa hyvältä tavoitteelta niin kyllähän se olisi erittäin merkittävä veronalennus nimenomaan niille suomalaisille jotka pystyvät ostamaan uusia autoja mutta valtaosa suomalaisista vaikka me poistaisimme autoveron kokonaan on sen verran pienituloisia että eivät he uusia autoja pysty ostamaan pitää vaikuttaa kyllä siihen millä tavalla tähän autoveron alennukseen suhtaudutaan se on selvä asia se laskee myös niitten arvoja mutta tämä ei ole niin yksinkertainen asia kuin täällä ehkä annettiin ymmärtää arvoisa puhemies tässä on käyty hyvin laajaa keskustelua pienituloisten eläkeläisten tilanteen parantamisesta ja oikeastaan minusta tämä keskustelu vaikka se äityi hieman hieman jo kiivaaksikin oli siinä mielessä hyvä että että ainakin olin itse kuulevinani että perussuomalaistenkin puolesta nähtiin tämä tavoite erittäin hyvänä että pienituloisten eläkeläisten asemaa parannetaan oikeastaan ainoa asia joka jäi epäselväksi oli mitä mieltä lopulta kokoomus on siitä voidaanko pienituloisten eläkeläisten asemaa parantaa ja jos kokoomus on sitä mieltä että hallitusohjelmaan kirjattu ja täällä pääministerin nimenomaan kertoma miljoonan euron käyttäminen pienituloisten eläkeläisten parantamiseen on hyvä asia niin olisi hyvä jos se sanottaisiin ääneen täällä salissa silloin me voisimme todeta että olemme siitä yksimielisiä ja ainoastaan on erimielisyyttä siitä mikä on se tekninen ratkaisu jota nyt ollaan valmistelemassa jolla tämä kohdennetaan oikein juuri niihin pienituloisiin eläkeläisiin jotka eniten tarvitsevat sitä eläkkeen korottamista

tässä hallituksessa jatketaan sitä linjaa että tavoitteena on julkisen talouden tasapaino kaksituhattakaksikymmentäkolme kun katsotaan mistä sipilän hallitus vuonna kaksituhattaviisitoista lähti liikkeelle niin kyllähän suomen tilanne on nyt aivan toisenlainen

koetinkivi miten se tässä onnistuu ja paljon tulee sanelemaan myös se mikä on se taloudellinen pelivara mitä voidaan niihin kaikkien hyvänä pitämiin myönteisiin menolisäyksiin käyttää ja mikä on se pelivara mitä syntyy julkiseen talouteen ja valtiontalouteen sen takia toivon että kaikki tässä salissa niin oppositiosta kuin hallituksesta antavat tuen kaikille niille toimille joita hallitus tuo esityksinä tänne ja jotka parantavat työllisyysastetta uskon että se myös tullaan varmasti antamaankin kun kun tiedämme ne puheenvuorot mitä oppositiostakin on tämän suhteen käytetty täällä

on ministeri harakka pyytänyt puheenvuoron hän ei edellisellä kierroksella saanut puheenvuoroa joten myönnän hänelle nyt kahden minuutin mittaisen
kiitoksia puhemies ajattelin pyytää tässä vaiheessa puheenvuoron kun esitettiin kysymyksiä työllisyyden hoidosta ja edustaja lohikin aivan aivan oikein ja perustellusti siihen viittasi todellakin on niin että tärkeintä työllisyyden hoitoa ovat tämänkaltaiset tulevaisuusinvestoinnit sekä yksityiset että tässä lisäbudjetin tapauksessa myös julkiset investoinnit liikenteeseen ja koulutukseen jotka niitä työpaikkoja luovat tässä on satojen miljoonien investoinneista kysymys ja myöskin tuhansista henkilötyövuosista siis tässä olivat lyhyen tähtäimen työllisyystoimet mutta tärkeämpiä ovat tietenkin pitkän tähtäimen saavutukset nopeat ilmastoystävälliset raiteet tuovat työntekijät työn luokse laajentavat työssäkäyntialuetta ja varmistavat sen että suomalaiset

ollaan kiinnittämässä erityisestä huomiota ja joiden osalta toimenpiteisiin jo ryhdytään ensinnäkin osatyökykyiset meillä on kuusikymmentäviisituhatta työhaluista ihmistä jotka ovat omasta mielestään myös työkykyisiä jotka janoavat päästä työmarkkinoille me voisimme auttaa heitä mukaan toisekseen iäkkäät työntekijät meillä on yli kymmenen prosenttiyksikön ero ruotsiin siinä miten kokeneimmat työntekijät ovat ovat vielä työelämässä mukana ja kolmannekseen sitten tietenkin pitkäaikaistyöttömät joita autetaan satsaamalla merkittävästi palkkatukeen nämä toimenpiteet ja valmistelu ovat jo

arvoisa rouva puhemies tämä valtiovarainvaliokunnan mietintö on kieltämättä herättänyt hyvin värikästäkin keskustelua hyvä näin asia on vakava se että hallitus lähtee ripeästi liikkeelle on erittäin positiivinen asia ja se että olemme hieman eri mieltä suoritustavasta on ihan ihan perusteltua mutta kiinnitän kuitenkin omassa puheenvuorossani huomion siihen että kuten odotimme tämä tilanne mikä suomessa taloudellisesti on ja millainen on työllisyys edelleen ei ole vielä tyydyttävällä tasolla pitää saada ihmisiä enemmän töihin siinä suhteessa tämä hallituksen lisätalousarvio joka tuli nopeasti ripeästi valmisteltuna tänne eduskuntaan on on erittäin positiivinen asia pienistä eläkkeistä pitäisi oikeastaan ulottaa viime vaalikauteen jolloin pääministeri sipilän hallitus korotti takuueläkkeitä lähes viidelläkymmenellä eurolla se että se näkyy pienen eläkeläisen tuloissa melkeinpä puhtaana käteen periaatteella koska siitä kovin vähän veroa maksetaan on tälle ihmiselle äärimmäisen tärkeää ja nyt kun saamme ensi vuoden alussa sen viisikymppiä sinne lisää ja myös tulevina vuosina lisää niin pääsemme

sille tasolle johon pitää pyrkiä on pakko tunnustaa se että pienen eläkeläisen eläkkeen saamisen tuonne lähemmäksi tuhatta euroa kuukaudessa pitää olla se tavoite johon me aidosti pyrimme koska tämän päivän elämässä eläkeläisen pienillä tuloilla lääkelaskun maksaminen tai ruuan hankkiminen omaan kotiin on monelle valitettavasti tähän asti ollut ylivoimainen tehtävä sen pitää olla eduskunnassa kunnia asia että ihminen pystyy eläkkeellään kohtuullisen toimeentulon itselleen hankkimaan ja saamaan on hyvä muistaa kuitenkin että nämä ihmiset ovat pitkän elämäntyön tehneet suomen hyväksi ja sitä meidän on syytä kunnioittaa suomen eduskunnassakin keskustelu liikennepolitiikasta oli kyllä hieman kummallista sinänsä koska joihin tällä lisäbudjetilla merkittävästi rahaa tulee lisää pitää nähdä sen reunan yli kun panostetaan ratahankkeisiin se säästää maantieverkkoa rajusti kun raskasta liikennettä siirretään rautapyörille niin se keventää maantielle tulevaa rasitusta se on tämän hallituksen ohjelman mukaisesti myös vahva ympäristöteko koska silloin kun rautatiellä kuljetetaan tavaraa yleensä junat vedetään sähköllä sähköllä ne tuottavat ilmakehään päästöjä hieman vähemmän kuin pelkällä dieselillä dieselvetureita toki tarvitaan koska kaikilla suomen rautateillä ei ole vielä sähköistystä mutta silläkin puolella kehitystä tapahtuu kannattaa muistaa se tosiasia että kun puuta kuljetetaan sahoille ja sellutehtaille yhä enemmän rautateillä toki sitä kumipyörillä ja uittaen ja laivoissakin menee edelleen

joka ainoa motti joka metsästä lähtee jalostukseen tuottaa kansakunnalle lisäarvoa lähes satakaksikymmentä euroa eli se on luken luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukainen lisäarvo suomalaiselle yhteiskunnalle sekin kannattaa muistaa että

jalostuslaitoksia on paljon piensahoja on puusepänteollisuutta on vaikka mitä ja uutta sellaista teollisuutta suomeen rakennetaan koko ajan esimerkiksi lieksaan tuleva gfnn bioöljylaitos joka käyttää vähempiarvoista puuta sellaisen puupohjaisen öljyn valmistamiseen jota voidaan käyttää jalostettuna vaikka polttoaineiden lisäaineena tai moneen muuhun tarkoitukseen se on juuri sellainen hanke joka tuo suomalaiseen yhteiskuntaan todella paljon lisää työtä ja verotuloja yhteiskunnalle eri muodoissaan ja ennen kaikkea sitä että saamme suomalaiset investoinnit liikkeelle arvoisat edustajakollegat kannattaa muistaa meidän kaikkien se että metsäteollisuuden investoinnit ovat lähes kokonaisuudessaan suomalaista työtä ja suomalaista osaamista

prosenttisesti valmistetaan suomessa elikkä kun yhden tehtaan vaikka sellutehtaan pistämme pystyyn tai sahan niin lähes kaikki sen laitteisto tulee suomesta elikkä koska se tukee suomalaista työllisyyttä erittäin hyvin niin toivoisin arvoisat edustajakollegat että kun me otamme vahvoja kantoja asioihin vaikka nyt metsien käytön rajoittamiseksi näkisimme sen muurin yli että jos emme itse näitä hommia hyvin tee niin ei meitä tämän maan ulkopuolelta kukaan tule siinä auttamaan

vaikka parruaiheesta sahatavaraa niin se laitteisto mikä siellä kyseisellä piensahalla on on ihan varmasti suomalaista tuotantoa sitten kun ajetaan metsästä puita tienvarteen ja tuodaan rekalla sinne tehtaalle jalostettavaksi siinä tehdään suomalaista työtä viimeisen päälle se on syytä aina

arvoisa rouva puhemies haluan tässä lyhyesti kommentoida sitä mitä tuossa aikaisemmin keskusteltiin liittyen näihin liikennemäärärahoihin ihmettelen tätä vastakkainasettelua mitä tässä haluttiin luoda tie ja ratainvestointien välille nythän tavoitteena tässä lisätalousarviossa oli laittaa ensin liikkeelle ne mahdollisimman pian käynnistettävissä olevat hankkeet ja niistä sitten valittiin niitä kehittämishankkeita kuten täällä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan joilla parannetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä lisätään vientiä ja parannetaan raide ja tieliikenteen sujuvuutta en oikein ymmärrä tätä vastakkainasettelua raide ja tieliikenteen välillä ratojakin tarvitaan monenlaisiin tarkoituksiin

monille hiljaisemmillekin ratayhteyksille kunnostusrahoja etenkin kun tuolla omalla alueellani nyt tämä saarijärvi haapajärvi ratayhteys tullee saamaan kunnostusmäärärahaa sehän on jyväskylästä äänekosken kautta saarijärvelle jo kymmenisen vuotta sitten peruskunnostettu ja nyt sitten niitä huonompia kohtia päästään laittamaan hyvään kuntoon tämä on todella tärkeää koska metsäteollisuuden voimakkaan kasvun ja puunkäytön myötä ja mahdollisesti näiden tulevien tulevien uusien sellutehdashankkeiden toteutumisen myötä näiden meidän puunkuljetustemme suunta maassa puuvirtojemme suunta maassa muuttuu ja sen vuoksi nämä hiljaisemmatkin ratayhteydet ovat äärimmäisen tärkeitä tämän puuhuollon kannalta aina se kun puu kulkee rataa pitkin sinne jatkojalostukseen on parempi kuin se että se kulkee kumipyörillä kuluttamassa sitä meidän ja myöskin ilmaston kannalta on huomattavasti parempi että näitä raskaita kuljetuksia hoidetaan tätä meidän laajaa rataverkkoamme pitkin ja siitä syystä kyllä iso kiitos näistä kunnostusmäärärahoista mitä täällä perusväylänpidon puolella nyt sitten on

arvoisa puhemies kyllä minunkin on tänne korokkeelle kiivettävä kiittääkseni hallitusta tästä lisätalousarviosta se sisältää tärkeitä tulevaisuusinvestointeja niin infraan koulutukseen kuin peruspalveluiden kehittämistäkin ajatellen kiitän myös siitä että suomi tietoisesti nähdään maana jossa elämisen mahdollisuuksia halutaan antaa laajasti huomioiden nyt eri maakunnissa infratarpeet erityisen kiitoksen haluan antaa satakuntalaisena kansanedustajana mynämäen ja eurajoen luvian ohituskaistoille osoitettiin määrärahat molemmat parantavat niin yritysten kuin yksityisten ihmistenkin liikkumisen sujuvuutta ja tien turvallisuutta valtatie kahdeksan kehittäminen on koko satakunnan ja varsinais suomen kannalta elintärkeä hanke kasitie on merkittävä lännen tavaraliikenneväylä sillä samansuuntaista raideyhteyttä ei ole olemassa ja siksi vastakkainasettelu tien ja raiteiden osalta on ainakin lounais suomessa keinotekoista tien varrella sijaitsee vientisatamia ja väylällä on myös runsaasti työmatkaliikennettä tämän tien varrella on muuten myös pohjoismaiden suurimmat investoinnit muun muassa olkiluoto valmet automotive ja niin edespäin lounais suomeen on tulossa arviolta kolmekymmentätuhatta työpaikkaa jo syntyneiden kolmenkymmenentuhannen työpaikan lisäksi siksi on kyllä sanottava että näillä infrahankkeilla on merkittävä vaikutus työllisyyteen jos ei juuri työllistäen siinä tien kunnostuksessa niin tuoden toimintaedellytyksiä alueelle sijoittuville yrityksille sen vuoksi myöskin on jo nyt todettava että ensi vuoden talousarviossa on löydyttävä lisärahoitus myöskin valtatie kahdeksan eurajoen risteysalueen parantamiseen ja laitilan risteysalueelle pidän erittäin tärkeänä että viime kaudella toteutetun ammatillisen koulutuksen lakiuudistuksen kielteisiin vaikutuksiin puututaan nyt myös kahdenkymmenen miljoonan euron lisäyksellä opettajien palkkaamiseen tämä jos jokin on todellinen tulevaisuusteko oajn tämän vuoden huhtikuussa julkaisema kyselytutkimus paljasti nimittäin että yli puolet kyselyyn vastanneista ammatillisen koulutuksen opettajista kertoi opetuksen vähentyneen oppilaitoksissa prosenttia opettajista taas kertoi etteivät he pysty riittävän usein käymään työpaikalla ohjaamassa opiskelijaa ja alle puolella opettajista oli riittävästi tilaisuuksia keskustella työpaikkaohjaajien kanssa on ollut erittäin surullista saada yhteydenottoja nuorilta heidän vanhemmiltaan ja opettajiltaan riittävän opetuksen puutteesta on väärin jättää ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat pärjäämään omillaan kun niin moni heistä kaipaisi vielä vahvasti opettajan tukea on todella tärkeää että tähän asiaan tartutaan nyt jo heti lisätalousarviossa arvoisa puhemies olen ollut kelan valtuutettu kahden kauden ajan ja olemme kantaneet suurta huolta siitä miten poliittisesti tehtyjä sinänsä hyviäkin linjauksia on on ollut paljon vaikeampi toteuttaa käytännössä sen vuoksi tervehdin nyt ilolla sitä että hallitus varautuu kelan osalta seuraavan seuraavan hallituksen tavoitteen toteuttamiseen näin asia juuri pitääkin hoitaa koen olevani realisti ja tiedän että kaiken on onnistuttava täydellisesti jotta hallitusohjelman tavoitteisiin päästään en kuitenkaan ymmärrä opposition pessimististä suhtautumista jossa jo etukäteen sanotaan ettei kannata edes yrittää koska ette kuitenkaan onnistu ei kenestäkään olisi kannustavaa aloittaa työtään tämä lisätalousarvio on poikkeuksellinen ja ehkä juuri sen vuoksi herättääkin paljon keskustelua koska pitkästä aikaa satsataan esimerkiksi infraan heti ja merkittävästi tätä on odotettu ympäri maata juuri tällaista politiikkaa suomalaiset kaipaavatkin politiikan suunnanmuutosta jossa ihmiset voivat havaita että hallituksilla on eroja

arvoisa puheenjohtaja

samalla on syytä muistaa että kesä ei suinkaan ole kaikille suomalaisille iloista aikaa päinvastoin joillekin se on sitä kaikista vaikeinta aikaa se on sitä aikaa kun pitää miettiä riittääkö raha opiskelijat pohtivat saako kesätöitä ja jos ei saa töitä niin riittääkö toimeentulo opintotuki kun ei nimittäin siihen veny eläkeläiset pohtivat keskellä kuumia kesähelteitä ja terveyskeskusten kesätaukoja riittääkö raha lääkkeisiin ja ruokaan perheissä mietitään heinäkuussa miten lapsille tarjotaan se lämmin ruoka mielellään kaksi kertaa päivässä kun sitä lämmintä ruokaa ei silloin koulusta saa meillä nimittäin on suomessa lapsia joiden ainoa lämmin ruoka on se koulun lämmin ruoka ja sitähän ei kesälomalla ole tarjolla puhumattakaan siitä että jokaisella lapsella pitäisi olla jotain mielekästä ja mukavaa tekemistä myös kesäisin vaikkapa se vierailu lähipaikkakunnalle mummolaan nyt ei kuitenkaan puhuta edes siitä mukavasta tekemisestä nyt puhutaan ruuasta lääkkeistä elämän välttämättömistä perusedellytyksistä nyt puhutaan köyhyydestä suomessa ja nyt puhutaan toimeentulotuesta tämä on se akuutti ongelma johon hallitus halusi tarttua heti ensimmäisellä lisätalousarviolla kun oli pienintäkin mahdollista liikkumavaraa verotulojen yllättävän hyvän kertymän myötä me haluamme todellakin olla ratkomassa näitä toimeentulotuen akuutteja ongelmia jotka liittyvät erityisesti kesäaikaan siitä siinä viidentoista miljoonan lisäpanoksessa kelalle on ennen kaikkea kyse mietinnöstä käy ilmi että siitä yhdeksän pilkku viisi miljoonaa menee nimenomaan perustoimeentulotukeen kesälomalla tarvitaan vuosilomasijaisia tarvitaan myös rahaa jolla maksaa sitä toimeentulotukea koska viime aikoina jonot ovat kasaantuneet aivan liian pitkiksi ja tilanne uhkaa jo suomalaisten perusoikeuksien toteutumista se uhkaa sitä saako tässä maassa jokainen lapsi lämpimän ruuan ainakin kerran päivässä vai ei myös koulujen kesäloman aikaan tilanne on se toisin kuin edustaja zyskowicz väittää että kela ei ole välttynyt säästökuurilta tämä kävi selkeästi ilmi kun valtiovarainvaliokunnassa kuulimme kelaa päinvastoin siellä ovat viime kauden hallinnon säästöt menneet niin pitkälle että se todella uhkaa sitä toimeentulotuen käsittelyaikaa jonka lyhyys on välttämätön sen kannalta että kaikista köyhimpien rahat riittävät elämiseen henkilöstövaje on niin paha että me emme pysty välttämättä kaikissa tilanteissa takaamaan sitä että raha riittää vuokraan ruokaan ja lääkkeisiin nyt on kyse siis ihan elämän perusedellytyksistä siitä tässä on ennen kaikkea kyse ei eläkkeistä kyse ei myöskään ole sellaisesta rahasta josta voisi leikata koska kyse on kaikista köyhimmistä suomalaisista

todellakin myös siitä viidestä pilkku viidestä miljoonasta josta täällä on paljon puhuttu siitä hallitusohjelman toimeenpanoon menevästä viidestä pilkku viidestä miljoonasta kuten valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja koskinen hyvin nosti esiin sekään ei mene pelkästään eläkkeisiin se menee kaikkien hallitusohjelman sosiaaliturvaetuuksien korotusten toimeenpanon valmisteluun suunnitteluun totta kai tällä lisätalousarviolla pystytään puuttumaan vain niihin asioihin joihin sillä pienellä summalla saadaan todella puututtua mikä nyt sitten verovaroista on on yllättäen saatu mutta heti syksyllä meidän pitää pystyä puuttumaan köyhyyteen todella meidän pitää pystyä toimeenpanemaan ne hallitusohjelman uudistukset ja korotukset jotka tarjoavat pidemmän aikavälin ratkaisuja köyhyyteen suomessa

kun ihminen on toimeentulotuella tiedättekö kuinka matala on toimeentulotuen suojaosa sataviisikymmentä euroa aika vähän suomessa on sellaisia työpaikkoja joissa pystyy varmuudella varmistamaan että kuukausitulot eivät ylitä sataaviittäkymmentä euroa ja sen jälkeen sitten mennäänkin jo pakkasen puolelle pitää siis pyrkiä nostamaan ihmisiä pois toimeentulotuelta se on tarkoitettu viimesijaiseksi tueksi viimesijaiseksi avuksi ja tähän tarvitaan todellakin niitä laajoja sosiaaliturvan uudistuksia joilla varmistetaan että se toimeentulotuki todellakin palaa viimesijaiseksi etuudeksi miksi se on tarkoitettukin toimeentulotukiruuhkahan johtuu osin viime hallituskauden sosiaaliturvaleikkauksista tämä nousi myös esiin kun me kelaa kuulimme nyt me olemme niitä ongelmia paikkaamassa ja todella toivon että syksyllä paikkaamisen sijaan päästäänkin sitten laittamaan sosiaaliturvajärjestelmää kuntoon ja ratkaisemaan köyhyyttä suomessa yksissä tuumin niin opposition kuin hallituksen tuella kiitos

arvoisa

esille eri puolilta salia että kyllä niin maantiet kuin radat ovat meille tärkeitä ja aivan välttämättömiä kyllä maanteihinkin on tulossa lisää rahaa täytyy pikkuisen nyt malttaa mieltä sovimme hallitusohjelmassa siitä että maanteihin satsataan ja niitä kehitetään ja odotamme nyt tuota varsinaista talousarviota joka syksyllä tulee kyllä minä henkilökohtaisesti olen autoilevana oululaisena hyvin tyytyväinen tähän siihen että saamme oulun ratapihan korjaukseen ja syväsataman loppuun saattamiseen lisää rahaa ja se viesti sieltä kotikaupungistani tänne eduskuntaan on on ollut se että tähän ollaan hyvin tyytyväisiä yli puoluerajojen edustaja vehviläinen jo totesikin että tällainen vastakkainasettelu esimerkiksi eläkeläisten tai lapsiperheiden etuisuuksien ja palveluiden parantamisen välillä on aivan turhaa ole tarvetta kyllä tuo meidän tuore hallitusohjelmamme kertoo siitä miten lasten nuorten ja perheiden tilanteeseen on tulossa todella paljon merkittäviä parannuksia olin itse hallitusneuvotteluissa sosiaaliturvaa käsittelevässä ryhmässä ja siinä sovimme parannuksia korotuksia muun muassa pienimpiin vanhempainpäivärahoihin monilapsisten perheiden ja yksinhuoltajaperheiden lapsilisiin opintotuen huoltajakorotukseen ja elatustukeen sovimme esimerkiksi että lapsiperheiden kotipalvelusaatavuutta ja lastensuojeluhenkilöstön riittävyyttä on parannettava koko maassa tässä onkin jo tullut hyvin esille se miten tässä kun asioista keskustelemme ne asiat sitten selkenevät itsekin haluaisin kiinnittää huomiota siihen minkä edustaja koskinen jo tuossa aika alkuvaiheessa toi esille että nämä lisätalousarviossa kelalle suunnatut lisäykset eivät koske pelkästään eläkkeitä jos tätä esitystä lukee tarkasti niin siinä todetaan että lisätalousarvion viisi ja puoli miljoonaa euroa aiheutuu halllitusohjelman mukaisista päätöksistä korottaa pieniä eläkkeitä ja muiden päätettyjen etuusmuutosten toimeenpanosta muiden päätettyjen etuusmuutosten toimeenpanosta moni perhe nyt odottaakin milloin nämä hallitusohjelmassa sovitut korotukset esimerkiksi lapsilisiin ovat tulossa toivon että saamme pian asiasta vastaavalta ministeriltä siihen vastauksia perhevapaauudistuksesta haluaisin sen verran todeta kun se tässä tuli esille että perheiden tilanne ja tasa arvohan eivät millään tavalla parane esimerkiksi kotiäitien tai koti

aivan ehdottoman tärkeää se että perhevapaauudistus on parannus eikä heikennys perheille siksi emme missään tapauksessa ole suostuneet emmekä suostu joidenkin hallituksen ulkopuolelle jääneiden kaavailuihin kotihoidon tuen leikkaamisesta tai äitien vanhempainvapaajakson lyhentämisestä perhevapaauudistuksen täytyy ehdottomasti olla perheille parannus kotiäitien ja isien tilannetta pitäisikin parantaa esimerkiksi sillä tavalla että kotihoitajalle vaikkapa myönnettäisiin täysimittainen eläke etu tällä hetkellä kotiäidit ja koti isät menettävät eläke etuisuuksia noina aikoina kun he ovat kotonaan lapsia hoitamassa eläkettä ei kerry riittävästi se olisi todellista tasa arvoa ja perheiden tilanteen parantamista että katsottaisiin yhtä arvokkaaksi lastenhoitotyö siellä kotona kuin esimerkiksi päiväkodissa kotiäidit ja koti isät tekevät todella arvokasta ja tärkeää työtä eikä heidän tilannettaan tarvitse alkaa heikentämään eikä nyt hallitusohjelman mukaan heikennetäkään se on arvokas asia me olemme keskustassa perheiden puolueena erittäin tyytyväisiä tähän hallitusohjelmassa sovittuun isien vapaan pidentämiseen äitien vapaata lyhentämättä perhe on yhteiskunnan perusyksikkö ja kun perheet voivat hyvin niin koko suomi voi hyvin

arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunnan mietinnössä olimme tyytyväisiä siihen että hallitus on todella reippaaseen tahtiin antanut näin merkittävän lisätalousarvion uuden hallituksen ensimmäinen lisätalousarvio tekee todellisia tulevaisuusinvestointeja se investoi muun muassa liikennehankkeisiin erityisesti se se sisältää katsovia ratahankkeita sellainen on esimerkiksi helsinki tampere pääradan kehittäminen joka on valtakunnallisestikin erittäin merkittävä hanke päärata on suomen junaliikenteen pullonkaula sen kautta kulkee helsinkiin suurin osa myös maakuntien kaukojunista se on myös meidän uudellamaalla asuvien helsinkiin suuntautuvan työmatkaliikenteen kannalta erittäin hankala pullonkaula jos katsotte joskus henkilöliikenteen matkojen määrää rataosittain on koko maan vilkkain ja ruuhkaisin rataosuus keravan ja helsingin välillä siksi on todella tärkeää parantaa lähijunaliikenteen toimintaedellytyksiä pääradalla arvoisa puhemies lisäksi hallitus satsaa ammatilliseen koulutukseen jotta saamme uusia osaajia joita elinkeinoelämä kaipaa auttamaan nuoria työllistymään ammatilliseen koulutukseen kohdistettiin vuosien kaksituhattakolmetoista viiva kaksituhattakahdeksantoista aikana rahoituksen leikkauksia yhteensä jopa neljäsataa miljoonaa euroa tehtyjen leikkausten seurauksena opettajien ja muun opetushenkilöstön määrää on jouduttu supistamaan vaikka opiskelijamäärä ole pienentynyt vastaavasti nykyisellä opetus ja ohjaushenkilöstön määrällä ei kyetä enää turvaamaan kaikille perusopetuksen päättäneille ja muille vailla tutkintoa oleville nuorille riittävässä määrin heidän tarvitsemaansa opetusta ja ohjausta siksi on erittäin tärkeää että nyt hallituksen esittämällä kahdenkymmenen miljoonan euron lisäpanostuksella voitaisiin palkata jo tämän kuluvan vuoden aikana eli syksyllä laskennallisesti maksimissaan noin kolmesataa viiva neljäsataa uutta opettajaa tai muuta opetushenkilöstöä arvoisa puhemies tänään käydyssä aiemmassa keskustelussa valitettavasti salin oikealta laidalta köyhät eläkeläiset ja syrjäytyneet nuoret kylläpä oli karua suorastaan julmaa puhetta kokoomus ja myös perussuomalaiset seisoivat neljä vuotta sitten tiukasti sen linjauksen takana jossa kansaneläkkeiden indeksit jäädytettiin ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ja samoin lääkekorvausten omavastuita korotettiin onneksi nykyinen hallitus ymmärtää salin oikeaa laitaa paremmin että sekä nuoriin että myös pienituloisiin eläkeläisiin tulee panostaa

puhemies sanoisin nyt tässä edustaja lohikoskelle että kannattaa huolella kuunnella debateissa perussuomalaiset eivät missään tapauksessa ole käyttäneet puheenvuoroja joissa olisimme asettaneet nuoret lapset ja vanhukset vastakkain se on ollut kokoomus joka niitä puheenvuoroja pitää oppositiossa on useita puolueita me emme ole yksi möhkäle meillä on erilaisia linjauksia älkää antako kuulijoille sellaista käsitystä että me olisimme perussuomalaisina olleet tätä vastaan pyydän kiinnittämään erityistä huomiota siihen että tässä salissa ei puhuta väärin

sanani edustaja zyskowiczille tässä kohdassa kun puhuin tästä eläkeläisten ja nuorten asettamisesta vastakkain mutta edustaja meri tuskin voinee kiistää olleensa itse äänestämässä näiden mainittujen leikkausten puolesta jotka seuraavassa virkkeessä kerroin

arvoisa puhemies jos täällä halutaan tarkempia perusteluja ja ja selvitystä siitä kuinka esimerkiksi pienten eläkkeiden korotukset aiotaan toteuttaa ja minkä suuruisina niin mielestäni se ei ole vastakkainasettelua vaan se on aidosti sen kysymistä miten hallitus aikoo suunnitelmansa toteuttaa ei kannata laittaa sanoja meidän suuhumme kun me emme itse ole näin todenneet

uutta työllistä mahdollistaa nyt sen että meidän taloutemme on kääntynyt nousuun ja on myös mahdollista jonkin verran lisätä menopuolta toki edelleen pohdimme sitä kun hallituksen kokonaiskuva perustuu seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteeseen kuinka te aiotte tämän toteuttaa sillä työllisyystoimia emme vielä ole nähneet

arvoisa herra puhemies myönnän käyttäneeni aiemmin puheenvuoron johon edustaja lohikoski viittasi eli pohdin sitä mihin joka tapauksessa rajallisia voimavaroja on tarkoituksenmukaista laittaa mitä kokoomukseen tulee niin minun mielestäni on tässä keskustelussa

miljoonaa edes tuohon viiteenkymmeneen euroon mitä on luvattu

arvoisa

kuultu täällä kutistunut jo viiteenkymmeneen euroon ja kuten täällä on kuultu valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja johannes koskisen mukaan rahat riittävät jos joukko rajataan alle tuhat euroa saaviin eläkeläisiin kelan päämatemaatikon mukaan tämä satakahdeksankymmentä miljoonaa joka on tähän varattu ei riitä edes siihen viiteenkymmeneen euroon mitä tästä sitten jää jäljelle siihen meille ei ole vielä täällä annettu vastausta eikä myöskään niille kaikille eläkeläisille jotka tätäkin lähetystä ehkä seuraavat eläkeläisten asema on ja se on noussut myöskin vaalikentillä paljon esille aikaisemmin ja eläkkeiden verotus erityisesti on noussut siellä esille tasapuolista olisikin että eläkeläisiä ja palkansaajia verotetaan tasapuolisesti ja se että verotus pidetään maltillisena auttaa myöskin eläkeläisiä mitä enemmän heille jää käteen siitä eläkkeestä sitä enemmän he pystyvät sillä rahalla hankkimaan palveluita elintarvikkeita ruokaa erilaisia muita asioita mitä elämässä tarvitsee se mitä on tässä hallitusohjelmassa suunniteltu on myöskin esimerkiksi öljylämmityksen merkittävä kulujen kasvu mikä tulee rokottamaan nimenomaan pienituloisia eläkeläisiä ja se voi useita ajaa jopa kodeistansa pois he joutuvat velkavankeuteen ulosottotilanteisiin tämä on käsittämätöntä toimintaa jos tällaiseen ahdinkoon heidät asetetaan jos me oikeasti haluamme eläkeläisiä myöskin auttaa niin tämän lisäksi mitä verotuksellisesti voidaan tehdä keventää verotusta on tietenkin

mitä lääkkeet maksavat mikä on maksukatto mikä on omavastuuosuus merkittävä merkitys eläkeläisille joilla lääkekulut ovat kuitenkin merkittävä osa osa kuluja asiakasmaksulaki oli edellisellä hallituskaudella esillä mutta se valitettavasti kaatui kun juha sipilä kaatoi hallituksen joten sitä ei saatu vietyä eteenpäin ja sitäkin sosiaalidemokraatit vastustivat vaikka se olisi auttanut eläkeläisten asemaa sen sijaan täällä on esitetty pääministeri antti rinne aikoo lisätä valtiosihteereitä neljästä viiteentoista ja ja erityisavustajien määrää neljästäkymmenestäkahdesta seitsemäänkymmeneen tämä tarkoittaa tänä vuonna melkein kolmea miljoonaa euroa ja seuraavan vuoden vuoden kaksituhattakaksikymmentä talousarviossa viittä pilkku kahdeksaa miljoonaa euroa tämä on aivan käsittämätöntä että tämä raha löytyy heti ja eläkeläiset joutuvat nyt odottamaan saavatko he yhtään mitään tämäkin raha olisi voitu ohjata vaikka eläkeläisille ja se mikä tästä tekee vielä poikkeuksellisen poikkeuksellisen pöyristyttävän on se että tänne valtiosihteereiksi on nostettu pudonneita kansanedustajia ohituskaistalta ohi normaalin avoimen hakumenettelyn on toki ollut tapana että pyydetään ketä halutaan mutta kun nyt näin mittavassa määrin vielä niin kyllä se sotii kansan demokratiaa vastaan ja yleistä käsitystä vastaan siitä kenellä on oikeus hyvään niin että kyllä tässä pienituloiset ja kansa on unohdettu kun omaa etua on tavoitettu liikennehankkeet ovat täällä olleet esillä kiitos mitä siihen on ohjattu esimerkiksi tienpitoon ne tulevat varmasti tarpeeseen kaupungit ovat kuitenkin unohdettu ja jätetty odottamaan nopeiden junayhteyksien suhteen ei ole vieläkään saatu rahoitusta ja se kummastuttaa kun ilmastonmuutoksen tämä olisi kuitenkin tärkeää ja täytyy ihmetellä ettei esimerkiksi kaupunkirataan löytynyt rahaa koska se työ voitaisiin aloittaa heti

arvoisa puhemies tämäpä sattui hyvin että juuri edustaja laiho tuossa edellä käytti puheenvuoron se sai minut kaivamaan esiin kokoomuksen oman vero ohjelman mitä kokoomus olisi halunnut kyllä minä kovasti hämmästyin ja vielä uudestaankin katsoin että voiko se olla totta nimittäin täällä edustaja laiho oli hyvin huolissaan siitä että lämmityspolttoaineisiin esitetään veronkorotuksia mutta kuinka ollakaan kokoomuksen omassa ohjelmassa esitettiin vieläpä enemmän niitä korotuksia lämmityspolttoaineisiin kuin mitä hallitus nyt esittää ja sen lisäksi mikä minusta on täysin käsittämätöntä kokoomus esitti myös sähköverolle korotuksia tavallisten kotitalouksien osalta hallitushan ei ole tällaista esittämässä mutta kokoomuksen paperissa valitettavasti näin kerta kaikkiaan on olitte olitte sitä mieltä että nyt olisi pitänyt sitten tässä lisätalousarviossa vaikka eläkkeensaajille pistää suoraan lisää rahaa mutta kun katsoin tätä kokoomuksen vastalausetta niin täällä on kyllä eläkkeensaajille nolla ihan nolla euroa olisitte pistämässä tässä vastalauseessa päinvastoinhan te te olette toimimassa te te olette tässä vastalauseessanne poistamassa sitä rahaa jonka kela tulee käyttämään muun muassa sen mahdollistamiseen että eläkkeitä korotetaan ja sen mahdollistamiseen että muita sosiaalietuuksia korotetaan mutta kuten todettu täällähän on johdonmukainen linja kokoomuksella siksi että osa näistä kelan menojen korotuksista mitä te ette kritisoi menee siihen kun kelan työmäärä on lisääntynyt siksi koska edellinen hallitus ja kokoomus muun muassa eläkeläisiltä indeksikorotuksia tekivät tämän ihmisten oikeustajua loukkaavan aktiivimallin ja näiden erilaisten leikkausten seurauksena toimeentulotukimenot lisääntyivät nämä ihmiset ovat joutuneet entistä enemmän hakemaan toimeentulotukea ja kelan menot kasvavat tämä on kokoomuksen kädenjälki ja näitä rahojahan kokoomus ei tietenkään vastusta vaan hyväksyy että kelan rahat lisääntyvät tätä kautta että voidaan hoitaa näiden leikkausten paikkauksia mutta sitä rahaa millä sitten laitettaisiin parannuksia eläkkeensaajille kokoomus tässä vastalauseessaan vastustaa ja esittää näitä rahoja poistettavaksi tämä on nyt se missä mennään ja ja sanottakoon että minä ainakin kuuntelin tarkkaan ja olin hyvin tyytyväinen siitä että pääministeri täällä selkeästi sanoi että nyt tehdään ratkaisut tämän viidenkympin osalta ja valmistelemme myös jatkoa ainakin itse edellytän ja ja me kaikki edellytämme varmasti sitä että sitä jatkoa myös tulevaisuudessa seuraa

kovasti ollaan huolissaan siitä mitä jäi jäljelle kokoomuksen hallituskaudelta sieltä jäi reikä rahapussiin ja näin se vain meni valitettavasti puhemies nyt ihan muutama sana vielä tästä varsinaisesta lisätalousarviosta mielestäni oli hyvä että hallitus pääsi liikkeelle ripeästi tämä oli nopeaa toimintaa ennen kaikkea nämä liikennehankkeet joita nyt käynnistettiin auttavat koko maata tulemaan kilpailukykyisemmäksi pirkanmaalaisena tietenkin olen hyvin iloinen niin pääradan suunnittelusta kuin sitten tästä kolmostien rahoituksesta meillä on tulevaisuudessakin edunvalvontaa ysitietä löytyy ja monta muuta asiaa ja tulemme olemaan sinnikkäitä myös näissä mutta tämä on erinomainen alku myös pirkanmaan kannalta ja sen lisäksi tosiaan että että koko maan elinvoimaa vahvistamme näin tietenkin sitten myös työllisyys kohenee minusta on ollut hieman hämmästyttävää että tässä keskustelussa ei olla nähty sen arvoa että tämän myötä syntyy noin kymmenentuhatta työllistä työpaikkaa lisää se on erittäin tärkeä asia me olemme erityisen iloisia sosiaalidemokraatteina tietenkin myös siitä että koulutus ja

lisää rahaa opettajien ja henkilöstön palkkaamiseen nimittäin kyllähän tosiasia on se

seurauksena opettajia sieltä ammattikoulutuspuolelta katosi noin tuhatkuusisataa ja nyt kokoomus sitten ihmettelee että tulee kolmesataa viiva neljäsataa lisää se on sitten sellainen seikka jota ei edes huomioida positiivisessa mielessä ilmeisesti mutta näin puhemies tässä lyhykäisesti ja olen tyytyväinen myös siihen että valiokuntamme sai nopeasti ja ripeästi asian käsiteltyä ja tältä pohjalta sitten syksyyn
arvoisat edustajat me emme ihan joka toisen puheenvuoron jälkeen lähde debattiin vasta äsken kiivas hyvä debatti käytiin mennään puhujalistaan edustaja pirttilahti on siellä jo valmiina odottamassa
kiitoksia arvoisa puhemies kiitos hallitukselle ripeästi tehdystä lisätalousarviosta pitää todeta tähän hengenvetoon saman tien että sipilän hallitus edistikin hyvin osaltaan väylähankkeita mutta kyllä se vuoden kaksituhattayhdeksäntoista budjetti oli meillä aivan ohkoinen niin että tuli aivan erinomaiseen paikkaan tämä lisätalousarvio millä täydennetään tätä jatkuvuutta että meidän väyläverkostoa kehitetään hieno asia

määrä vähenee noin satakolmekymmentäkuusi miljoonaa euroa ja hieno asia edelleen on se että näillä useilla väylähankkeilla tullaan parantamaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vientiä parannetaan raide ja tieliikenteen sujuvuutta nämä hankkeet se millä perusteella ne on valittu ovat siinä järjestyksessä mitkä hankkeet ovat olleet valmiit heti lähtemään liikenteeseen todellakin siellä on sellaisia hankkeita mitkä ovat pitkään odottaneet odottaneet että päästäisiin eteenpäin kuten pirkanmaalla

on erittäin tärkeää että tämä kolmostien hämeenkyrön ohitus saadaan eteenpäin toki meillä pirkanmaalla kuten tässä edustaja viitanenkin totesi on useita hankkeita esimerkiksi ysitien vaarallinen kehittäminen tampereelta jyväskylään suuntautuvan tien kehittäminen ja siellä ovat yhtä lailla kyllä suunnitelmat valmiit toivotaan että rahoitus tulisi siihenkin pitää todeta pirkanmaan osalta vielä se kun tässä tehtiin vertailua kymmenen vuoden kaaressa taisi olla viidentoista vuoden kaaressa että pirkanmaa on saanut väkilukuunsa suhteutettuna kolmanneksen heikoiten rahoitusta näihin väylähankkeisiin vaikka nämä meidän pääväylät meidän maakunnan aluetta erinomaisesti halkovatkin edustaja honkonen otti hyvin esille esille nämä hiljaiset

niitä tullaan tässä kunnostamaan on tosi hyvä asia että me saamme puun liikkeelle myös raiteita pitkin ja pitää heti ensimmäiseen hengenvetoon myös todeta että nykyhallitus satsaa myös yksityistieverkkoon ja myös näihin metsäautoteihin se tulee eri rahoituksen kautta mutta tätä koko ketjua puunkuljetuksen osalta saadaan myös parannettua tärkeää on myös että näillä hiljaisillekin ratayhteyksille löytyy sähköistämisrahaa siellä voidaan silloin käyttää samaa kalustoa kuin pääraideverkoilla esimerkkinä juuri iisalmesta ylös nouseva raideyhteys itse toivon myös että näkisin joku päivä sähköistyksen myös oriveden ja seinäjoen välissä että me voisimme sielläkin käyttää tavaraliikenteeseen myös sähkövetureita ja näin oltaisiin mukana myös ilmastotalkoissa edustaja vehviläinen pohti mikä on nimi päärata ja miksi sitä näin nimitellään tietenkin on tämä historiallinen pohja että väli helsingistä hämeenlinnaan on ollut ensimmäinen mutta kun katsomme katsomme näitä radan käyttömääriä niin tässä tuli esille esille esimerkiksi tikkurilaan tai jopa vielä vähän eteenkinpäin on noin kuusi pilkku viisi miljoonaa matkustajaa tampereelle asti meillä on neljä pilkku viisi miljoonaa matkustajaa ja kun vertaa mihinkä päin suomea tahansa niin nämä ovat ihan huippulukuja taitaa tässä arvoisan puhemiehen maakunta ja kotka sitten ehkä tässä tavaraliikenteessä mennä ohi näitten raide raide ja tonnimäärien osalta ja onkin erinomainen asia tässä suunnitelmassa että kotka kouvola välin ratayhteyttä parannetaan ja myös tämän meidän

että niitä lähdetään suunnittelemaan mutta kuten aikaisemminkin totesin nythän on vasta suunnitteluvaihe ensin tulee oliko se näin päin että raidesuunnittelu ja sitten yleissuunnittelu vai toisin päin siinä voi olla myös valituksia eli puhutaan siitä että nämä investoinnit voivat toteutua vasta noin neljän vuoden päästä toivon toki tässä että suunnittelua ja voiko tämäkin sali osaltaan sitten olla olla tässä rahoituksen turvaamisessa että tämä hanke todella toteutuu arvoisa puhemies tärkeää pirkanmaan osalta olisi myös saada tämä raakapuuterminaali akaalle rakennettua ja myös sitten pitää katsoa ely keskuksen rahoituksia näille hiljaisemmille teille mikä on luvattu ely keskus on luvannut noin kahdentoista miljoonan rahoituksen irrotuksen näihin uusiin päällysteiden parantamisiin nämä ovat aivan erinomaisia asioita ja lyhyesti vielä että koska hallituksen tavoitteena on tämä seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyys niin näillä hankkeilla sitä edistetään ja näen erinomaisena asiana tämän ammatillisen koulutuksen kahdenkymmenen miljoonan sijoituksen juuri siihen ohjaavien opettajien ja yrityselämän väliin meillä on toisen asteen reformi menossa ja tämä on erittäin tärkeä osa

arvoisa puhemies itse kiitän hallitusta siitä että olemme saaneet rahoitusta ratahankkeisiin ja lisärahoitusta on tullut myös korjausvelkaan kuitenkin olen surullinen siitä että kun esimerkiksi täällä useampaan otteeseen olen ottanut esille mäntsälä hanko hyvinkää tien listalla aina unohdetut tästä syystä katsoin ilolla meidän valtiovarainvaliokunnan vastalausetta perussuomalaisilta siellä on otettu hanko hyvinkää tien kunnostus pullonkaulat ja tämän tyyppiset asiat hyvin esille ja monta muutakin haluaisin muistuttaa siitä että hallituksen talous perustuu hyvin pitkälle talouskasvulle ja työllisyydelle ja hyvät liikenneyhteydet ovat a ja o rataverkko on toinen tieliikenne toinen itse en aseta niitä vastakkain koska molempia tarvitaan yhtä paljon ihmiset kulkevat autoilla junalle ja ja sitten autoilla töihin näin tulee olla ja näin on jatkossakin muistuttaisin että ei unohdeta unohdeta näitä teitä sdpn edustaja lindtman täällä puhui siitä että kun hallituskausi alkoi ei ollut tiemäärärahoja laittaa silloin ei kyllä ollut rahoja mihinkään muistan kun aloitimme perussuomalaiset hallitustaipaleen vuonna kaksituhattaviisitoista olimme lähes konkurssin partaalla ja suomeen oli tullut juuri satatuhatta uutta työtöntä sosiaalidemokraattien hallituskauden jälkeen se oli todella hirveä tilanne niin että olkaa iloisia siitä että nyt ei ole se sama tilanne toivon että sataatuhatta uutta työtöntä ei tule koska hyvin pitkälle tämä talousarvio rakentuu sen myötä myötä että talous kasvaa ja saadaan

harmi ettei edustaja lindtman ole täällä enää kun minulla on täällä kaksi lisätalousarviota hanko hyvinkää tielle ja olisin toivonut että hän voisi äänestää näiden puolesta huomenna kun hän kyseli tällaisten perään varmasti voitte viedä terveisiä hänelle että hän saa kyllä tänne hanko hyvinkää tielle huomenna äänestää lisää rahaa jos hän näin katsoo kun hän sellaisten perään kyseli toinen asia josta perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja tavio kyseli ministeri ohisalolta oli uudelleenkotoutus ja se mitä se tarkoittaa kun siihen ollaan panostamassa rahaa kun katsoo eilistä ohjelmaakin niin siellä eu ohjelmassa puhutaan tällaisesta että enemmän työtä ja resursseja tulisi suunnata palautettujen maahanmuuttajien

ministeri ohisalo vastasi että palautussopimuksia kaikkien maiden kanssa ei ole hän puhui palautuksista mutta ei ei täällä puhuta mistään palautuksista vaan uudelleenkotouttamisesta olemmeko me siirtämässä työllisyys ja sosiaalipalveluita nyt afrikkaan tai iraniin tai irakiin pikkuhiljaa siis kysymys kuuluu siitä ovatko meidän virkakoneistomme ja työllisyyspalvelumme laajentumassa nyt

kulman taakse mutta ainakin pääministeri istuu siellä niin että toki saavat vastata muutkin jos osaavat että mitä tämä on tietenkin jos ei osaa eikä tiedä niin että se on vain kirjaus niin vaikeaahan silloin on tosiaan vastata sitten eläkeläisistä olisin vielä sen sanonut että minulle on kyllä kanssa epäselvää ja varmasti monille muillekin paljonko eläkeläisille tulee korotuksia se on hieno asia että tulee siitä perussuomalaiset iloitsevat sanottakoon täällä nyt vielä kerran että että oppositio ei ole yhtä möhkälettä mutta mutta epäselvää on kuinka paljon korotukset ovat mutta yhtä epäselvää se nyt kyllä on vähän kokoomuksellakin olen siitä kyllä hallituspuolueiden ja joidenkin edustajien kanssa samaa mieltä että vähän epäselvää on myös se miten kokoomus tämän asian asian näkee ja niin kuin edustaja viitanen tuossa äsken kertoi olinkin yllättynyt että teillä oli vähän toisenlainen se se teidän vaaliohjelmanne vaaliohjelmanne pitäisi aina oikeasti elää niin kuin saarnaa ja tehdä ne toimet sen sen mukaisesti tämä tämä on hyvin hyvin harmillista mutta sitten vielä haluaisin hallitukselle korostaa sitä että ihmistä joka tulojensa kanssa elää kiinnostaa se mikä jää siihen elämiseen se on ihan sama tuleeko se eläkkeestä verojen kautta mitä kautta tulee se mitä jää elämiseen ja ja nyt jos pieniä eläkkeitä nostetaan ja samaan aikaan nostetaan kiinteistöveroa polttoaineita tulee ehkä tietulleja

käteen jäävä osuushan on ehkä pienempikin mielellään kuulisin että nyt peruttaisiin nämä aivan älyttömät ideat ja nyt kansalaiset kuulisivat jo tässä vaiheessa että nämä peruutetaan että ei näitä tule että olkaa rauhassa

kuten ennen kahta edellistä puheenvuoroa sanoin joka toisen puheenvuoron jälkeen mennä vastauspuheenvuoroihin vaan edustaja multala on jo valmiina pöntössä
arvoisa puhemies ensin alkuun on hieman selvennettävä että kun ottaa palasia meidän vaaliohjelmastamme niin kannattaa lukea se veroliite kokonaan meidän ajatuksemme nimenomaan oli se että siirrämme painopistettä haittojen verotukseen erityisesti ympäristöhaittojen verotukseen ja kevennämme samanaikaisesti työn verotusta jolloin kompensoidaan se kuluttajille aiheutuva kustannus sitä kautta haluan kuitenkin arvoisa puhemies kiittää hallitusta siitä että lisätalousarviossa on moniin tarpeellisiin kohteisiin rahoitusta hyvä työllisyyskehitys mahdollistaa edelleen tulojen kasvaessa sen että rahaa voidaan uudelleenkohdentaa budjetin sisällä ja jopa laittaa hieman lisää esimerkiksi liikennehankkeisiin monia tarpeellisia hankkeita saadaan liikkeelle esimerkiksi pääradan pääradan kehittämisen suunnitteluun tulee rahaa ja ja muihinkin erittäin tarpeellisiin kohteisiin jotka ovat tällä hetkellä pullonkauloja toivon kuitenkin että nopeiden raideyhteyksien osalta päästään pian eteenpäin edellinen hallitus nimittäin perusti valtion sataprosenttisesti omistaman hankeyhtiön pohjolan rautatiet oyn jolle siirrettiin noin sadan miljoonan euron osakepääoma ratojen suunnittelutyöt olisi siis voitu käynnistää tällä pääomalla nyt saman tien radanvarren kaupungeista myös suuri osa on antanut sitoumuksensa lähteä mukaan vähintään suunnittelutyöhön mukaan lukien muun muassa liikenneministeri liikenneministeri marinin oma kotikaupunki tampere raidekohtaiset hankeyhtiöt ovat vielä perustamatta mutta rahaa on olemassa ja vain päätös suunnittelun aloittamisesta siis puuttuu jos hallitus ajattelee saavansa kaikki radanvarren kaupungit sitoutumaan jo ennen suunnittelun aloittamista myös toteuttamiseen saattaa hyvin olla että jäämme odottamaan suunnittelun aloittamista pidempään kuin tämän hallituksen kausi kestää toivottavasti näin ei ole vaan hankeyhtiöt päästetään tekemään suunnittelutyötä mahdollisimman pian liikennepanostuksia vähemmälle huomiolle ovat jääneet panostukset ammatilliseen koulutukseen on erittäin hienoa että nyt rahaa kohdennetaan opettajien palkkaamiseen olen kuitenkin edelleen huolissani siitä että olemme saaneet hyvin erilaisia vastauksia kysymykseemme kuinka pitkäksi aikaa tämä rahoitus on tarkoitettu aiemmin valtiovarainministeri lintilä totesi että rahat loppuvat vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme tänään samainen valtiovarainministeri lintilä sanoi että rahoitus on viideksi vuodeksi tästä en osaa päätellä millä tavalla on ajateltu nämä kaksi vuotta rahoittaa tarkoittaako tämä siis että nämä ovatkin osa kehysrahoitusta eli eli niitä rahoja ei vain nyt tällä hetkellä näy siellä hallitusohjelmassa ministeri andersson taas vastasi tähän kysymykseen kun häneltä kysyimme hän kertoi myös että opettajat palkataan viideksi vuodeksi ja sitten hän totesi että pysyvää rahoitusta on myös tulossa toiselle toiselle asteelle myöhemmin tulevan talousarvion puitteissa kun kuitenkin katson tätä osaamisen sivistyksen ja innovaatioiden suomi kohtaa jossa eritellään näitä talousarviolukuja täällä itse asiassa on toiselle asteelle rahaa mutta se on tarkoitettu oppivelvollisuuden pidentämiseen ja kuten hyvin kaikki tiedämme erityisesti me jotka olemme sivistysvaliokunnassa istuneet tähän allokoitu sataseitsemän miljoonaa tulee hädin tuskin riittämään oppimateriaaleihin eli ei lainkaan opetukseen aiemmassa debatissa jossa en saanut puheenvuoroa olisin kehunut arvostamaani koulutuspoliitikko gustafssonia siitä että hän myönsi että nämä kaikki panostukset joita ollaan tekemässä peruskoulun laatuun tasa arvo ohjelmalla varhaiskasvatuksen laatuun ja tasa arvo ohjelmaan jatkuvaan oppimiseen ja niin edelleen

tarvitsisivat apua varhaiskasvatusikäisinä tai peruskoulun ensimmäisillä luokilla

kuten ennen edustaja multalaa sanoin ihan joka toisen puheenvuoron jälkeen emme aloita debattikierrosta kyllä jossain kohtaa taas tulee

arvoisa puhemies nyt seuraa ohjelmassa tämmöinen lyhyt positiivisempi puheenvuoro haluan nimittäin muutamalla sanalla kiittää hallitusta tästä lisätalousarvioesityksestä meillä on tulevaisuushallitus jonka tavoitteena on sosiaalisesti taloudellisesti ja ekologisesti kestävän suomen rakentaminen kestävän tulevaisuuden pohjan luominen edellyttää pitkäkantoisia tulevaisuusinvestointeja ja kestäviä päätöksiä yksi näistä kestävän tulevaisuuden ehdottomista edellytyksistä on koulutukseen satsaaminen hallituksen esittämää kahdenkymmenen miljoonan euron panosta ammatillisen koulutuksen opettajien palkkaamiseen ei voi näin ollen muuta kuin kiittää nuorissa on tulevaisuus heille tulee antaa eikä vain heiltä ottaa tämä investointi on myös maakunnallisesti merkittävä monet maakunnat kuten kotimaakuntani satakunta ovat täysin riippuvaisia siitä että alueella on laadukasta toisen asteen koulutusta ja näin ollen hyvää osaavaa työvoimaa saatavilla eri aloille se että nuoret saavat laadukasta lähiopetusta ja hyvät valmiudet työelämään on kaikkien etu tämä investointi on sellainen joka tuo pitkässä juoksussa säästöjä muualta kiitoksella vastaan on otettu myös tämän käsittelyssä olevan hallituksen lisätalousarvioesityksen panostukset perusväylänpitoon ja väyläverkon kehittämiseen satakuntalaisena kansanedustajana mieltä lämmittävät erityisesti kasitien mynämäen ja luvian ohituskaistat sekä valtatie kolmosen hämeenkyrön ohitustie joilla kaikilla on merkitystä satakunnan saavutettavuuden kannalta hyvä on muistaa että satakunta on vientimaakunta pienestä koostaan huolimatta osuutemme suomen viennistä on kuusi pilkku yhdeksän prosenttia hyvät liikenneyhteydet mahdollistavat mahdollistavat yritysten sijoittumisen satakuntaan jatkossakin odottavia hankkeita meillä satakunnassa kuten varmasti kaikissa muissakin maakunnissa on kyllä jatkossakin mutta jo tässä vaiheessa on syytä kiittää

arvoisa herra puhemies edustaja viljasen kiitoksista on tässä kohdin helppo jatkaa lisätalousarvio on erittäin voimakas ja vahva ponnistus panostus hallitukselta kohti parempaa tulevaisuutta kohti voimakkaampaa tulevaisuutta lisätalousarviossa oikeastaan liikenneinfran kohdalta kuten täällä on aikaisemmin todettu panostukset ovat selkeitä sekä tieliikenteen että raideliikenteen osalta tieliikenteen panostuksista kannan suurta iloa esimerkiksi valtatie kolmen hämeenkyrön ohitustiehen kohdistuneisiin toimenpiteisiin erittäin voimakas vahva valtaväylä jossa esimerkiksi elinkeinoelämän tarpeita palvellaan näillä kohennuksilla yksi sellainen tieliikenteeseen kohdistuva toimenpide joka ehkä jää vielä odottamaan odottamaan seuraavaa aikaa liittyy pohjanmaan valtatie yhdeksääntoista joka kuuluu maakunnalliseen ja valtakunnalliseen perusväyläverkkoon se kaipaa osaltaan toimenpiteitä tulevaisuudessa niin että se palvelee eteläpohjalaista liikennettä voimakkaasti raideliikenteeseen kohdistuvat toimenpiteet esimerkiksi pääradan osalta helsinki tampereen osalta ovat tarpeellisia mutta iloitsen myöskin hallituksen ministereiden lukuisista puheenvuoroista siitä että päärata nähdään kokonaisuutena aina helsingistä kohti pohjoista kohti oulua esimerkiksi tampere seinäjoki välin kaksoisraiteistustarpeet ovat hallituksella hyvin ja hienosti tiedossa nämä kaikki lisätalousarvioon kohdistuneet toimenpiteet ovat voimakasta työllisyyspolitiikkaa ne ovat voimakasta alueellista politiikkaa ne ovat voimakasta tulevaisuuspolitiikkaa pitää myöskin muistaa se tosiasia että vuodesta kaksituhattakaksikymmentä eteenpäin perusväylän

että hallitus ryhdikkäästi ja tomerasti on lähtenyt pienempiä eläkkeitä suuntaamaan kohti korotuksia täytyy antaa kiitosta myöskin edelliselle hallitukselle jossa muun muassa kokoomus ja osin perussuomalaiset olivat mukana jolloin takuueläkkeitä saatiin erinomaisesti

hallitus näkee tulevaisuuteen

arvoisa puhemies hienoa että täällä ovat myös kaikki keskeiset ministerit paikalla kuuntelemassa tätä tärkeätä keskustelua raidehankepanostukset ovat hyviä on hyvä että painopiste on raiteissa se mitä itse kaipaisin jatkossa vielä enemmän olisi

näistä hankkeista ja ja niiden sisällöstä tässä tietysti ollaan kiireessä toimittu tällä erää mutta varmasti jatkossa näin on paljon voimia ministeri marinille kun näitä toiveita tulee eri puolilta että tämä arviointi perustuu jollain tavalla tietoon ja tutkimukseen siitä mitä kannattaa lähteä edistämään ja jonkunlaiseen tasapuolisuuteen tietysti näistä nykyisistä hankkeista joita tässä on ilmeisesti edellisellä eduskuntakaudella valmisteltu on moni sellainen joista kun kyselin lisätietoja niin sanottiin että nämä ovat tällaisia elinkeinoelämän toivomia hankkeita toivoisinkin että me jatkokeskusteluissa muistamme niin kuin meidän juuri eilen käsittelemässämme suomen eu puheenjohtajuuskauden ohjelmassa korostetaan että meidän kasvupotentiaali kytkeytyy kiinteästi palvelusektorin toimintaan digitaalisen datavetoisen talouden innovaatioiden uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien kehittämiseen ja niin edelleen pitkällä tähtäimellä talouskasvu ja työpaikat riippuvat teollisuuden murroksesta kohti digitalisaation mahdollisuuksien täysimääräistä käyttöönottoa ja niin edespäin kun puhutaan elinkeinoelämästä niin me aika tarkasti myös silloin kun kyse on periaatteessa yritystuista ketä me palvelemme ja olemmeko me silloin tehneet yhteiskunnallisesti parhaan kustannus hyöty arvion ihan niin kuin me valtiovarainvaliokunnassa myös edellytimme omassa lausunnossamme että tehdään hyöty kustannus vaikutukset hyöty kustannus laskelmat ja arvioidaan yhteiskunnallis taloudelliset vaikutukset hyvin laajasti täällä on odottamassa hyviä hankkeita joista myös myös sain lisätietoa espoon kaupunkirata on yksi harkitsemisen arvoinen helsinki riihimäki välin suunnittelu on pitkällä myös tampereen henkilöratapihan kehittäminen on edennyt ja ja hanko hyvinkää on mainittu täällä on paljon hankkeita sitten nämä pääradat ja hankeyhtiömallit ovat myös erittäin tärkeitä myös

että jatkossa saadaan hyvin hyvin harkittuja päätöksiä tosiaan paljon viisautta sinne ministerille juuri niin kuin viittasittekin aikaisemmassa keskustelussa niin tarvitaan vielä lisäselvityksiä näiden

lisätalousarviossa lukee että irakiin sijoitetaan tilapäinen maahanmuutto ja paluuasiantuntija viime vaalikaudella hallinto ja turvallisuusjaostossa kuulimme että suomessa on edelleen tuhansia irakilaisia joiden sijaintia paikkaa tekemisiä ei tiedetä eikä tunneta ollenkaan no lienee selvää että suuri osa näistä ikään kuin kadoksissa olevista henkilöistä on palannut omin toimin eurooppaan tai mahdollisesti synnyinmaahansa mutta sitä emme ihan tarkkaan tiedä kuinka paljon heitä täällä edelleen liikkuu sen takia on hyvä että irakin kanssa pyritään sopimuksiin ja ja neuvotteluihin että he ottavat oman maan kansalaisia takaisin ongelmahan tässä on nyt se että että meillä ei ole paluusopimusta irakin kanssa he eivät ole sitä halukkaita tekemään ruotsilla paluusopimus on mutta se on käytännössä merkityksetön koska irakilaiset eivät sitä kunnioita no miten on menty eteenpäin viime vaalikaudella ulkoministeri soini kertoi pca sopimuksesta jonka turvin eu pyrkii käyttämään vähän suurempaa vipua neuvotteluissa että eun tukea ja ja näitä paluuasioita niputetaan yhteen jotta irakilaiset sitten ottaisivat oman maan kansalaisia vastaan kysyn ahaa ministeri ohisalo ei olekaan paikalla mutta ehkä valtiovarainministeri tai pääministeri tietää miksi tämä on tilapäinen tuleeko tämä asia nyt vuodessa kuntoon ja miten itse näette tulisiko tässä olla sellaista vastikkeellisuutta kun me annamme kuitenkin humanitaariseen apuun jälleenrakentamiseen koulutukseen kymmeniä miljoonia irakille mutta he eivät ota omaan maan kansalaisia vastaa niin pitäisikö tätä ikään kuin ehdollistaa niin että me tuemme mutta edellytämme että he ottavat oman maansa kansalaisia takaisin ja käytämme sitten myös tätä sopimusta eun vipuvartta apuna niin paljon kuin mahdollista
annetaan ministereille sitten lopuksi mahdollisuus vastata edustaja tolvanen
arvoisa puhemies aluksi haluan kiittää ministeri marinia lakivaliokunnassa viime kaudella huomasin että te saatte aikaan paljon ja nopeasti ja nyttenkin olette saanut kiitos siitä mutta jotenkin nyt tuntuu kaikki nämä liikennehankkeet ovat todella tärkeitä että onko uusimaa nyt vähän unohtunut tai ainakin jäänyt odotukselle se on vähän vähän tässä pettymys mutta tiedän että te korjaatte ja minulla on lopussa ehdotuskin teille siitä mitä tehdään syksyllä uusimaa on kuitenkin alue jonne väki pakkautuu täällä on nyt jo voi sanoa paljon porukkaa ja lisää tulee halusimme tai emme tänne vain tulee täällä pitää olla tiet kunnossa hanko hyvinkää tie pitää nykyisin sanoa ilmeisesti hanko mäntsälä tie pitää saada kuntoon se on vaarallinen ja se on tukkoinen mutta myös nämä raidehankkeet pitää saada eteenpäin espoon kaupunkiradasta puhuttu paljon ja se ei riitä että sitä nyt selvitetään sitä on ihan tarpeeksi selvitetty se on nyt valmis toteutettavaksi se on nyt ihan sama että tehdään nyt päätös lähtee täältä pääkaupunkiseudulta raiteita pohjoiseen itään tai länteen tai jos vaikka tehdään espoosta se tunneli tuonne tallinnaan niin kuitenkin se espoon kaupunkirata tarvitaan se tarvitaan lentoradan takia pääradan takia ratapihan takia turun tunnin junan takia ja se olisi valmis toteutettavaksi nyt tällä hetkellä tämä on tarpeellinen ratahanke kun minä tiedän marin että te todella olette aikaansaapa ihminen

saisitte nopeasti alulle tämän ratahankkeen niin mikä ettei tässä nyt olisi mahdollista vaikka syksyllä nyt syyskuussa mennä kauklahteen espoolainen vuoden kylä ja panna lapio yhdessä vaikka kauklahden hienoon peltomaahan ja panna alulle tämä espoon rata se on sitä vaille valmis saatte aikaan jälleen nopeasti asioita niin kuin teidän tapananne on

nostan esille muutamia asioita joita tässä keskustelussa on käyty läpi edustaja meri oli hyvin huolissaan tästä uudelleenkotouttamisesta ja itse kyllä näen että on tärkeää panostaa myös siihen koska tällä estetään sitten se että tämä niin sanottu return shopping ei toistu vaan henkilöillä aidosti on sellaiset edellytykset ja olosuhteet että he myös pysyvät siellä kotimaassaan kun ovat kerran täältä täältä palanneet muutenkin hallitusohjelmassa olen hyvin tyytyväinen siitä että on sitouduttu solmimaan näitä uusia palautussopimuksia eri valtioiden kanssa edustaja kiuru esitti tässä kyllä hyvän myös minun mielestäni on syytä arvioida olisiko siinä vaiheessa kun suomi tukee irakin jälleenrakennustyötä sitten syytä myös edellyttää sieltä jotakin heidän omien kansalaistensa osalta toki kuitenkin varmistaen sen että kaikkien perus ja ihmisoikeudet toteutuvat

se se laiton muuttoliike sieltä afrikasta tyssää että pidetään huolta siitä että näissä lähtömaissa olosuhteet ovat sellaiset että sieltä ei tarvitse liikkeelle lähteä ja se on äärettömän hyvä linjaus haluaisin myös perussuomalaisia muistuttaa että tällä hetkellä suomeen saapuu turvapaikanhakijoita vähemmän kuin koskaan tällä vuosituhannella noin kaksituhattaneljäsataa viime vuonna ja trendi on laskeva uskon kyllä että tämän hallitusohjelman mukaisilla linjauksilla se kyetään siinä myös säilyttämään ja suomi kykenee kansainväliset velvoitteensa hoitamaan ottamalla mieluummin kiintiöpakolaisia jotka varmasti kaikki ovat sellaisia että heillä on pakolaisasema ja he aidosti ovat avun tarpeessa

puhemies lisätalousarviokeskustelussa ovat ymmärrettävästi painottuneet nämä infrahankkeet joissa hyviä ja perusteltuja hankkeita hallitus on ilmoittanut painottavansa aluepolitiikkaa ja se näkyy siinä että nämä kaupungeille erityisesti isoimmille kaupungeille merkittävät tietenkin koko suomea hyödyttävät nopeat raideyhteydet eivät nyt käynnistyneet ihan sillä vauhdilla kuin olisi ollut mahdollista pisimmällä näistä hankkeista on useasti esillä ollut turun tunnin junayhteys junayhteys jonka olisi mahdollista edetä vaikka välittömästi kun selvitysvaihe on jo niin pitkällä olisin kysynyt vielä kun liikenneministeri marin on paikalla huomioitiinko lisätalousarvion painotuksissa eun cef rahoitus jonka osalta jo syksyn haussa olisi ollut mahdollista hakea eu rahaa ihan merkittävissä määrin turun tunnin junan käynnistämiseen nimenomaan espoon kaupunkiradan osalta joka olisi valmis nyt käynnistettäväksi sieltähän olisi mahdollista saada jopa kaksikymmentä viiva kolmekymmentä prosenttia tämän investoinnin edistämiseen ja nämä ovat sellaisia aikatauluja jotka tulevat komission määrittäminä nyt tämä syksyn haku olisi niin nopeasti että olisi lähteä tekemään tätä jo nyt ja hyödyntää tämä merkittävä rahoitus mikä eun suunnasta olisi tulossa turun tunnin juna tukisi hallituksen tavoitteita niin ilmastonäkökulmasta kuin myös työllisyysnäkökulmasta se olisi hieno teko mikä on vain aloittamista vaille valmis kokoomushan esitti että tämän rataosuuden espoon kaupunkiradan käynnistämiseen osoitettaisiin kuusi pilkku viisi miljoonaa euroa ja tämä olisi löydettävissä ilman budjetin loppusumman nostamista tässä olisi sellainen nopea hyvin vaikuttava ilmasto ja työllisyystoimi jonka hallitus voisi halutessaan laittaa vielä heti käyntiin mutta kysyn tästä cef rahan hakuaikataulusta ja sen huomioimisesta huomioimisesta näitten painotusten tekemisen yhteydessä

arvoisa puhemies tässä salissa on tänään kyseenalaistettu raideinvestointien tärkeyttä on asetettu vastakkain maantiet ja raiteet tämä vastakkainasettelu on mielestäni täysin turhaa ja jopa kummallista kun tiedämme suomen haasteet työllisyyden kasvattamisessa

nimenomaan suomen talouden parantamiseksi raiteet ovat kriittisen tärkeitä koko suomen menestymiselle niiden alkuinvestoinnit ovat kalliita mutta ne maksavat itsensä takaisin raideyhtiöt ovat juuri tästä syystä järkevä tapa saada useampia suuria hankkeita liikkeelle lähitulevaisuudessa tarpeita on tosiaan useille hankkeille suomessa ja näistä suurista hankkeista on hyvä tehdä päätökset huolellisesti valmistellen ja vaikuttavuus arvioiden nopeat raidehankkeet etelän kaupunkiseutujen välillä sekä pohjoisessa junaliikenteen kilpailukyvyn parantamiseksi lentoliikenteen suhteen ovat äärimmäisen tärkeitä toimia kun tavoittelemme hiilineutraalia suomea ja hiilineutraalia liikennettä

tämä hallitus myös aikoo edistää ei siinä tapauksessa kuitenkaan kaupunkien tila tule riittämään lisääntyvälle henkilöautoilulle se tila tarvitaan uusille asukkaille keskusteluun ovat tänään nousseet myös pääradan tarpeet päärata eroaa suomen muusta raideliikenteestä siitä syystä että se on pääsemässä osaksi euroopan ten t verkostoa mikä mahdollistaa eu rahoituksen saamisen sen hankkeelle haluan myös muistuttaa että pääradan varrella on kuusikymmentä prosenttia suomen asukkaista ja työpaikoista pääradan varrella sijaitsee suomen viidestä suurimmista kaupungista kolme sekä muita merkittäviä kasvukeskuksia päärataan kytkeytyvä poikittaisliikenne mukaan luettuna voidaan todellakin puhua suomen merkittävimmästä rataosuudesta pääradasta kemi tornio yhteyden kuntoon saattamisen myötä päärata tulee olemaan yhteytemme myös ruotsiin ja koko eurooppaan junayhteys eurooppaan mahdollistaa kestävän matkailun niin suomalaisille kuin eurooppalaisille pohjois suomen ja euroopan välillä hallituksen edistämä tampereen ja helsingin välin parantaminen tulee nopeuttamaan matka aikoja koko pohjoiseen suomeen muistutan silti että ylivieskasta pohjoiseen on pääradalla edelleen vain yksi raide oulu helsinki välin matkustajamäärät ovat voimakkaasti kasvaneet ja yhden raiteen varassa oleva liikenne on hyvin haavoittuvainen uskon ja toivon että saamme tähän asiaan parannuksen myöhemmillä talousarviokierroksilla

arvoisa puhemies hallitus esittää lisätalousarviossaan uuden tilapäisen maahanmuutto ja paluuasiantuntijan sijoittamista irakiin on hyvä jos tämä tarkoittaa sitä että hallitus aikoo tehdä palautukset irakiin tehokkaasti pianhan oikeusasteista alkaa tulla toivottavasti mittavasti lopullisia päätöksiä turvapaikkahakemuksista kielteisen päätöksen saaneiden tehokkaalla palauttamisella on silloin hoppu punavihreä hallitusohjelma herättää tosin huolen siitä missä määrin hallitus aikoo ryhtyä näihin palautuksiin sinnehän on kirjattu jo ennen vaaleja sdpn vihreiden ja vasemmiston esiin tuoma tavoite saada kielteisen päätöksen saaneet työluvalla jäämään suomeen on iso riski että syntyy lumetyömarkkinat ohituskaistaksi elintasopakolaisuudelle onko tämä pääministeri rinne hallituksen tavoite kuten edustaja kiuru tuossa aiemmin totesi ongelma on ettei suomella ole kahdenvälistä palautussopimusta irakin kanssa edustaja kiuru kysyi jo eilen perustellusti toimiiko irakin kanssa tehty eu puitteissa solmittu pca sopimus lainkaan tähän ei silloin saatu vastauksia ilman uusia keinoja ongelmat palautusten kanssa jatkunevat on kestämätöntä että samaan aikaan kun esimerkiksi irak ei suostu tehokkaasti ottamaan vastaan omia kansalaisiaan suomi hyvää hyvyyttään antaa irakille rahaa kehitysavun muodossa kehitysyhteistyö on parhaimmillaan tärkeää jopa välttämätöntä myös siitä syystä että elintasopakolaisuuden juurisyihin voitaisiin puuttua kuten edustaja kärnäkin tuossa totesi mutta avun vastaanottajalta pitää myös vaatia vastuunkantoa vastuunkantoa omista kansalaisistaan kehitysavun ehtona tulisi olla todella se että omat kansalaiset otetaan vastaan maahanmuuton paine eurooppaan tulee jatkumaan vuoden kaksituhattaviisitoista maahanmuuttokriisi ei enää koskaan saa toistua on kiistatonta että nykyinen rajat ylittävään turvapaikanhakuun perustuva järjestelmä ei toimi sen riskinä on edelleen hallitsematon maahanmuutto elintasopakolaisuus se ei ole oikeudenmukainen ketään kohtaan turvapaikkajärjestelmä on pistettävä remonttiin ja huolehdittava siitä että apu kohdentuu niille jotka ovat aidosti kansainvälisen suojelun tarpeessa toisin kuin joskus kuulee väitettävän suomi tarvitsee maahanmuuton hallintaan euta me tiedämme esimerkiksi alkuvuoden kaksituhattakuusitoista kokemuksista että riski hallitsemattomasta maahanmuutosta kohdistuu suomeen myös itärajalta meillä ei ole varaa olla yksin kokoomus on esittänyt eurooppalaisia ratkaisuja erityisesti vahvat ja pitävät ulkorajat eulle sekä tehokas turvapaikka ja palautusjärjestelmä sisältäen eun rajojen

arvoisa puhemies juuri siihen tarvitaan hallitukselta nyt selkeät toimenpiteet miten toimitaan jos sieltä palaa näitä naispuolisia terroristeja ja heidän lapsiaan perussuomalaisten mielestä lapset tulee ottaa välittömästi huostaan se on ihan ensimmäinen seikka täytyy pohtia muutenkin sitä onko tässä oikeasti jotakin muuta tehtävissä koska kyllähän nämä palaavat terroristit ovat selkeä turvallisuusuhka suomelle

huomata että yksikään euroopan maa ei ole pyrkinyt aktiivisesti auttamaan kansalaisiaan tuolta al holista palaamaan ja myöskään suomen ei siksi pidä ryhtyä aktiivisesti auttamaan näitten terroristien paluuta perussuomalaiset esittävät että me muutamme lakia niin että suomen kansalaisuuden saaminen vaikeutuu ja että kaksoiskansalaisuus voidaan perua jos henkilö liittyy terroristijärjestöön ennen kaikkea islamistien oleskelu täällä suomessa ja pääsy suomeen täytyy tehdä vaikeaksi harjoittamalla maahanmuuttopolitiikkaa aikooko hallitus mitenkään puuttua siihen niin ettei suomi rupea toimimaan terroristien turvasatamana

arvoisa rouva puhemies riippumatta siitä ovatko isis vaimot osallistuneet varsinaisiin rikoksiin vai onko heidän roolinsa ollut lähinnä keittää ruokaa ja

kannattavat tällaista islamilaista kuoleman kulttia tämän kultin keskeinen tavoite on vääräuskoisten surmaaminen ja länsimaisen elämäntavan vastustaminen näistä kohdista kun lähdetään liikkeelle niin on äärimmäisen riskialtista lähteä tuomaan aikuisia terrorismiin osallistuneita henkilöitä suomeen arvoisa puhemies olisin kysynyt sitä

kansalaista vuodessa jotka joutuvat hätään ulkomailla monet eivät saa

on jollain tavalla mennyt pieleen suunnitelma siellä kuten tälläkin hetkellä thaimaassa eräällä henkilöllä joka lähettelee meille monelle postia että meinaa kuolla siellä kun ei saa hoitoa niin miten näiden terrorismiin osallistuneiden ihmisoikeudet ovat tärkeämpiä kuin näitten suomalaisten jotka eivät aina välttämättä saa tarvitsemaansa apua kun he hätään joutuvat ulkomailla onko teille tärkeämpää näiden ihmisten auttaminen jotka terroritarkoituksessa ovat menneet pois maasta vai niiden jotka ovat vilpittömällä mielellä joutuneet

puhemies tässä kyllä minusta ulkoministerin ja sisäministerin vastaukset olivat epämääräisiä tässä on todella vaikeita teknisiä asioita kuten se miten tunnistetaan ketkä ovat aidosti suomalaisia ketkä eivät mitä tehdään ihmisille jos tänne tulee esimerkiksi lapsia heidän tarkkailunsa lastensuojelullinen ja antiradikalisointitoiminta sitten on myöskin puhtaasti periaatteellisia valintoja ja sen takia edellinen hallitus valmistelussaan lähti selkeästi siitä että ei ole perusteita tehdä poikkeuksellista evakuointioperaatiota näitä aikuisina itse

oletteko te epämääräisen linjan takana jossa edelleen mietitään sitä että tapauskohtaisesti myös aikuisia terroristijärjestöjen leipiin matkustaneita haettaisiin suomeen selvä vastaus tähän

edustaja mykkänen vastaus on täysin selvä tässä tilanteessa emme harkitse mitään erityisiä evakuointitoimenpiteitä mitään sellaisia jotka perustuvat esimerkiksi konsulilainsäädäntöön ne eivät sovellu tähän nyt laisinkaan lähtökohta on se että jokainen henkilö joudutaan arvioimaan sekä ihmisoikeussopimusten kansainvälisten sopimusten näkökulmasta että myös turvallisuusnäkökulmasta erikseen ja sitä kautta joudutaan tämä tilanne ratkaisemaan minä toistan sen mitä äsken sanoin jos näistä ihmisistä joku lähtee leiriltä pois pääsee irti sieltä leiriltä ilmoittautuu jossain suomen suurlähetystössä hehän tulevat suomeen jos haluavat sen jälkeen meidän täytyy toimia täsmälleen samalla tavalla huolehtia tämän ihmisen tilanteen arvioinnin pohjalta siitä että suomessa säilyy turvallinen olosuhde ja noudatetaan ihmisoikeussopimuksia ja ja

puhemies on erittäin tärkeää että siellä leireillä olevat henkilöt jotka ovat syyllistyneet mittaviin pahoihin tekoihin saadaan myös vastuuseen näistä teoista ja mahdollisimman tehokkaasti koska ongelma on usean maan yhteinen on esitetty että tulisi tällainen kansainvälinen tuomioistuin jossa näitä voitaisiin käsitellä ikään kuin yhteisesti ja samojen periaatteiden mukaisesti millä tavalla hallitus on edistänyt tai aikoo edistää tällaisen yhteisen erillistuomioistuimen perustamista

arvoisa puhemies tärkeä kysymys edustaja kaumalta suomi on tukenut tätä ajatusta hybridituomioistuimen muodostamisesta joka tarkoittaisi sitä että irakissa ja syyriassa paikalliset tuomioistuimet muodostaisivat sen perustan mutta saisivat sitten kansainvälistä tukea

tai muodostuu ongelmaksi yleensä tuomioistuinlaitoksen heikkous osa näistä hallinnoistahan on erillisiä kurdihallintoja joissa ei ole kovin vakiintuneita käytäntöjä tämän suhteen ja sitten on kuolemanrangaistuskysymys joka on varmaan vaikea myöskin kansainväliselle yhteisölle mutta olemme tukeneet tätä ajatusta että hybridituomioistuimet muodostettaisiin sille alueelle ja tietysti nämä noin seitsemäntuhatta taistelijaa jotka siellä ovat vankeina ansaitsisivat tällaisen oikeudenkäynnin siellä

arvoisa puhemies

ensinnäkin tässä keskustelussa on nyt useampaan kertaan todettu että ikään kuin nämä kaikki ihmiset olisivat syyllistyneet rangaistaviin tekoihin sitä me emme tiedä kukaan ei tiedä tällä hetkellä sitä ovatko siellä kaikki syyllistyneet rangaistaviin tekoihin vai eivät sen takia välttäisin leimaamasta yhtäkään ihmistä nyt tässä tilanteessa ennen kuin asiat on selvitetty mutta riski siihen että on tapahtunut jotakin sellaista joka edellyttää rikosoikeudellisia toimenpiteitä on olemassa ja on hyvin todennäköistä että ainakin osa näistä ihmisistä on syyllistynyt tekoihin jotka jos niistä pystytään näyttö esittämään ovat rangaistavia tästä näkökulmasta tämä koskettaa siis suomessa kaikkia jotka ovat rikoslain alaisia ylöspäin sen alapuolella olevat ihmiset ovat lastensuojelutoimenpiteiden piirissä sitten kun he ovat suomen lainkäytön piirissä tällä hetkellä siellä leirissä he eivät ole suomen lainkäytön piirissä he ovat paikallisen lainsäädännön piirissä jos sellaista on

rouva puhemies täällä keskustellaan siitä onko näistä isis vaimoista osa osallistunut rangaistaviin tekoihin vaiko ei mutta eikö lähtökohtaisesti se että menee terroristisen järjestön toimintaan mukaan menee sinne tukemaan huoltotoimenpiteissä valmistamaan ruokaa olemaan läsnä siellä paikan päällä ole terrorismin tukemista eikö se ole osallistumista terroristiseen toimintaan entä eikö näiden henkilöiden kohdalla jotka vievät omat lapsensa sellaiselle toiminnalle alttiiksi tämä ole jo itsessään mahdollinen peruste lasten huostaan ottamiselle eikö se että lapset tuodaan mukaan terroristisen järjestön toimintaan ja sillä tavoin altistetaan heidät tämäntyyppiselle aivopesulle ja todellakin että he itse ovat mukana terroristisessa toiminnassa ole jo se peruste lähteä siitä lähtökohdasta että nämä henkilöt tukevat terroristisen järjestön

arvoisa rouva puhemies kyllä joutuu ihmettelemään suomalaisten eturivin oikeustieteilijöiden kantaa julkisuudessa kun he väittivät että suomen hallituksella on yksioikoinen velvollisuus hakea nämä suomen kansalaiset sieltä pois jos tämä johtuu meidän kansainvälisoikeudellisista velvoitteistamme niin ihmettelen eikö muilla samoihin sopimuksiin sitoutuneilla mailla ole samaa velvoitetta koska yksikään eu maa ei näitä omia aikuisiaan ole sieltä hakenut pois

siinä tilanteessa jos he suomeen tulevat jonne he toki saavat nykyisten lakien mukaan tulla siitähän ei ole

aktiivisiin omaehtoisiin toimiin tuodakseen nämä aikuiset ihmiset sieltä suomeen kiitän pääministeriä yksiselitteisestä vastauksesta ei ryhdy eikö totta

vastaako oikeusministeri henriksson

arvoisa puhemies tässä minun mielestäni pääministeri hyvin selkeästi totesi jo että hallitus ei lähde aktiivisesti hakemaan näitä ihmisiä pois se on on sitten toinen asia jos ihmiset tulevat tänne suomeen totta kai meillä alkaa heti esitutkinta ja niin edelleen ja totta kai silloin meidän viranomaiset toimivat niin että voi tulla kyseeseen lastensuojelutoimenpiteet ja pitääkin tulla jos nämä ihmiset tänne

kysyisin vielä vähän tarkennusta on hyvä että hallitus ei aktiivisesti konsulikyytiä käytä ja käy hakemassa niitä henkilöitä suomeen mutta aikooko hallitus käyttää sitten välikätenä esimerkiksi kansainvälisiä järjestöjä heidän tänne tuomiseksi elikkä onko hallituksella mitään roolia siinä että se edesauttaa näitten henkilöitten suomeen tulemista tämä on tärkeä huomio ja toisekseen on syytä huomata se että konsulikyytiä eivät saa myöskään ne yli kaksisataa suomalaista henkilöä jotka vuosittain joutuvat pulaan ulkomailla hekin joutuvat pärjäämään omillaan ja he ovat kuitenkin suurimmaksi osaksi hyvämaineisia kansalaisia siinä mielessä tämä asettaisi erityisen ristiriidan tässä asiassa

arvoisa puhemies ehkä ensin tästä konsulikyydistä kun konsulipalvelulaista tuntuu ehkä olevan sellainen käsitys että kaikkia suomalaisia autetaan kaikilla tavoilla se on hyvin rajallinen tapa jolla lähetystöt voivat suomalaisia maailmalla auttaa totta kai tarjotaan mahdollisuutta maksusitoumusta vastaan maksusitoumusta vastaan palata suomeen joissakin tapauksissa joissa rahat ovat loppu ja muuta mutta nehän peritään ulosoton kautta sitten myöhemmin takaisin järjestelmäthän toimivat näin ei ole mitään ilmaisia konsulikyytejä olemassa ei toimi enää sillä tavalla meillä menisi valtio vararikkoon jos me alkaisimme tuoda ihmisiä maailmalta tällä tavalla mutta sitten tähän kysymykseen näiden leirien ylläpito pitkällä aikavälillä on tietysti kansainvälisten järjestöjen tehtävä ja työ tällä hetkellä ja näitä kansainvälisiä järjestöjä autetaan siinä tietysti on varmaan joku raja sitten siinä kuinka kauan näitä leirejä ylipäätään on siellä pohjois syyriassa olemassa eivät ihmiset varmaan koko elämäänsä siellä asu siellä pyritään asuttamaan nyt muun muassa irakin ja syyrian alueille näitä ihmisiä ja totta kai järjestöillä on tästä suuri vastuu

olen tarkasti kuunnellut hallituksen vastauksia ja kyllähän ne korostavat aivan oikein kansainvälisen oikeuden ja kansallisen oikeuden periaatteita että pitää yksilökohtaisesti ratkaista nämä asiat sen sijaan näissä monissa kysymyksissä on ikään kuin presumptiona olettamana että täältä viidentuhannen kilometrin päästä voidaan tuomita alaikäisiä ja vanhempia siitä että he ovat aktiiveja taistelijoita olleet minusta tällaista objektiivista tietoa tästä ei ole tässä viitattiin oikeusvaltioperiaatteeseen se on äärimmäisen kaukana oikeusvaltioperiaatteesta jos parlamentti täältä lähtee tuomitsemaan yksilöitä joiden tausta joiden historia näiden viimeisten vuosien ajalta ei ole tiedossa riittävästi että sinne ei näistä aikuisista vasten tahtoaan mennyt vaikuttaa aika todennäköiseltä että näin on mutta sekin pitää yksilökohtaisesti selvittää ja haastatella tutkia ja sen jälkeen tehdään nämä ratkaisut kysynkin miten hallitus aikoo valmistautua siihen käsittelyyn kunkin yksilön osalta

juuri niin kuin ulkoministeri haavisto tuossa hetki sitten totesi niin meillä on tällä hetkellä keskustelu eurooppalaisessa viitekehyksessä siitä voitaisiinko

isisin aiheuttamia rikoksia selvitettäisiin tutkittaisiin ja tuomittaisiin ja se ei silloin tapahtuisi suoraan suomen lainkäytön piirissä vaan nimenomaan tämmöisen kansainvälisen tuomioistuimen lainkäytön piirissä meillä on siis ihmisiä jotka ovat olleet tuolla leirillä meillä on tällä hetkellä valmistelussa hyvin lähellä loppuunsaatettua valmistelua se miten täällä suomessa toimitaan eri viranomaisten yhteistoiminnassa tavalla joka takaa suomalaisten suomessa asuvien ihmisten turvallisuuden tässä tilanteessa mutta kunnioittaa myös ihmisoikeuksia kansainvälisiä sopimuksia

arvoisa rouva puhemies isis naisten rikosten selvittäminen niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla on käytännössä mahdotonta muun muassa siitä syystä että he pukeutuvat kaikki mustiin kaapuihin moni euroopan maa on kieltänyt kasvot peittävien huntujen käyttämisen julkisella paikalla tähän mennessä ainakin tanska belgia ranska itävalta ja latvia islamistisen pukeutumisen puolustaminen ilmaisunvapauteen tai yksilönvapauteen vetoamalla on naurettavaa yhtä naurettavaa olisi pohjoismaisen vastarintaliikkeen hakaristilippukulkueen puolustaminen samoilla periaatteilla nämä mustat kaavut ovat univormuja joilla julistetaan ihmisvastaista väkivaltaista ideologiaa ja ne ovat erittäin räikeässä ristiriidassa sukupuolten välisen tasa arvon kanssa euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi kesäkuussa kaksituhattaseitsemäntoista että burkan ja niqabin kieltäminen ei riko ihmisoikeuksia aikooko hallitus ryhtyä toimiin kasvot peittävien huntujen kieltämiseksi lailla vai katsooko hallitus hallitus että suomen tulee olla turvasatama islamistiselle ääriajattelulle ja naisten sortamiselle

omassa päätäntävallassa miettiä millä tavalla pukeutuu joka päivä kun lähtee aamulla töihin tai mihin nyt lähtee mutta totta kai se on asia joka pitää ottaa vakavasti jos jos tilanne olisi se että käyttämällä tällaista pukeutumista missä missä ei näy muuta kuin silmät pystytään sitten tekemään sellaisia asioita jotka eivät ole toivottuja meidän yhteiskunnassamme kuitenkaan hallitusohjelmassa ei ole tästä suoranaista lausetta ollenkaan eikä olla mietitty nyt juuri tätä kysymystä meidän lähtökohtamme on ollut se että nyt puututaan niihin ajankohtaisiin asioihin jotka tällä hetkellä ovat ovat päällimmäisinä

arvoisa puhemies terrorisminvastainen tutkija äskettäin helsingin sanomissa sanoi minun mielestäni viisaasti että terrorismi pyrkii murtamaan ja sitä vastaan taistellaan suojelemalla oikeusvaltioperiaatteita ihmisten oikeuksia mielestäni tänään on ollut hyvä esimerkki siitä miten tällainen kiihkoisa suhtautuminen islamisteihin tai näihin ihmisiin jotka ovat lähteneet syystä tai toisesta tälle alueelle itse asiassa heikentää meidän kykyämme nähdä mikä on oikeusvaltio miten ihmisiä kohdellaan niin että kaikki ovat oikeuden edessä samanarvoisia

ei voi näyttää syyllistyneen rikokseen ja silloinkin heitä kohdellaan ihmisoikeuksia kunnioittaen olen kuitenkin huolissani lasten asemasta lapset ovat tietenkin erityisessä suojelussa ja lapsilla on myös oikeus perhe elämään niin että heitä ei eroteta äideistään ollaanko näitä lapsia auttamassa millä tavalla heitä voidaan auttaa esimerkiksi punaisen ristin kautta

puhemies viittasin tuossa aikaisemmin että tällä leirillä toimii nyt useita kansainvälisiä järjestöjä ilmeisesti noin kolmekymmentä eri järjestöä ja totta kai ihmiset jotka ovat siellä leireillä ovat täysin riippuvaisia ruokahuollossa vesihuollossa hygieniassa terveyspalveluissa näiden järjestöjen toiminnasta

toimintaedellytykset sinnehän on myöskin pohjoismaista viety lääkäripalveluja ja ja tämmöinen kriisiteltta jossa voidaan sitten esimerkiksi synnytyksiä hoitaa ja näin poispäin juuri tämä mielestäni viittaa siihen mihin edustaja biaudet viittasi että koetetaan inhimillisesti hoitaa siinäkin tilanteessa kun ihmiset mahdollisesti ovat syyllistyneet tällaisiin ja lapsethan ovat syyttömiä tähän tilanteeseen johon vanhemmat ovat heidät johtaneet

rouva puhemies aivan ensimmäiseksi kiitokset pääministeri rinteelle erinomaisista vastauksista toivottavasti tuli nyt selväksi myös oppositiolle se että hallitus ei ole aktiivisesti hakemassa sieltä leireiltä yhtään ketään tänne me olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä että tämä kysymys täytyy käsitellä turvallisuuskärki edellä ja edustaja zyskowiczin tavoin myös ihmettelen näitten oikeusoppineiden lausuntoja ne ovat olleet varsin hämmentäviä meillä ei perustuslain tai minkään muunkaan säädöksen nojalla ole velvollisuutta aktiivisesti auttaa tällaisia henkilöitä jotka siellä al holin leirillä tällä hetkellä ovat

arvoisa puhemies edustaja kärnä meillä on suomessa oma oikeusjärjestyksemme joka ohjaa sitä millä tavalla hallitus toimii täällä olevien tänne kuuluvien ja tänne tulevien ihmisten näkökulmasta ja siinä yhteistyö yhteistyö pohjoismaitten kesken on tärkeä elementti eurooppalainen viitekehys on tärkeä elementti mutta jos nyt tätä keskustelua näitä asioita jotka nyt ovat esille nousseet ratkaisumielessä miettii niin aivan selvää on että me joudumme suomessa tekemään päätöksiä yksilötasolta lähtien näitten asioitten ratkaisemiseksi tämä tarkoittaa myöskin sitä että meidän täytyy selkeästi erottaa tämän salin tehtävä suomalaisessa yhteiskunnassa hallituksen tehtävä suomalaisessa yhteiskunnassa viranomaisten tehtävät suomalaisessa yhteiskunnassa pitää erottaa tuomiovallan käyttö pitää erottaa selkeästi se ketkä ovat tutkivia tahoja tämmöisessä tilanteessa näitä periaatteita kunnioittaen asioita eteenpäin vieden uskon että ratkaisut ovat suomalaisten kannalta hyviä

kiitos arvoisa puhemies

tuli nyt vähän yllättäenkin

tässä tässä on nostettu tämä huostaanottokysymys esiin ja mielestäni niin kuin alkuperäiskysymyksessäkin linja on että nämä lapset tulee ehdottomasti ottaa huostaan näiltä naisilta näiltä perheiltä jos heitä tänne omaehtoisesti onnistuu palaamaan kuitenkin suomalaisessa huostaanottojärjestelmässä on aika usein ollut nähtävissä julkisuudessakin käytyjen keskustelujen perusteella että joskus huostaanoton perusteluina ovat olleet jopa kylmät lihapullat tai vastaavaa luotan kyllä siihen että hallinto oikeusarviot ovat oikeita mutta joku kokonaisvaltainen lähestymistapa tarvittaisiin siihen miten tässä nyt oikeasti toimitaan ovatko nämä ihmiset menossa supon seurantaan ovatko lapset otettavissa huostaan onko teillä ohjelma tähän valmiina miten toimitaan

huostaanottoon liittyen ylipäätään suomen lainkäyttövalta ei ulotu al holin leirille eikä millekään muillekaan kansainvälisille leireille meidän lakiamme ei sovelleta näillä leireillä vaan siellä sovelletaan niitten alueitten lainsäädäntöä jos sellaista siellä sattuu olemaan jossa nämä ihmiset ovat elikkä meidän huostaanottoon liittyvät säännöksemme eivät ulotu tuolle alueelle ja niihin lapsiin laisinkaan he eivät ole meidän lainkäyttövaltamme piirissä mutta niin kuin totesin jos suomen raja ylittyy tai suomen suurlähetystöön ihminen tulee sen jälkeen meillä on olemassa selkeät pelisäännöt miten toimitaan ja totesin että me olemme valmistelleet hallituksen johdolla viranomaisten yhteistyönä toimenpidekokonaisuuden joka otetaan käyttöön jos tämmöinen tilanne tulee että tuolta ihminen meidän rajojemme sisäpuolelle

seuraava kysymys edustaja orpo
arvoisa puhemies arvoisa pääministeri rinne ilta sanomien kyselyn mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta ajattelee että teidän hallitusohjelmanne on rakennettu epärealististen talousodotusten varaan valtion menoja lisätään vaikka rahoitusta ei pystytä takaamaan millään muulla kuin velkarahalla pääministeri rinne suomen kansa ei usko teidän hallituksenne ohjelmaan enkä usko minäkään te jaatte suomalaisille rahaa jota ei ole te tiesitte tämän jo vaalien alla siitä huolimatta annoitte vanhuksille eläkeläisille opiskelijoille poliiseille opettajille ja hoitajille lupauksia joita te ette pysty pitämään te tiesitte tämän hallitusohjelmaneuvotteluissa maan parhaat talouden asiantuntijat kävivät teille tästä kertomassa te kuitenkin päätitte myydä merkittävästi valtion omaisuutta kolmella miljardilla eurolla yhteistä varallisuutta jotta saatte hallituksenne ostettua kasaan miten käy teidän hiekalle rakennetulle linnoituksellenne kun rahat loppuvat eikä työllisyys kohene myyttekö lisää valtion omaisuutta nostatteko veroja otatteko lisää velkaa vai petättekö lupauksenne arvoisa pääministeri rinne suomen ongelma ei ole menojen vaan tulojen puute missä ovat työllisyystoimet

puhemies tätä kokoomuksen turhautuneisuutta siitä että olette hallituksen ulkopuolella olen kuullut jo aika pitkään ja vastannut aika usein tähän kysymykseen jota te nyt esitätte sen sen takia saatte hieman tätä tätä omaakin näkemystänne esittää tässä totean sen että hallituksen talouspolitiikka rakentuu sille että suomen työllisyysaste nousee sinne seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin se on aivan keskeinen asia toteuttaa tämän hallituksen talouspolitiikan näkökulmasta se tarkoittaa sillä perusuralla joka nyt tällä hetkellä näyttää toteutuvan

en minä ole turhautunut ei kokoomus ole turhautunut me olemme huolissamme kaksi kolmasosaa suomalaisista on huolissaan teidän talouspolitiikkanne ja työllisyyspolitiikkanne linjasta ja siitä voitteko te pitää ne lupaukset joita te te olette antanut kyse on luottamuksesta kyse on siitä voiko teidän sanaanne pääministeri rinne luottaa te lupasitte ennen vaaleja vappusatasen pienituloisille eläkeläisille hallitusohjelmaneuvotteluissa se kutistui viiteenkymmeneen euroon nyt kelan pääekonomistin mukaan se on kaksikymmentä viiva kolmekymmentä euroa paljon pienemmälle joukolle kuin alun perin lupasitte kyse on siis luottamuksesta ja siitä voiko teidän sanaanne luottaa hallitusohjelman mukaan te haette nyt lisää rahoitusta eläkejärjestelmän sisältä mutta ei siellä ole ylimääräisiä rahoja jos te lisäätte työeläkejärjestelmän sisällä toisille lisää se on toisilta pois eli vaikka on aivan selvää että pienituloisten eläkeläisten asemaa pitää parantaa niin te olette tekemässä sen leikkaamalla toisilta miksi te pääministeri rinne haluatte leikata sairaanhoitajien opettajien poliisien eläkkeitä

arvoisa puhemies taidatte muistaa viime vaalikauden lomarahaleikkauksen kun puhutte tuolla tavalla mutta tästä eteenpäin jos katsotaan tulevaisuuteen päin se mitä minä olen luvannut eläkkeissä tehdä on se että useamman vuoden ohjelmalla useammalla korotuskerralla julkisen talouden tasapaino huomioon ottaen tullaan nostamaan pienten eläkkeitten joihinka luetaan takuueläkkeet kansaneläkkeet ja pienet työeläkkeet tasoa sadalla eurolla kuukaudessa nettona tämä tullaan toteuttamaan ensimmäinen askel lähtee liikkeelle vuodenvaihteessa kaksituhattakaksikymmentä silloin nostetaan alle tuhannen euron eläkkeitä noin alle tuhannen euron eläkkeitä viidelläkymmenellä eurolla kuukaudessa nettona ilman että asumistukimenot tai mitkään muutkaan vaikuttavat sen neton suuruuteen nämä ovat niitä askelia joilla mennään

kohti sitä lupausta joka on

taustalla on se että eläkejärjestelmässä on ollut ongelmia perhevapaita ei ole huomioon huomioon otettu laisinkaan eläkekarttumassa nyt ne kaksituhattaviisi lähtien on otettu huomioon mutta ne iäkkäimmät eläkeläiset ovat tässä asiassa ongelmissa

puhemies jos viime vaalikaudesta puhutaan niin kannattaa jälleen ottaa esille kyllä tämä kahden viikon takainen vmn talousennuste ja katsoa sen sivun kaksikymmentäneljä työttömyysastekuvioita vaikeilla keinoilla kyllä mutta historiallisesti suomen työttömyysaste sipilän hallituksen aikana saatiin nopeasti kurottua lähelle ruotsin tasoa vaikeita keinoja te tulette tarvitsemaan vielä enemmän jos oikeasti aiotte rahoittaa ne yksi pilkku kaksi miljardia plus kolme miljardia jotka olette suomen kansalle luvanneet joka syystä epäilee pystyttekö pitämään tämän kun ette näytä uskaltavan tarttua niihin keinoihin jotka oikeasti tepsivät ja vaikeita ne ovatkin palaisin myös siihen menopuoleen siltä osin että valtiovarainministeri lintilä viittasitte lisätalousarviokeskustelussa siihen että nyt elokuuhun mennessä ministeriöiltä on pyydetty esitykset niistä menoista jotka kertaluontoisten listalle olette laittaneet mutta jotka saisivatkin jatkua yli kolme vuotta ja jotka siis jollain tavalla olisivat vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme olemassa ilman että ne rasittaisivat kuitenkaan menokehystä koska sitähän te ette pysty kantamaan enää julkisen talouden tasapainossa miten tämä taikatemppu on mahdollinen

palkattomalla vapaalla tai palkattomasti työskennellen kun kerran palkkarahat eivät ole määrärahoissa vai teettekö te jonkun säätiön jonka kautta ne ovat määrärahojen ulkopuolella

arvoisa rouva puhemies pitää paikkansa että niin sanotun kakkosinvestointikorin rahat ovat kertaluonteisia ne ovat kolmen vuoden rahoja ja ne loppuvat siihen vuoteen kaksikymmentäkaksi kun edustaja mykkänen viittaa näihin opetusministeriön puolella oleviin ammatillisen koulutuksen rahoihin tämä viisi vuotta tulee siitä että ministeriön puolelta on on ilmoitettu että he pystyvät tekemään sillä viiden vuoden kokonaisuuden kaikkinensa tämä rahojen käsittely tulee tapahtumaan syksyllä riihessä ihan normaalisti ja talouspoliittinen ministerivaliokunta tulee tekemään kaikki ne päätökset

puhemies hallitusohjelmassa on kirjaus hallitus ei sulje mitään työllisyyttä parantavaa keinoa tarkastelun ulkopuolelle ja hyvä niin jo hallitusohjelmaa käsiteltäessä ehdotin viiden kohdan listaa jotka toteutuessaan lisäävät työllisyyttä jaetaan perhevapaiden kustannukset tasaisemmin mahdollistetaan paikallinen sopiminen kaikissa työpaikoissa toteutetaan perhevapaauudistus ilman lisäkiintiöitä luovutaan byrokraattisesta saatavuusharkinnasta ja toteutetaan yksinkertainen osallistava sosiaaliturva joka kannustaa aina opiskeluun tai työntekoon eikä joutenoloon mitkä esimerkiksi näistä viidestä työllisyyttä lisäävästä toimesta hallitus on valmis viemään eteenpäin mitä sanotte pääministeri työministeri onko työllisyyden nosto johon kaikki hallituksen hyvät toiveet nojaavat

arvoisa puhemies hienoa että edustaja otti esille tämän hallitusohjelman kirjauksen että mitään keinoja ei suljeta pois tämä on myös vastaus edustaja mykkäsen minä en tällä hetkellä tiedä että olisi suljettu joitain keinoja pois enkä usko että silloin edustaja mykkänenkään voisi tietää että on suljettu pois valmistelu on käynnissä ja mietitään kaikkia mahdollisia keinoja jotka voivat johtaa siihen että työllisyysaste paranee mutta jos ne tarkoittavat sitä että aletaan polkea palkkoja heikentää työehtoja niin ne ovat minulle henkilökohtaisesti poissuljettuja keinoja enkä usko niitten vaikuttavan vaikuttavan siihen että työllisyysaste lähtee parantumaan perhevapaajärjestelmä tavalla joka lisää nuorten naisten työllisyysedellytyksiä työuran kehitystä ja palkkakehitystä on tärkeä elementti tässä kokonaisuudessa sama koskee sosiaaliturvauudistusta tervetuloa mukaan arvoisa oppositio valmistelemaan sosiaaliturvauudistusta se lähtee käyntiin syksyllä

arvoisa puhemies kiitän kysymyksestä uskon että seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysastetavoite on se jonka jokainen tässä salissa jakaa ja siksi kaikki ajatukset otetaan vastaan työllisyyden kasvu kuitenkin edellyttää investointeja yksityisiä investointeja ja myöskin julkisia investointeja ja tämä hallitus on esittänyt jo alle kolmessa viikossa tulevaisuusinvestointien ohjelman raiteisiin ja koulutukseen ja väyliin tämä jo lyhyellä tähtäimellä nostaa työllisyyttä useilla tuhansilla henkilötyövuosilla mutta tärkein on se pitkän aikavälin vaikutus joka tarkoittaa sitä että nopeiden ilmastoystävällisten raiteiden ansiosta työvoima löytää työpaikan ääreen ja varmistetaan suomalaisille työnantajayrityksille työvoiman saatavuus lisäksi kuten pääministeri tuossa totesi työministeriössä on jo aloitettu mittava ohjelma sen osalta että osallisuutta ja osaamista lisätään yhteiskunnassa aivan niin kuin hallitusohjelman otsikko kertoo

arvoisa puhemies työllisyystilanne meinaako hallitus todella että se paranee näillä toimilla mitä te olette esittäneet ei eläkeläiset ovat syvästi pettyneitä vaalilupaukset eläkeläisille olivat valtavan suuret nyt se kuuluisa vappusatanen on viisikymppinen ehkä muutama kymppi tulevaisuudessa meitä perussuomalaisia usein moititaan siitä että me puhumme kehitysavun leikkaamisesta mutta sanotaan niin että me olemme sitä mieltä että kehitysapu ei ole tarpeeksi tehokasta tänä päivänä jos ajatellaan tosiaan että lasten ja naisten oikeudet paranisivat niin silloin tarvitaan muita toimia tehokkaampia ja siitä säästyisi rahaa silloin jos ne toimet olisivat tehokkaampia ja kehitysapua vähennettäisiin meillä olisi rahaa ja me pystyisimme myös vanhuksia ja eläkeläisiä ajattelemaan ja osoittamaan rahaa enemmän kotimaassa

arvoisa puhemies kehitysyhteistyö on kuten hallitusohjelmassa todetaan osa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa kehitysyhteistyö ja kehityspolitiikka ovat osa suomen kauppapolitiikkaa kehitysyhteistyö on osa myös suomen viennin edistämistä eli puhumme siitä kokonaisuudesta josta hallitusohjelmakin lähtee että suomi on kokoaan suurempi maailmalla suomella on erittäin tunnettu hyvä ja kunnioitettu historia kehitysavussa ja kehitysyhteistyössä globaalisti suomi on ollut yklle tärkeä kumppani ja myös eulle ja globaalisti kaikille järjestöille se on iso osa suomen maabrändiä iso osa sitä globaalia vastuuta jota suomi kantaa suomi on myös lisännyt kehitysavun vastikkeellisuutta samalla suomi edellyttää että ihmisoikeuksia noudatetaan ja kunnioitetaan kansainvälisiä sopimuksia mutta on täysin selvää että jatkossa me haluamme vaikuttavuutta kehitysyhteistyölle ja siksi hallitusohjelmassa myös lähdetään siitä että ne vaikuttavuuskriteerit tullaan uudistamaan ja niitä kehitetään ylivaalikautisiksi ja tähän palaamme vielä

arvoisa puhemies pääministeri rinne tehän saitte pääministeripaikan hyvin pitkälti eläkelupauksella sehän on tosiasia ja tämä eläkelupaus eli satanen eläkeläisen lompakkoon sehän ei toteudu te ette siitä pääse mihinkään tällaisella portaittaisella mallilla tai jaksottaisella mallilla kysehän on siitä että se lupaus ei toteudu piste se on tullut selväksi näiden viikkojen keskusteluissa toinen asia mikä on tullut näiden viikkojen keskusteluissa esiin on se että nämä kertaluontoiset investoinnit ovat nyt kerta toisensa jälkeen muuttumassa pysyviksi menoiksi eli enää ei puhutakaan siitä että olisi miljardin menolisäykset pysyvästi vaan useamman miljardin voiko nyt valtiovarainministeri lintilä sanoa onko hallituksella yhteinen näkemys siitä onko niitä pysyviä menoja lisätty neljä miljardia vai

arvoisa rouva puhemies edustaja häkkänen minulla on hyvin selkeä vastaus teille niitä on lisätty yksi pilkku neljä miljardia eli kaikki se kolme miljardia jotka tullaan pitämään investointiluonteisina se on täysin selvä asia kun tässä nyt otetaan kiinni hyvin voimakkaasti tähän koko ajan kannattaisi muistaa mitä sillä haetaan sillä haetaan nopeasti meille osaajia työmarkkinoille meidän kasvun suurimpia ongelmia tällä hetkellä on koulutetun työvoiman saanti ja se millä me meidän päätavoitteeseemme eli saamme nostettua meidän työllisyysasteen seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin on se että me pystymme työllistämään niitä ryhmiä jotka tällä hetkellä vaikeimmin työllistyvät esimerkiksi pelkän peruskoulutuksen varassa olevat vajaatyökykyiset maahanmuuttajat ja niin edelleen tällä me saamme sitä ruisketta siihen että me pystymme koulutuksella vastaamaan siihen kysyntään jota työmarkkinoilla on
seuraava kysymys edustaja östman arvoisa puhemies

hoitajamitoitusmuutoksista huolimatta meillä on suomessa iso hoitajapula ja oikeastaan hoitajavaje monet suomalaiset hoitajat käyvät töissä ruotsissa tai norjassa ja jotkut ovat muuttaneet pysyvästi miksi koska naapurimaissa palkkataso on parempi ja työtaakka on kevyempi jotkut hoitajat myös vaihtavat toiseen ammattiin jonkin ajan jälkeen monet loppuunpalamisen vuoksi liukuhihnatyö minuuttiaikataulut ja yksityiskohtiin ulottuva raportointi ja ohjaus synnyttävät stressiä olisiko tässä asiassa syytä oppia presidentti paasikiveltä että kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen ongelmaa on lähdettävä purkamaan ratkaisemalla hoitajapula ja se maksaa

arvoisa puhemies erittäin tärkeä kysymys kiitän teitä edustaja siitä että nostitte esiin yhden suomen sosiaali ja terveydenhuollon isoimmista haasteista sen minkälaisia työoloja me tarjoamme tällä sektorilla ihmisille tärkeiden palveluiden toteuttamiseksi voidaan jo sanoa että vanhustenhuollon kriisi jota olemme eläneet todistaa oivallisella tavalla sen että meillä on kymmeniätuhansia hoitajia tämän alan ulkopuolella juuri sen vuoksi että myös työolosuhteet voisivat haastaa

miten me ensinnäkin motivoimme alan ammattilaisia uskomaan siihen että me voimme kehittää ja parantaa näitä palveluita tavalla joka lisää työhyvinvointia vähentää uupumusta ja varmistaa näiden palveluiden tulevaisuuden mutta samalla se vaatii rahaa niin kuin esitittekin tässä suhteessa hallitus on varautunut näihin isoihin asioihin myöskin

rouva puhemies haluan kiittää ministeriä siitä että te kiititte minua kysyjänä siitä että tämä on tärkeä kysymys mutta en löytänyt teidän vastauksestanne oikeastaan sitä mitä mitä minä kaipasin eli sitä mikä on hallituksen suunnitelma siis sen lisäksi että nyt muutetaan hoitajamitoitusta tiedämme että lähivuosina tulemme tarvitsemaan tuhansittain uusia hoitajia miten me pystymme houkuttelemaan heitä alalle missä palkkataso on alhainen ja työtaakka on on liian kova

niin kiitetään heti alkuun siitä että vaaditte vastausta ja pyrin nyt olemaan seikkaperäisempi näin ollen totean heti alkuun jottei minuutti kulu asioiden avaamiseen sen kummemmin että vanhuspalvelulain päivittämiseen on varattu kymmeniä miljoonia rahaa mikä liittyy siihen ympärivuorokautiseen hoivaan liittyvään kysymykseen voidaanko säätää sitova henkilöstömitoitus se tullaan säätämään tämän hallituksen toimesta useiden vuosien odottelun jälkeen lisäksi kotihoitoon on tulossa satsauksia kymmeniä miljoonia jotta kotihoidon osalta voidaan puuttua niihin epäkohtiin jotka siellä ovat tärkeintä kaikessa on se että tämä hallitus on luopunut sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen toteuttamisesta tavalla jonka tavoitteena oli taloudellinen säästö eli kolmen miljardin säästö siinä nyt alkuun

arvoisa rouva puhemies nyt minä olen todella hämmentynyt ministeri sanoitte että voidaanko nostaa hyvä tavaton sentään ensin te hallitus olette pettäneet yrittäjät sitten te petätte kansan lupaamalla satasen ja syömällä sananne ja nyt sitten vielä te petätte hoitajat siis kello käy kello on monessa hoivalaitoksessa parasta aikaa syödään päivällistä ja sen jälkeen kiireen vilkkaa lähdetään yöpuulle kuvitelkaa ihmisiä laitetaan nukkumaan ihan liian aikaisin sen takia että ei ole riittävästi auttavia käsiä kaiken a ja o on riittävät hoitajan kädet siellä hoivalaitoksissa ja kyllä te kaikki tiedätte ministerit tiedätte hallitus tietää kansanedustajat tietävät että se vaatii rahaa kyllä kansa arvostaa hoitajia ja hoitavia käsiä ja kansa arvostaa suomalaisia vanhuksia

arvoisa puhemies sanon heti alkuun jottei tule väärää käsitystä edustaja juvoselle eikä muillekaan että sitova henkilöstömitoitus säädetään se on hallitusohjelmassa ja sitä on nyt odoteltu ja nyt kerron teille suoraan mikä ero on tässä asiassa jos eduskunta tekee tämän henkilöstömitoituksen säädön niin kun täällä lainsäädäntövalta on maan korkeimmalla päättävällä elimellä se voidaan tehdä heti vaikka kesäkuukausina mutta hallituksen on sitouduttava yhteisiin pelisääntöihin lainvalmistelusta mikä johtaa siihen että tämä

arvoisa rouva puhemies tämä on ollut hyvää keskustelua ja entisenä koulutuksen saaneena hoitajana mutta myöskin opettajana kysyn että kun siellä hallitusohjelmassa lukee henkilöstömitoitus ja te lupasitte hoitajamitoituksen niin kummasta on kysymys voiko teihin luottaa että se on hoitajamitoitus

puhemies tämä oli hyvä kysymys edustaja risikolta senkin takia että näyttää siltä että rakkaalla lapsella on monenlaisia nimiä ja voisiko sanoa näin että myöskin yhtymäkohtaa tähän näkökulmaan tuo hyvin teidän kysymyksenne on tarkoitus nimenomaan tehdä hoitajamitoitus maan pitkä tapa on ollut se kun me tosiasiassa tässä oikein peiliin katsomme että

puhemies vahvistan nyt hallituksen puolesta että nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitus siis koulutetut hoitajat mitoituksen piirissä tulee toteutumaan sitten kun se on valmis esityksenä tänne eduskuntaan niin nopeasti kuin se on mahdollista sanon vielä toisen asian joka minusta on yhtä tärkeä kuin pelkästään tämä hoitajamitoitus ne resurssit tarvitsee sinne lisätä mutta oleellista on myöskin se että päästään ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen erityisesti ikäihmisten osalta meillä hoidetaan aivan liian nopeasti lääkkeellä sänkyyn ikäihmisiä mikä johtaa käytännössä siihen että liikuntakyky menee ja sen jälkeen näitten ihmisten palaaminen normaaliin elämään on todella vaikeata sen takia hallituksen on myöskin erittäin tärkeätä satsata tähän ennalta ehkäisevään kuntoutukseen minä kun olin tammikuussa sairaana ja jouduin muutaman viikon makaamaan tunnetuin seurauksin niin siellä ylilääkäri totesi tuolla kiljavan kuntoutussairaalassa että jos huolehditte siitä että ennaltaehkäisy ja kuntoutus saadaan laitettua kuntoon ja että siellä on riittävästi resursseja niin tilanne on sellainen että voidaan säästää neljä pilkku viisi miljardia saman tien kustannuksista ilman että laatu heikkenee

seuraava kysymys vasemmistoliiton eduskuntaryhmä edustaja kalliorinne
arvoisa puhemies vaalien alla puhuttiin laajasti alipalkkauksesta ja julkisuudessa oli karmeita esimerkkejä nepalilaisista ravintoloista ja monilta rakennustyömailta joissa työehtosopimuksia ja työaikalakia rikottiin räikeästi

hallitusohjelmassa todetaan että selvitetään uusia keinoja esimerkiksi hallinnollisia sanktioita tahalliseen tai törkeän huolimattomaan alipalkkaukseen puuttumiseksi kysynkin työministeriltä miten aiotte viedä tätä hallitusohjelman kirjausta eteenpäin jotta yritysten välinen epäreilu kilpailu ja työntekijöiden oikeuksien polkeminen saadaan kuriin

kiitän edustajaa kysymyksestä ymmärtääkseni se oli teidän viimeisenne tässä salissa hyvä hyvä ja arvokas arvokas asia hallitus on todellakin päättänyt selvittää uusia keinoja joilla voitaisiin puuttua tahalliseen tai törkeän huolimattomaan alipalkkaukseen ja tätä työtä valmistellaan yhteistyössä työ ja elinkeinoministeriön oikeusministeriön ja sisäministeriön kanssa yhtenä työkaluna alipalkkaukseen puuttumisessa mainitut sanktiot käytännössä alipalkkaukseen todellakin liittyy usein muita rikkeitä jopa ihmiskauppaa ja tällaista kiskonnan tapaista työsyrjintää esiintyy etenkin ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden kohdalla vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tällaisesta kiskonnan tuomittiin seitsemän henkilöä ja ihmiskaupasta yksi henkilö mutta ongelmahan on se että nämä tulevat hyvin harvoin poliisin tietoon tästä kärsivät muutkin kuin työntekijät myös ne yritykset jotka seuraavat sääntöjä eivätkä pienet yritykset voi kilpailla

arvoisa rouva puhemies on tietysti hienoa että hallitus on tarttunut ripeästi toimeen ja lisätalousarvioesityksen kautta jonka valtiovarainvaliokunta on nopeasti mietinnöksi saanut valmistettua päästään viemään eteenpäin tärkeitä konkreettisia hankkeita erityisen hyviä nämä liikennehankkeet ovat tuolla sisä suomessa edistämään metsätaloutemme investointeja ja taloudellista toimeliaisuutta vientiteollisuuden parissa näillä on myös heijastusvaikutuksia siihen että kun saadaan siirrettyä raskaan liikenteen kuljetuksia kumipyöriltä kiskoille niin liikenneturvallisuus kohenee rasitus teitä kohtaan pienenee ja niin edelleen joten voimme ilolla tervehtiä näitä investointeja sinänsä on kuitenkin haastavaa että hallitus lupaa monia hyviä asioita ja rahoittaa sinänsä monia hyviä menokohteita esimerkiksi voi poimia vaikkapa sen että ammatilliseen koulutukseen tuodaan sinänsä parinkymmenen miljoonan euron kipeästi kaivattu lisäpanostus mutta nyt on täysin epäselvää täällä eduskunnassakin ovatko nämä pysyviä toimia joihin ammatillisen koulutuksen opettajia ja ohjaajia sitten palkataan vai ovatko ne vain tällaisia lyhyitä määräaikaisia tehtäviä ei tällaista epäselvyyttä saisi aiheutua eduskunnalle

hallituksen tekeminen todella on näin reipasta niin kuin edellä vaikkapa kyselytunnilla kuultiin kun peruspalveluministeri kiuru linjasi että soten uudistamisen osalta luovutaan kokonaan aiemmista tavoitteista hillitä menojen kasvua edellisellä hallituskaudella ajatus oli että soten menojen kasvua hillittäisiin kolmella miljardilla eurolla ja nyt hallitus esittää ministerin suulla että näistä menojen hillitsemistavoitteista luovutaan kokonaan

arvoisa rouva puhemies itse suhtaudun aina lisätalousarvioon sillä tavalla realistisesti että eihän siinä nyt ole tarkoitus vielä koko maailmaa muuttaa mutta kuitenkin totta kai tämän hallituksen ensimmäinen lisätalousarvio herättää kiinnostusta siinä mielessä minkälaisiin asioihin sitten ensimmäiseksi ja tarpeellisimpana nähdään määrärahalisäykset olen tyytyväinen siihen että on lähdetty liikkeelle liikkeelle näitten infrahankkeitten käyntiin saattamiseksi ja toisaalta ihan toteuttamiseksi esimerkiksi tuolla ylä savossa ylivieska iisalmi rataosuuden sähköistäminen on ollut sellainen asia jota täällä salissa olen viime kaudella joka ikinen vuosi ollut lisätalousarvioaloitteitten tai varsinaisten talousarvioaloitteitten muodossa tuomassa esille ja siinä mielessä se on äärimmäisen tärkeää että tuo sähköistäminen säteilee paljon suuremmalle alueelle elikkä se tulee vaikuttamaan aina sinne

tämäntyyppiset lisätalousarviomäärärahojen lisäykset ovat äärimmäisen hyviä ja positiivisia signaaleja mutta sitten samaan hengenvetoon on todettava että että hämmentää erityisesti tämä määräraha jota ollaan valtioneuvoston hallintoon tuomassa lisäpalkkakuluina uutisoinnin mukaan ollaan nimittämässä ja on jo nimitetty osa viisitoista poliittista valtiosihteeriä ja kuusikymmentäyhdeksän erityisavustajaa kyllähän nämä määrät tuntuvat hurjilta ottaen huomioon senkin että on olemassa eu puheenjohtajuuskausi ja ymmärrän kyllä osittain niitä niitä lisäystarpeita ja myöskin sen että viime kaudella tietyt yhdistelmäsalkut joittenkin ministereitten kohdalla olivat kyllä äärimmäisen kohtuuttomia

kasvua ja myöskin palkkakustannuksissa on pyritty jatkuvasti hillitsemään niitten kasvua ja jos ajatellaan täälläkin moneen kertaan keskustelua herättäneen kiky sopimuksen kohdalla miten miten siellä esimerkiksi näitä palkkakuluja pyrittiin hillitsemään niin sillä tavoin kyllä koen tämän kohdan tässä lisätalousarviossa sellaisena seikkana jota vastaan kyllä tulen äänestämään huomenna siinä mielessä on ikävää että hallitus antaa näin alkumetreillä sellaisen signaalin että ei niin väliä väliä palkkakustannusten henkilökunnan määrän lisäyksessä tämä ei minun mielestäni ole oikea signaali suomalaisille jotka joutuvat monessa muussa asiassa nipistämään
arvoisa puhemies hallituksen lisätalousarvio sisältää rahoitusta useille liikenneinfrahankkeille joilla on iso merkitys elinkeinoelämälle ja muutenkin yleiselle liikenteelle liikenteen sujuvuudelle ja turvallisuudelle ensiapua tulee myös toisen asteen ammatilliseen koulutukseen opettajia tarvitaan lisää siinä saadaan laatua ammattikouluun lähiopetusta voidaan lisätä jo tänä vuonna ja se on tietysti tärkeätä kun osaavaa työvoimaan tarvitaan erityisellä tyytyväisyydellä kiitän hallitusta ja erityisesti liikenne ja viestintäministeri marinia siitä että vihdoin saamme vt kolmen hämeenkyrön ohitustien alulle tätä pullonkaulaa on jo vuosikymmenet nostettu esille mutta ei se ole saanut oikein tuulta alleen ennen kuin nyt on hyvä että hallitus saattaa sen kohdan kuntoon vastaavia pullonkauloja ja ruuhkapaikkoja on tietysti monissa paikoissa suomessa mutta erityisesti turvallisuus edellä näitä kannattaa katsoa kun tätä liikenneinfraa kehitetään se turvallisuus on itse asiassa varmasti tärkein näkökulma tampereelta jyväskylän suuntaan on yksi semmoinen erityisesti tampere orivesi väli jossa on on tähän turvallisuuteen liittyviä ongelmia se on varsinainen sumppu muinakin aikoina kuin ruuhka aikoina ja se kipeästi tarvitsisi myöskin lisäkaistaa jatkossa se vt yhdeksän on myöskin erittäin tärkeä kuljetusreitti ja toivonkin että myös tämä liikenneministeriössä huomioidaan tämän kauden aikana kun aiemmin tuossa edustaja heinonen oli huolestunut ja esitti kysymyksiä siitä miksi jo nyt lakiin säädetty kolme kolme viikkoa hallitus on ollut kasassa niin kyllä ministeri kiuru hyvin selvästi sanoi että se menee vielä esimerkiksi lausunnolle kuntiin ja ja varmaan muitakin lausuntoja tarvitaan se perustuu siihen että tehdään hyvää lainsäädäntöä laadukasta minä ymmärrän että kokoomuksella on ollut viime kaudella tarve tehdä nopeasti kaikkia lainsäädäntöjä ja ja se on johtanut siihen että on tullut huonoa lainsäädäntöä ja monet hankkeet ovat jääneet kesken sotea myöten tässä pyritään siihen että mennään laadulla eteenpäin yksi tämmöinen on tietysti taksilaki missä perussuomalaiset ja kokoomus se oli kyllä todellinen rimanalitus ja huonoa lainsäädäntöä

arvoisa puhemies mitä liikennehankkeisiin tulee niin siinä yhdyn edelliseen puhujaan

tämä valtatie kolmen hämeenkyrön ohitus pirkanmaan näkökulmasta yhdyn myös siinä aselliin että aikamoiset tarpeet on sille tampere orivesi tielle joka on suomen vilkkain kaksikaistainen saada myös parannusta varsinaisesti ajattelin puhua työllisyydestä ja ja siitä kuinka uskottavaa tai epäuskottavaa tämä hallituksen politiikka sen suhteen on mutta en malta olla ensin sanomatta tästä päivän puheenaiheesta eli vappusatasesta tämä vappusatanen nimittäin oli vaalikentillä erittäin yleisesti keskusteltu aihe minäkin olin toijalan torilla en muista oliko edustaja asell siellä siellä tuli sitten eläkeläinen minua jututtamaan ja hän sanoi että hän tuli tuosta demarien teltalta ja siellä luvattiin sata euroa lisää hänen eläkkeeseensä kysyin paljonko hänen eläkkeensä on hän sanoi että tuhatkaksisataa

minulta paljonko sinä lupaat en tiedä

olisiko tullut ääni minulle tai kokoomukselle jos olisin sanonut että sataviisikymmentä euroa mutta sanoin että en ole lähtenyt politiikkaan sen takia että antaisin semmoisia lupauksia mistä jo antaessani tiedän että ne eivät ole mahdollisia toteuttaa sen sijaan annoin hänelle kyllä käyntikortin ja pyysin häntä soittamaan sitten kun se sata euroa on tullut vielä odottelen sitä puhelua minä pelkään että saan odotella sitä puhelua aika kauan koska se ei ole kiinni siitä etteikö tämä henkilö varmaan sitä sataa euroa päivittäiseen elämiseensä tarvitsisi mutta valitettavasti sitä rahaa ei ole tällä hallituksella ja tuskin on seuraavallakaan hallituksella

työllistä kaikkineen sillä on arvioitu tasapainotettavan valtiontaloutta yksi pilkku yhdeksän miljardia euroa tämä perusidea lähtökohtaisesti on ihan hyvä jos jos tässä olisi jotain jotain realistista pohjaa miten tämä tavoite tullaan saavuttamaan

silloin kun tehtiin sipilän hallitusta niin ne keskeiset keinot työllisyyden edistämiseen kirjoitettiin jo hallitusohjelmaan olin itse siinä neuvottelijana juuri tässä aihealueessa muistan sen varsin hyvin silloin jo jo todettiin että jotta uusia työpaikkoja voi syntyä niin sekä työn tekemisen että työn teettämisen pitää kannattaa paremmin kuin aikaisemmin jotta nämä työpaikat voivat syntyä kuten tiedetään sipilän hallituksen aikanahan niitä syntyi sitten sataneljäkymmentätuhatta

kun työmarkkinajärjestöjen kanssa on ensimmäiset keskustelut pidetty niin siellä sttk ja ek esittivät ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista joka olisi kiistatta sellainen keino jolla päästäisiin merkittävästi eteenpäin tässä työllisyystavoitteessa mutta sak tyrmäsi sen heti ymmärtääkseni myös pääministeri rinne on sanonut että työttömyysturvaan ei tällä vaalikaudella kosketa jos olen oikein ymmärtänyt

näyttää nyt siltä että tämä työllisyystavoite on aivan tyhjän päällä eikä ole oletettavissa että maailmantalouden kasvu tulee tätä helpottamaan ja meillä on myös erittäin vaikeat työmarkkinaneuvottelut edessä niin erittäin todennäköistä on se että niitä työpaikkoja ei synny ja sitä yhtä pilkku yhdeksää miljardia ei ole yhtään missään ja silloin kuten pääministeri rinne on täällä sanonut aikaisemmin hallituksen pitäisi luopua niistä menoista jotka se nyt on lisännyt budjettiin kun kerta tulopuolikaan ei toteudu tarkoittaako se sitä että silloin se viimeinen eläkeläisen lisärahasta menee vai mistä ne rahat en usko että hallitus sentään siihen lähtee mutta sen sijaan pelkään sitä että tämän vaalikauden lopputulos tulee olemaan se että suomen valtionvelka on noussut useilla miljardeilla ja toivon olevani väärässä tässä ennustuksessa

arvoisa puhemies odotin ehkä näin uutena kansanedustajan liikaa tältä ensimmäiseltä hallituksen lisätalousarviolta varsinkin kun olin lukenut sen hallitusohjelman ja siinä niin paljon positiivisesti painotettiin ja panostuksia ympäristöystävälliseen tapaan liikkua kuitenkaan tässä lisätalousarviossa ei sitten osoitettu rahoitusta esimerkiksi nopeiden junien hankeyhtiöille en tiedä minkä takia se jäi sieltä sitten pois ja siinä ei myöskään osoitettu rahoitusta esimerkiksi tähän tampereelle kulkevan pääradan osuuteen lentorataan joka siis olisi merkittävä raideyhteys lentokentälle täältä etelä suomen pääkaupunkiseudun alueelta ja se palvelisi myös liike elämän tarpeita ja voisi tuoda aika paljon kasvua ja tuloja tänne alueelle ihmettelin kovasti tämän todella tärkeän tavoitteen jäämistä pois tästä tästä rahoituksesta joka muuten siihen kyseiseen rataosuuteen osoitettiin myös pääkaupunkiseudun kuntien kannalta tärkeä pisara rata on kokonaan jäänyt pois tästä lisätalousarviosta ne olisivat todella tärkeitä tavoitteita toteuttaa koska raideliikenne on ympäristöystävällistä ja sen ymmärtäisin olevan myös tämän nykyisen hallituksen tavoite ja on myös kokoomuksen tavoite edistää ympäristöystävällisiä tapoja liikkua toivon että hallitus tulevissa budjeteissaan sitten korjaa tämän epäkohdan

arvoisa puhemies vielä täydentää edellistä puheenvuoroani siltä osin että toki myös nämä tieinfraan tehtävät investoinnit ovat tärkeitä turvallisuutta lisääviä tekijöitä niistä vaikkapa edustaja asell hyvin tuossa puhui ja toki on tärkeää että tiestön kunnossapitämiseen panostetaan tulevaisuudessakin edustaja satonen kertoi hyvin niistä huolista mitä liittyy hallituksen ohjelmaan ja näihin käytännön toimenpiteisiin nyt sen suhteen riittääkö suomella kuitenkaan varaa tämän hallituksen toimien jälkeen en mene enempää niihin mutta vielä ihmettelen sitä että tosiaan poliisien määrärahoja ei lähdetty tässä lisätalousarviossa korottamaan poliisilla olisi kuitenkin akuutteja tarpeita ja kun tosiaan näitä infrainvestointeja on aivan oikein perusteltu myös näillä liikenneturvallisuutta parantavilla vaikutuksilla tärkeää että myös poliisin liikennevalvontaan saataisiin lisää resursseja eikä vain niin kuin nyt viime vuosina on panostettu että nopeuksien tekniseen valvontaan panostetaan toki onhan se tärkeää että myös nopeuksia valvotaan en sitä sano mutta jotta ne kaikkein riskialtteimmat kuljettajat saadaan pois sieltä

näitä usein eurooppalaisten huolintayritysten kuljetusyritysten autoja valvomaan tarvittaisiin ihan oikeita poliiseja tuonne tien päälle että voidaan kantaa huolta siitä ollaanko vaikkapa talviolosuhteissa asiallisilla varusteilla asiallisella kalustolla liikenteessä eikä aiheuteta kohtuutonta vaaraa muille tienkäyttäjille eikä esimerkiksi tilanteita joita vaikkapa tuolla pohjoisimmassa suomessa on kun se ainoa valtatie katkeaa sen vuoksi että rekka on ajanut tieltä ojaan tukkinut sen tien ei ambulanssi tai paloauto pääse niihin kyliin jotka jäävät sitten sen tien

apu pitäisi saada elikkä näihin toivoisin hallitukselta lisää panostuksia arvoisa
arvoisa puhemies viimeiset vuodet on puhuttu aika paljon siitä että vientialat eivät ole niitä tulevaisuuden aloja ja puhuttiin palvelusektorin tulemisesta ja siitä kuinka matkailu tulee meidän markkinoille ja kova kritiikki muun muassa sellu ja terästeollisuuteen alkoi silloin kymmenisen vuotta sitten nyt on kuitenkin käynyt siten että se sellu on yksi meidän tulevaisuuden raaka aine edustaja hoskonen piti ansiokkaan puheen mihin on tänään monta kertaa viitattu ja haluaisin tähän vielä hiukan palata meillä ei ole nyt niitä osaajia sinne teollisuuteen näiden meidän kymmenen vuoden aikana olleitten puheenvuorojen takia joissa on manattu teollisuutta pois suomesta on se sitten mitä tahansa vientiteollisuutta media siihen tarttui aikanaan aika kovasti ja nuoret eivät hakeutuneet näille aloille sen takia nytten vaikea löytää hitsaajia koneistajia tehtaan duunareita paperimiehiä korjausmiehiä töihin mihinkään tämmöiseen vähänkin teknisempään alaan mutta kyseessä kuitenkin ovat semmoiset alat mihin ei tarvitse esimerkiksi korkeakoulututkintoa ja sen takia on hyvä että tässä on nyt otettu puheeksi myös ammatillinen koulutus ja sen tulevaisuus ja sen takia tarvitaan nyt nopeita panostuksia sinne ammattikouluun jotta meillä on tulevaisuudessa nopeasti saatavilla työvoimaa näille aloille on sitten kyse nuorista tai aikuisista alanvaihtajista meillä on etelä karjalassakin paperi sellu terästehtaat ja nyt vain tarvittaisiin kaikki se mahdollinen apu täältä valtiolta jotta me nuo rakennemuutosalueet voitaisiin jollain tavoin saada pysymään elinvoimaisina jotta sinne saataisiin myös sitä pitovoimaa ja teollisuus olisi myös tulevaisuudessa se suomen keino saada työpaikkoja ja samalla myös omalta osaltaan näin osallistua ympäristötalkoisiin niin että me itse tästä hyödymme tämä on semmoinen kysymys mitä todella toivon että pidetään myös jatkossa tässäkin salissa esillä että meillä nämä teollisuudenalat tulevat pysymään ja se tuotanto pysyy suomessa

arvoisa rouva puhemies olemme täällä päivien aikana käyneet varsin monipolveilevan ja monipuolisen keskustelun lisätalousarvioesityksestä se mitä

on käsittääkseni melko kiistatontakin on se että että sen voimakkaat panostukset ja voimakkaat ansiot liittyvät erityisesti liikenneinfrahankkeisiin jaan kyllä edustajien koulumies ja auton huolen siitä että siellä varmasti on jokaisen omien vaalipiirien kautta kohtia joihin mahdollisia toimenpiteitä oltaisiin tarvittu mutta maailma ei myöskään tule valmiiksi yhden lisätalousarvionkaan kautta lisätalousarviossa ansiot liittyvät muun muassa myöskin siihen että se huomioi koko suomen se kiinnittää huomiota aluepolitiikkaan se kiinnittää huomiota myöskin työllisyyspolitiikkaan juuri niihin työllisyystekoihin mitä esimerkiksi opposition puolelta on peräänkuulutettu täällä on käytetty muutamia puheenvuoroja esimerkiksi huolesta poliisien tilanteesta poliisien määrää ollaan hallitusohjelmankin mukaan lisäämässä ymmärrettäviin paineisiin mitä edustaja auttokin toi esiin tietysti osaltaan tulee helpottamaan mitä tulee hoitajamitoitukseen niin minusta edustaja asell käytti hyvän puheenvuoron siitä että se halutaan tarkasti fiksusti ja johdonmukaisesti valmistella että me pystymme tuomaan esille joka järkevällä tavalla kohdistaa kohdistaa toimenpiteitä hoitajien työhön olen myöskin äärimmäisen iloinen siitä että toimenpiteitä ja lisäyksiä näihin pieniin eläkkeisiin ollaan tekemässä se on erittäin johdonmukaista jatketta myöskin edellisen hallituksen takuueläkkeiden nostoille ja tämä hallitus

viimeisenä ammatillisen koulutuksen satsaukset ovat erittäin voimakas voimakas jatkumo sille huolelle mitä ammatillisen koulutuksen piiristä on viestitetty lisätään opettajien määrää ja lisätään ennen kaikkea ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulupäiviä niin että ne alkavat maanantaista ja päättyvät perjantaihin kuten tyylikkään ja fiksun opiskelun kuuluukin